mennään puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies jos jotakin niin tätä pidän hyvänä ja harmittelen että ministeri leppä ei ole kerinnyt tähän saliin mutta täytyy tässä vaiheessa antaa kyllä hallitukselle kiitoksia että ollaan tartuttu siihen asiaan mihinkä pitääkin meillä pitää olla välineitä jotka mitä tämä kesä teetti maata loussektorille on oikeastaan mielenkiintoista ja hyvä katsoa omia kirjoituksia kesältä mitenkä halusin että tämän hallituksen pitäisi reagoida siihen että meidän pitää turvata se että seuraavan vuoden satoa voidaan viljellä jotta ihmiset elinkeinonharjoittajat voivat turvata omavaraisuuden ja suomalaisen leipäviljan tähän maakuntaan ja maahan tekemisen osalta en voi kiittää hallitusta tästä esityksestä ja olen aivan täysin samaa mieltä että tämä reaktio mikä nyt tehtiin oli todella hyvä sitten kun tämän keskustelun siemen on hieman hiljennyt niin jatkan
pyydän salissa käytäviä epävirallisia keskusteluja käytävän puolelle jotta kuullaan puhujan puhetta
kyllä se on ja laulaen en täältä tule pidän tätä hallituksen esitystä erittäin tärkeänä ja tarpeellisena me tarvitsemme suomalaisille maataloustuottajille sellaisia reagointimahdollisuuksia jotta voidaan omavaraisuutta ylläpitää tämä on tarkoitus myös sille että ketju jatkuu myös koko elintarvikeketjuun varsinkin kun olen tämmöinen työläinen kansanedustaja niin se tarkoittaa sitä että meillä elintarviketeollisuudessa olevat työntekijät voivat pitää työpaikkansa tässä maassa tervehdin kyllä kiitoksella tätä hallituksen

arvoisa puhemies

hallituksen esitystä että valtio antaa takauksia viljelijöiden olemassa oleville lainoille vain ongelmien siirtämisenä eli oikeastaan buranaa annetaan vakavaan sairauteen jossa maatalous suomessa toimii tällä hetkellä pitäisi todeta että meillä on pitkäaikainen vakava sairaus itse asiassa syövän syövän tyyppinen johon ei kyllä burana auta jos parempia ei löydy niin maatalouden näkymät synkkenevät päivä päivältä arvoisa puhemies vuonna yhdeksänkymmentäneljä käytiin eu jäsenyysneuvottelut suomi pärjäsi niissä erittäin huonosti syntyi syntyi sopimus jossa oli artikla joka on tänä päivänä yhtä tyhjän kanssa silloinen hallitus ahon hallitus teki kansallisen tukipaketin tiukalla enemmistöllä kokoomus ja rkp eivät sitäkään olisi silloin halunneet mutta keskusta ja kankaanniemi halusivat ja enemmistön kanta ratkaisi heti perään tulivat keväällä yhdeksänkymmentäviisi maaliskuussa vaalit ja sosiaalidemokraatit voittivat roimasti ne vaalit eli nostivat kansanedustajamääränsä kuuteenkymmeneenkolmeen lipposesta tuli pääministeri viinanen sauli niinistö tulivat hallitukseen ja myös tarja halonen ja pekka haavisto ja monia muita tunnettuja nimiä ja ensimmäisenä toimenpiteenään tuo lipposen ykköshallitus purki tämän kansallisen tukipaketin veti siltä kahdeksansataa miljoonaa markkaa pois no seitsemänsataaviisikymmentä aika tarkka luku sillä sitten lähdettiin eteenpäin luotiin suomea eurokuntoon mikä sitten toteutuikin valitettavasti heti seuraavina vuosina tuli eteen se että seitsemän vuoden kehysmenettelyssä eussa maataloutta alettiin kuristaa hyvin voimakkaasti tukia leikattiin rajusti tultiin aina vuoteen kaksituhattaneljätoista jolloin tapahtui todella vakavia asioita suomen maatalouden kannalta kymmenen jäsenmaata jotka tulivat kaksituhattaneljä baltian maat puola ynnä muut saivat kaksituhattaneljätoista täydet maatalouden tuet siirtymäkauden jälkeen

eli täysin tuettua tuotantoa tuli runsaasti mukaan euroopan markkinoille kaksituhattaneljätoista myös maitokiintiöjärjestelmä purettiin mikä iski rajusti suomalaiseen maitotalouteen venäjä pakotteet tulivat eulta ja vastapakotteet venäjältä ja se iski suomen maatalouteen kaikkein rajuimmin satojen miljoonien menetykset eu korvasi kymmenen miljoonaa tilanne näkyy nyt tässä todella huolestuttavana sen jälkeen myös eu vaati satovahinkokorvausjärjestelmän kumoamista ja se tehtiin tilalle ei ole tullut mitään sitten sadekesä seitsemäntoista ja kuivuuskesä kahdeksantoista ja siitä seurasi se että maatalous ei vain ollut vaikeuksissa vaan ajautui kriisiin tässä nyt olemme bryssel määrää kaikki meidän maatalouspolitiikan osa alueet ja nyt kaikki pitää kysyä sieltä ja silloin sitten ollaan tässä tilanteessa että tällaisilla esityksillä yritetään turvata suomalainen maataloustuotanto kotimainen elintarviketuotanto työpaikkoineen ja omavaraisuus huoltovarmuus ja maaseudun elävänä pitäminen ja ennen kaikkea viljelijöiden tulevaisuus tämä on synkkä tilanne suomen maataloudelle tänä päivänä se vaatii todella voimakkaampia otteita perussuomalaiset esittävät että säädetään tässä talossa elintarvikeketjun tulolaki jolla turvataan alkutuottajille viljelijöille oikeudenmukainen ja riittävä osuus elintarvikkeiden hinnasta eli kaupalta ja teollisuudelta pois osa ja maataloustuottajille oikeudenmukainen osuus tämä on ratkaisu jolla voidaan turvata suomalainen

arvoisa puhemies hallitus katsoo tällä ehdotuksellaan vahvasti eteenpäin suomen elintarviketaloudessa suomalaisessa ruoantuotannossa niin kuin olen ymmärtänyt että koko eduskunta viimeaikaisten keskustelujen pohjalta on ollut täysin yksimielinen tämän asian osalta elintarviketalous kokonaisuudessaan kotimainen ruoantuotanto huolta pitäminen siitä on kaikkien sydämen asia ja siihen liittyy myöskin tämä ehdotus valtiontakauksista josta nyt siis keskustelemme tämän esityksen tavoitteena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta myöntämällä valtiontakauksia pankkien myöntämille maksuvalmiuslainoille takaus voitaisiin myöntää lainalle jonka pankki myöntää toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi tilapäisissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevalle maatilalle takauspäätöstä haettaisiin paikallisesta ely keskuksesta sen jälkeen kun luotonantaja olisi antanut luottolupauksen takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä olisi

euroa valtiontakaus voisi koskea enintään kahdeksaakymmentä prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä eli enintään viittäkymmentätuhatta euroa ja laina aika olisi enintään viisi vuotta takaus myönnettäisiin eun de minimis asetuksen mukaisena takaukset myönnettäisiin makerasta maatilatalouden kehittämisrahastosta jonka varoin katettaisiin myös mahdolliset valtion maksettavaksi aiheutuvat takausvastuut takausten myöntövaltuudeksi esitetään sata miljoonaa euroa

laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian jos eduskunnassa ja toivon mukaan tämä lakiehdotus hyväksytään ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset takauksen hakemisessa käytettävistä lomakkeista ja hakuajoista tämä on osa hallituksen kuivuuspakettia jonka viime syksynä laadimme ja tämä nimenomainen takausasia on yksi niitä kaikkein täsmällisimpiä täsmäkeinoja kaikkein hankalimmassa tilapäisessä taloustilanteessa oleville tiloille se on myöskin vaikuttavin noiden summien osalta ja tällä pystytään vivuttamaan isohko määrä tähän tukalaan taloudelliseen tilanteeseen tiloille ja niin kuin sanottua kohdennetusti pidän tätä erinomaisen tärkeänä asiana ja toivon että se pikaisesti käsitellään eduskunnassa vielä totean että kestävällä tavalla tämä asia maatalouden kannattavuus ratkeaa markkinoilla mutta siksi hallitus on halunnut tehdä monenlaisia toimenpiteitä markkinoihin liittyviä byrokratiaan liittyviä eu vaikuttamista ja sitten näitä täsmätoimia mitä kuivuuspaketti sisällään pitää jotta me pääsemme mahdollisimman nopeasti tilanteeseen jossa maatalouden kannattavuus

rouva puhemies on aivan käsittämätöntä että perussuomalaiset eivät kannata tällaista hyvää lainsäädäntöä ja pitävät sitä johonkin lillukanvarsiin juuri se täsmätoimi jolla autetaan niitä investoineita velkaisia tiloja jotka tarvitsevat nyt rahoitusta ylimenokaudelle me uskomme että kun ministeri on tehnyt vientiponnisteluja niin markkinat tästä nousevat ja saadaan parempaa hintaa samoin kuin ihan kotimaisten markkinoitten reiluuttamisella missä on tehty tekoja eikä vain puhuttu niin kuin tuntuu että nyt perussuomalaiset haluavat näitä asioita hoitaa pyydän liittymään tähän muitten joukkoon ilmastonmuutoksessa ette halunneet nähdä totuutta mutta toivon että maanviljelijöitten kohdalla sentään ymmärrätte että

edustaja kankaanniemi lähti täällä kyllä hyvin pahasti lentoon äsken puheenvuorossaan ensinnäkin on sillä tavalla että suomen maatalous on todella aikamoisissa vaikeuksissa mutta tämä ehdotus jota nyt käsitellään on erittäin hyvä parannus ja sitä on syytä meidän kaikkien kannattaa minun on vaikea hyväksyä sitä että että ministeri heikki haavisto joka johti maatalousneuvotteluja eu jäsenyydessä olisi pahasti epäonnistunut erittäin vaikeissa olosuhteissa hän sai suomelle siedettävän ratkaisun mitä sitten eu jäsenyyteen muuten tulee ja maatalouteen niin voin sanoa että suomen maatalous olisi paljon suuremmissa vaikeuksissa jollemme olisi eun jäseniä

että vuoden kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista kesät olivat erittäin haasteellisia liikaa sadetta kuivuus mutta kyllä me valtiovarainvaliokunnan erittäin perusteellisesti perehtyneet tähän tilanteeseen ja nämä hallituksen esittämät täsmätoimet ovat hyviä ne ovat konkreettisia ne tuovat apua näille viljelijöille ministeri leppä on monta kertaa todennut että tällä tukipolitiikalla tuetaan maataloutta mutta todellinen ratkaisu tulee sitten siellä kuluttajan ja kaupan piirissä ja sieltä pitää löytyä se kate minkä edustaja kankaanniemikin totesi maataloudessa on myöskin tulevaisuudenuskoa en näkisi sitä näin mustana kuin kankaanniemi totesi vaan kyllä siellä investoidaan tälläkin hetkellä tosi paljon ja nyt on äärimmäisen tärkeätä että kun tätä maatalouspolitiikkaa eurooppa tasolla uudistetaan niin siellä sitten saadaan sellaiset oikeudenmukaiset ratkaisut yksi esimerkki on se että eduskunnan maatalousvaliokunta lähtee torstaina grune wochelle jossa suomi on päänäytteilleasettaja kyllä paljon on tulevaisuudessa

arvoisa puhemies niin kuin edustaja wallin tuossa totesi toissa kesän sato tuhoutui suurelta osin liian kuivuuden takia ja viime kesän sato tuhoutui päinvastaisesta syystä satoi liikaa maatalousyrittäjät ovat näin menettäneet peräti kahden vuoden sadon ja se on totta tosiaan kestämätön tilanne moni maatila toimii velkavaroin ja pankki vaatii tietenkin saataviaan eräpäivään mennessä ja jos viljelijän tilillä ei ole rahaa niin ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole ottaa lainaa tai ottaa velkaa ja kun viljelijän tukalan tilanteen moni tunnustaa ja tunnistaa niin niitä takaajia ei kovinkaan paljon sieltä vapailta markkinoilta eikä kaveripiiristä löydy näin ollen ainoa niin sanottu suuri takuumies tulee tulee apuun hallitus tuli viljelijälle apuun ja

puhemies muistan kyllä hyvin kun heikki haavisto tuli sieltä neuvotteluista hän oli synkkä kuin kuin myrskypilvi mutta se siitä arvoisa puhemies me emme vastusta tätä esitystä en en sanonut missään vaiheessa niin mutta pidämme tätä vain ongelmien lykkäämisenä ottakaa uutta velkaa ja me takaamme sen valtion toimesta viideksi vuodeksi ei se ole mikään ratkaisu me tiedämme minkälaisen esityksen komissio teki seuraavan seitsemän vuoden kehyksiksi maatalouden osalta viime kesäkuussa se on synkkä siellä on valtavat leikkaukset jälleen maataloudelle ja ja siinä tulee suomen maatalous kärsimään tavattoman paljon ja tästä me olemme pitkäaikaisesti huolissamme tiedän hyvin sen että meillä ei ole omaa maatalouspolitiikkaa me olemme capissa ja meidän kätemme sen tähden tämä eu on surullinen tapaus koska se tuhoaa meidän maatalouden silloin kun liityttiin oli sataviisituhatta maatilaa nyt on viisikymmentätuhatta ja vauhti sen kuin

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on tuonut sekä paljon sateita kesiin että viime kesän kuivuuden ja monet viljelijät ovat kärsineet näistä olosuhteista sellaisetkin tilat jotka ovat hyvin elinkelpoisia ovat maksuvaikeuksissa ja tämä on hyvin tärkeä ja kannatettava esitys mutta yhtä kaikki on tärkeää myös pohtia miten voimme parantaa

uusien valkuaisainepitoisten kasvien viljely mitä ihmiset toivovat ravinnoksi haluan nostaa esiin myös biokaasun tuotannon koska tässä nähdään paljon potentiaalia maaseudulle muun muassa liikennepolttoaineeksi miten ministeri näkee mahdollisuudet edistää

arvoisa rouva puhemies kuten ensimmäisessä puheenvuorossani jo kerroinkin nyt on pakko palata siihen että edustaja kankaanniemi keskustelee täällä historiasta minä haluan keskustella tulevaisuudesta ja ja haluankin vielä toistaa että vasemmistolaisena kansanedustajana haluan kiittää tätä hallitusta hyvästä reagoinnista varmasti jo vähän itsekehulla että tätä ehdotin jo kesällä että hallituksen pitää nyt nopeasti toimia tässä suhteessa että me takaamme tätä lainoitusta joka mahdollistaa maatalousyrittäjien seuraavan vuoden toiminnot ja tästä ministeri lepälle täysi kiitos että ryhdyitte toimenpiteisiin

rouva puhemies tämä valtiontakaus maksuvalmiuslainoille on äärimmäisen tärkeä tässä tilanteessa jossa muistaakseni on luokiteltu että kymmenen prosenttia tiloista on hyvin vakavissa vakavissa vaikeuksissa ja ja niitä todellakin uhkaa konkurssi me tiedämme että tänä päivänä kun pankkien luotonanto on kiristynyt entisestään ja monella tilalla on jo käytössä käytössä omat vakuudet edellisten lainojen lainojen panttina on todella tärkeää että valtio tällaisissa tilanteissa tulee vastaan tämän takauksen kautta mutta niin kuin täällä on moni kollega sanonut eihän tämä koko maatalouden ongelmaa ole ratkaisemassa me tiedämme että tuottajahintojen alhainen taso on se mikä pitäisi saada korjattua ja sitten myöskin ruokaketjun oikeudenmukainen tulonjako elikkä tuottajalle pitää saada enemmän sieltä tietenkin tässäkin asiassa ollaan tehty nyt tällä kaudella ihan hyviä parannuksia niistä voi kyllä ministerille antaa kiitosta ihan täältä oppositiosta käsin

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen ehdotus valtiontakauksista maatilalainoille on erittäin tarpeellinen ja se on yksi osa sitä niin sanottua kuivuuspakettia mikä jo alkusyksystä hallituksen toimesta laadittiin viime vuonna kuivuudesta johtuen meidän viljasatomme jäi noin viidenneksen normaalivuotta pienemmäksi mutta osassa suomea koettiin myöskin totaalista tuhoa niin että että tilalta ei kovinkaan suurta satoa saatu siksi kaikki toimet sen osalta ovat tarpeelliset miten voidaan tiloja tässä tilanteessa auttaa osalla tiloista tällä rahalla hoidetaan erääntyneitä laskuja mutta osalla katsotaan tulevaisuuteen ja valmistaudutaan uuteen satovuoteen niin että pystytään sitten hankkimaan niin lannoitteita kuin siemeniäkin hyvin tärkeää on myös se että turkistilat tulevat omalta osaltaan tämän lainsäädännön kautta piiriin satovahingot koskivat myöskin niitä erityisesti rehusektorin osalta
arvoisa puhemies selvyyden vuoksi perussuomalaiset kannattavat valtiontakausta maksuvalmiuslainoille tämä tulee varmaan selväksi ja sitä myös kankaanniemi sanoi ja sen sanon että tämä on aika ihmeellistä keskustelua sikäli että edustaja salolainen sanoi että tehtiin loistava sopimus ja että ilman haaviston loistavia neuvotteluja olisi maanviljelys tosi tiukassa tiukassa tilanteessa jos silloin olisi yhdeksänkymmentäviisi tehty hyvät neuvottelut niin eiväthän maanviljelijät olisi näin hädänalaisessa tilanteessa tilanteessa tänä päivänä silloinhan tehtiin virheitä se sopimus ei ollut tarpeeksi hyvä myllykoski sanoi ettei nyt katsota minnekään historiaan taakse vaan katsotaan eteenpäin ja niin katsotaankin perussuomalaiset ovat esittäneet viisikymmentä miljoonaa lisää satovahinkoihin samoin lomituspalveluihin kymmenen miljoonaa lisää meille viljelijöiden

arvoisa
puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä ja täytyy kiittää ministeriä että hän on vienyt tätä asiaa eteenpäin myös koko maa ja metsätalousvaliokunta on tämän esityksen takana mutta jokainenhan meistä sen varmaan oivaltaa että eihän lainoitus paranna kannattavuutta ja tämä kannattavuuden parantaminen on keskeinen seikka valitettavasti nykypäivänä elintarvikemarkkinat ovat kansainvälisiä ja elintarvike erät kulkevat kansainvälisesti ja suomen on erittäin vaikea vaikuttaa siihen hintatasoon mikä kansainvälisesti määräytyy

painaa alaspäin jotta kannattavuus paranee me emme oikeasti voi näillä kriisipaketeilla vuodesta toiseen pönkittää maataloutta vaan sen täytyy myös itse tehdä niitä ratkaisuja jotka parantavat kannattavuutta kysyn ministeriltä onko nyt varmasti niin että pankit eivät siirrä valtiolle vastuuta lainajärjestelyillä

ensinnäkin täällä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja edustaja kankaanniemen puheenvuoroa lukuun ottamatta tässähän on on nyt kysymys löytää ratkaisuja juuri siihen kuivuustilanteeseen joka viime kesänä koettiin ja sitä edelsi sadekesä niin kuin on todettu tämä hallitus on tehnyt muitakin merkittäviä toimenpiteitä parantaakseen elinkeinon kannattavuutta siitä työstä on syytä antaa kiitos

suomessa säilyttämään oman ruuantuotantomme ja siksi toivon että tässä salissa tästä eteenpäin kun käydään keskusteluja jokaiselle puolueelle pitäisi olla itsestäänselvää että oma ruoka oma energia ja oma vesi ovat ne jotka ovat suomalaisten tärkeimmät henkivakuutukset ilmastonmuutoksen olosuhteissa siitä pitää pitää jatkossakin kiinni edustaja kankaanniemelle vain yksi lause on turha

lähdettiin liikkeelle vuonna yhdeksänkymmentäviisi ja se sopeutti a ja b alueen tuotannon kun c alueella oli pysyvä tuki

puhemies pidän tätä esitystä tärkeänä välivaiheena jossa hallitus ottaa vastuuta viljelijän ahdistuksen päivästä näinhän me olemme täällä salissa vaatineet että hallitus tuo esityksen jolla pystytään siihen hetkelliseen ahdinkoon puuttumaan mutta on kuitenkin ymmärtää että meidän on pakko tehdä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi pitkän aikavälin suunnitelma sen tuleekin olla seuraavan hallituksen yksi keskeisimpiä asioita kerätä nämä palaset yhteen ja ja tuoda koko suomalainen viljely ja elinkeinoelämä sellaiseen tilaan että kannattavuudelle on edellytykset nyt niitä edellytyksiä ei ole ja siellä on liikaa muuttuvia tekijöitä tämä esitys antaa nyt mahdollisuuden tehdä näitä lisäselvityksiä ja ohjelmia

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on todella hyvä varsinkin siitä näkökulmasta että maatiloilla on venäjän talouspakotteiden ja näiden kahden satokauden jälkeen varsin hankala tilanne moni investoinut tila on laajentanut tuotantoa ja nyt kun satotaso on romahtanut näiden olosuhteiden vuoksi niin sillä on ollut taloudellisia vaikutuksia siihen tämä esitys on se täsmälääke jolla se tila pystyy sen toimintansa vakauttamaan ja sitten taas porskuttamaan eteenpäin kun se vakautus on on saatu tehtyä

arvoisa rouva puhemies me suomalaiset haluamme suomalaista leipää mutta leipänsä ansaitsee kyllä myös suomalainen ruuan tuottaja ja haluan kyllä antaa kiitosta ministeri lepälle näistä toimenpiteistä joita ensin vaikean sadekesän ja sitten vaikean kuivuuskesän jälkeen suomalaiselle ruuantuotannolle tulee silloin pitää auttaa kun apua tarvitaan sitten kun haemme niitä ratkaisuja millä saadaan entistä kestävämmälle pohjalle suomalainen ruuantuotanto niin siellä nousee esille se että kaupalta pitää saada isompi siivu tuottajalle mutta myös nämä ruuan alkuperämerkinnät haluan antaa ministeri lepälle

pakolliseksi tekee sen myös ravintolaruualle kysyisin ministeri lepältä että millä aikataululla onko tuo toukokuun alku realistinen saamme ravintoloille tämän ruuan alkuperämerkintävelvoitteen

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on aivan aivan erittäin kevään maataloustuotannon turvaamiseen tämä on niin kuin ministeri esittelypuheenvuorossa toi esille osa tätä kuivuuspakettia josta jo alkusyksystä saatiin saatiin esitys tuotua se oli äärimmäisen monisyinen ja tässä yksi asia joka nyt menee eteenpäin tässä nimenomaan tilapäiseen maksuvalmiusongelmaan annetaan valtiontakauslainaa tiloille ja kun muistamme sen edellisen edellisen vastaavanlaisen lainoituksen niin silloin puhuttiin myöskin ylivelkaantuneista velkaisista tiloista ja nyt minä toivon että me puhumme myöskin maksuvalmiuden turvaamisesta sillä tavalla että

miettivät sitä yksittäisen laskun maksamista ja tulevien tuotantopanoksien hankintaa niin niin oltaisiin kuitenkin turvaamassa sitä tuotantoa siltä osin kysynkin ministeriltä ollaanko nyt varmuudella varmistettu se asia että että kun viljelijät pääsevät tuota hakemaan niin kaikille ehdot täyttäville tämä takaus pystytään sitten myöskin myöntämään
nyt ministeri leppä vastauspuheenvuoro kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies kiitoksia kysymyksistä ja kommenteista ja kiitoksista yhteinen asia on kysymyksessä alkuun yleisesti kolme asiaa on selvää ja yhdyn kaikkiin niihin ajatuksiin että tällaisista väliaikaista mekanismeista ja kriisipaketeista meidän pitää päästä eroon siksi hallitus on tehnyt lukuisan joukon erilaisia pysyviä toimenpiteitä joilla tähän kestävään kannattavuuteen päästään ne eivät tapahdu hetkessä niiden vaikutukset eivät näy heti mutta suunta on selvä ja se pitää olla kaikilla kirkkaana mielessä yhdelle ainoalle kohdalle elintarvikeketjua ei voi kaikkea vastuuta antaa eli maatiloille vaan kaikkien muidenkin osatekijöiden ketjulenkkien pitää oma vastuunsa kantaa aivan erityisesti niiden joiden neuvotteluvoima on kaikkein suurin kaikkein kovin

ei meille käy se on yksiselitteisesti selvä selvä asia kolmas asia viimeksi eilen julkisuuteen saatettiin viesti unionilta niin kuin tuli täällä esille joka on ollut yksi osa sitä pysyvää kannattavuuden kohentamista yksi pala siinä se on nyt yksi saavutettu sellainen pala eli liha on pakosti merkittävä myöskin joukkoruokailuissa ja ravintoloissa ja pidän sitä äärimmäisen tärkeänä asiana kysymys on kuluttajasta ja kun kuluttaja luottaa mitä hän saa ja kun meillä on maailman paras ja turvallisin ja luotettavin ruoka niin nämä asiat on erittäin hyvä yhdistää siinä että alkuperä aina kerrotaan reilusti ja reippaasti kaikilta tahoilta ja kaikkien tahojen toimesta

siellä on erittäin paljon potentiaalia on erittäin paljon potentiaalia sekä energiantuotannossa meidän ravinteiden kierrätyksessä että myöskin meidän teknologian viennissä eli siellä on monia monia asioita jotka puoltavat sitä ruokaketjun oikeudenmukainen tulonjako on itsestäänselvä asia että se on se on meille äärimmäisen tärkeä asia pankkien kanssa rahoituslaitosten kanssa on keskustelut käyty niin että siellä ei välistävetoja tapahdu myöskin pankkien täytyy tuntea vastuunsa viljelijät muuten ovat erittäin hyviä lainansa maksajia he ovat erittäin hyviä lainansa maksajia tinkivät kaikesta muusta mutta lainanmaksusta eivät ja tämä näkyy ja se näkyy onneksi myöskin tuolla pankkien suhtautumisessa alkuperämerkinnöistä unohtui se tulee siis voimaan ensimmäinen viidettä niin kuin suunnitelma on ja pidämme sitä siirtymäaikaa ravintoloille ja ruokapalveluiden tuottajille aivan riittävänä jotta tuo asia joka on minusta itsestäänselvä se kuuluu asiaan että kerrotaan mistä ruoka tulee nyt sitten tulee lihan osalta pakolliseksi kiitos

arvoisa rouva puhemies

tulisi olla yksinkertainen kuin myös hallinnollinen taakka sekä toimijoiden että hallinnon näkökulmasta mutta valitettavasti sekään ei sitä ole maatalouspolitiikan vaatimustason ja myös rahoituksen tulisi olla tasapainossa sekään ei sitä ole kun kerran viljelijöiltä vaaditaan jatkuvasti enemmän yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksessa tulisi osoittaa tarvittavat varat maatilojen lyhyen aikavälin maksuvalmius on jatkuvasti heikentynyt ja tiloilla on säännöllisesti vaikeuksia selviytyä normaalin tuotantotoiminnan aiheuttamista kustannuksista sekä velkojen lyhennyksistä maatalouskriisi ei ole viljelijöiden itsensä aiheuttama sitä ovat edesauttaneet muun muassa eun maitokiintiöstä luopuminen sekä venäjän pakotteet ruuantuotanto suomessa on turvattava kotimainen myös turvallisuus ja huoltovarmuuskysymys maatalousyrittäjiä on tuettava näinä vaikeina aikoina suomalaisella puhtaalla ruualla on kysyntää myös ulkomailla meidän tulee panostaa entistä enemmän elintarvikevientiin ja sitä kautta myös pyrkiä parantamaan tuotannon kannattavuutta tämän esityksen tavoitteena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta myöntämällä valtiontakauksia pankkien myöntämille maksuvalmiuslainoille kuitenkaan rakennetukilain mukaista valtiontakausta ei voida myöntää yritysten maksuvalmiuden parantamiseen tämän esityksen ehdotetun valtiontakausjärjestelmän kriteerit olisivat mahdollisimman yksinkertaiset takauksen hakijoiden luottolaitosten ja viranomaisten hallinnollisen taakan välttämiseksi takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä on kuusikymmentäkaksituhattaviisisataa euroa valtiontakaus voisi koskea enintään kahdeksaakymmentä prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä eli enintään euroa laina aika on enintään viisi vuotta takaus voidaan myöntää lainalle jonka luotonantaja myöntää tilapäisissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevalle maatalousyrittäjälle maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi takausten hallinnointiin liittyvissä menettelyissä noudatetaan soveltuvin osin rakennetukilain vastaavia menettelyjä arvoisa rouva puhemies nämä esityksen mukaiset takaukset myönnettäisiin makerasta jonka varoin katettaisiin myös mahdolliset valtion maksettaviksi aiheutuvat takausvastuut valtion talousarvioiden sekä makeran käyttösuunnitelman mukaisten määrärahojen puitteissa valitettavasti makeran käytettävissä olevat varat ovat nopeasti vähentymässä heikentäen maatalousinvestointien rahoitusmahdollisuuksia jatkossa valtion takaaman maksuvalmiuslainan avulla tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa olevat maatalousyritykset voisivat jatkossa järjestää rahoitusta kestävämmällä tavalla joten tämä hallituksen esitys on erittäin tervetullut kädenojennus eduskunnalta maatalousyrittäjien suuntaan tarvitsemme jatkossakin suomalaista puhdasta ruokaa

arvoisa rouva puhemies suomalaisen ruoan ja leivän merkitys tulee entisestään korostumaan tulevaisuudessa suomalaiset ovat selvästi ilmaisseet oman tahtotilansa he he haluavat suomalaista ruokaa he haluavat tietää missä sitä on miten se on saatavissa niin kaupassa kuin ravintoloissakin ja haluavat että suomalaisuus on selvästi tunnistettavissa tässä esityksessä turvataan maksuvalmius viljelijälle joka joutuu jostakin syystä taloudelliseen niukkuuteen ja ja tässä on myös huolellinen kohdentaminen joka tässä esityksessä minusta erittäin selvästi kuvataan näin takauksena myönnettävä maksuvalmiustuki tulisi kohdentaa sellaisille yrityksille jotka eivät kohtuullisin lainaehdoin muuten saa lainaa vapailta rahoitusmarkkinoilta ja jotka tilapäisistä maksuvalmiusongelmista huolimatta kuitenkin omaavat edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan jos viime laman aikana meillä olisi ollut tällaista henkeä kuin tässä esityksessä niin aika moni yritys olisi säästynyt konkurssilta valtavasti yrityksiä meni turhaan konkurssiin tilapäisen ja täysin heistä riippumattomista syistä syntyneen maksuvalmiuden menettämisen myötä ja jos silloin olisi ollut tällaista ymmärrystä moni yritys olisi säästynyt moni yritys oli elinkeinokelpoinen heillä oli hyvää osaamista hyvä henkilöstö mutta sitten tuli äkillinen paniikkinapin painaminen jossa pankit sanoivat luottojansa irti ja

että viljelijää ei ei jätetä yksin vaan täällä eduskunnassa ymmärretään heidän tarpeensa ja tilanteensa ja halutaan olla mukana heitä auttamassa mutta toistan vielä sen että niin kuin tässä edustaja eestiläkin hyvin sanoi takaukset eivät paranna kannattavuutta siihen täytyy löytää nyt uusia välineitä

edustaja kankaanniemi kutsui tätä esitystä buranaksi no en nyt sanoisi ihan buranaksi tätä mutta välivaihe tämäkin kyllä todella on ja todellinen ongelma siellä takana meidän on yhdessä tunnistettava ja tartuttava

arvoisa rouva puhemies tämä hallitus on tehnyt kaikkensa että suomessa voisi säilyttää elintarvikkeiden omavaraisuutta sillä se on huoltovarmuudenkin kannalta keskeisin tekijä kriisin aikana ei ole ylijäämälaivoja tuomassa halpaa viljaa tai muita elintarvikkeita kriisin aikana jokainen maa huolehtii omasta elintarvikehuollostaan ja jokaisen maan velvollisuus euroopassakin on itse huolehtia siitä meillä ei ole yhteistä huoltovarmuuspolitiikkaa ensinnäkin mitä on tehty on koetettu niitä edustaja eestilän hyvin esille nostamia kustannuksia laskea olemme tehneet norminpurkutyötä yhdessä valiokunnan kanssa hyvällä menestyksellä ja ja paljon on kentältä tullut esityksiä joita on maaliin saatu vietyä tätä työtä täytyy jatkaa ei vain tämän hallituskauden loppuun vaan myös seuraavalla kaudella paljon on tehty markkinoitten tervehdyttämiseksi olemme kuitenkin kansainvälisessä kilpailussa mukana ja siksi meidän tulee huolehtia siitä että myöskin saamme lisää toimeentuloa ja rahaa juuri niistä teoista mitkä suomessa on nostettu framille ja joista pidetään huolta meillä on korkea elintarviketurvallisuus meidän elintarvikkeemme ovat puhtaita ja eettisiä ja hyvää tuotetta ei kannata bulkin hinnalla myydä siitä kannattaa ottaa rahat pois niiltä jotka ovat siitä valmiita maksamaan tätä työtä on tehty yhdessä sekä ministeriön että ennennäkemättömällä tavalla myös eviran kanssa evira on tehnyt hyvää työtä viennin edistämiseen tällä kaudella ja asennekin on siellä instanssissa aika lailla muuttunut on monia maita joiden vientimarkkinoille ei pääse ei tätä viranomaisyhteistyötä ole hyvänä esimerkkinä tästä on kiina jossa nyt kalatuotteitten vientikin viimeksi ja ja äidinmaidonkorvikkeen vienti avautui ihan viime viikolla tämäntyyppisiä avauksia tarvitsemme koko ajan lisää ja sillä tavalla voimme laadukkaan elintarviketuotannon suomessa jatkossakin säilyttää myöskin tuissa olemme tehneet linjapäätöksiä siitä että että tukia tulee ohjata ohjata entistä enemmän lisäarvon tuottamiseen jos me haluamme että niistä vähenevistä on hyötyä eikä niin kuin nykytilanne on että ne nostavat päinvastoin pellon vuokrahintoja ja ja pellon hintoja kun ne pääomittuvat jos me haluamme että niistä on hyötyä oikeasti meidän sektorillemme niitä tulee ohjata lisäarvon tuottamiseen mutta mitä tulee tähän kriisipakettiin monia toimia on saatu jo läpi on on päätetty energiaverossa vastaantulosta on välitä viljelijästä hanketta on tultu lomituksen kustannuksissa vähän vastaan ja ja myel maksuissa lfa tukia pystyttiin säilyttämään ja nyt tämä lainsäädäntöhanke joka kohdistuu nimenomaan investoinneille velkaisille tiloille on erinomaisen tärkeä juuri juuri heille välimenokaudella nyt kun kun meillä on ollut kaksi katovuotta ja elintarvikemarkkinat sekaisin muun muassa venäjän vastapakotteista johtuen ja ja maidon kiintiön poistumisesta johtuen ja monesta muustakin kansainvälisestä syystä johtuen meillä on tärkeää huolehtia siitä että terveet elinkelpoiset tilat eivät tässä vaiheessa kippaa kun siellä on valoa näköpiirissä tulevaisuudessa yksi tärkeä askel missä ollaan myöskin päästy eteenpäin on se että että meidän julkiset ruokahankintamme tehdään kestävien kriteerien mukaan jatkossa ja meidän tulee huolehtia tästä asiasta myös sitten kun se maakuntauudistus tehdään koska maakunnat ovat isoja ruokahankkijoita toinen merkittävä asia on se että kuluttaja voi vaikuttaa ostopäätöksillään kuluttaja voi vaikuttaa vain silloin kun hän tietää tuotteen alkuperän ja se tulee rehdisti siellä kaupassa kertoa ja nyt se tulee kertoa lihatuotteitten osalta myöskin ravintoloissa on hienoa että me uskallamme sinne euhun asti painokkaasti viedä näitä asioitamme kuten esimerkiksi tämä lainsäädäntö on viety mutta myös kuten tämä ravintoloitten alkuperämerkintä ei anneta periksi vaikka ensin vähän näyttäisi että että eusta ei vihreää valoa tule olen erittäin kiitollinen ministeri lepälle kaikesta tästä työstä vielä aivan lopuksi arvoisa puhemies haluan nostaa tässä salissa nyt ensimmäistä kertaa keskusteluun myöskin merkinnän siitä tuotantoon käytetty mahdollisesti jätevettä meille tuli valiokuntaan vesipuitedirektiivi tai vesiasiat käsittelyyn on aika huolestuttavaa se kun euroopassakin vesi vähenee niin jätevettä ruvetaan käyttämään entistä enemmän kasteluun suomalaiset kuluttajat eivät ehkä ymmärrä että siinäkin on iso ero syövätkö he kotimaista tuotetta joka on puhtaalla vedellä kasteltu vai tuotetta josta voi saada noroviruksen jos et kuumenna kasviksia tai marjoja ennen käyttöä

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys laista valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille on yksi toimenpide viljelijöiden tilanteen helpottamiseksi uskon niin että monet tilat tulevat tästä tästä hyötymään kun käytössä on makeran varoista noin sata miljoonaa euroa sen lisäksi meidän tulee katsoa tulevaisuudessa millainen riskinhallintajärjestelmä meidän maatiloille luodaan nimenomaan viljelyä silmällä pitäen edellinen hallitus lakkautti vanhan satovahinkolain ja sen jälkeinen tilanne on ollut hyvin hyvin avoin jotkut vakuutusyhtiöt ovat tehneet omia satovahinkovakuutustuotteitaan mutta luonnon olosuhteista johtuviin kriiseihin niistä ei ole ollut apua hallitus niiden osalta toteutti toimenpiteen jossa vakuutusvero poistettiin näiltä satovahinkovakuutuksilta mielestäni nämä nämä vakuutuspohjaiset järjestelmät eivät kuitenkaan ole riittävän hyviä valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto vieraili unkarissa viime keväänä ja he kertoivat siellä että heillä on käytössä tämmöinen rahasto

maatalousvaliokunnalle annettiin selvitys valtiovarainministeriön taholta kun he olivat selvittäneet että myös muutamassa muussa eu maassa on tällainen järjestelmä käytössä tällainen rahasto voisi hyvinkin toimia siten että viljelijät maksaisivat esimerkiksi viisi euroa hehtaarilta ja valtio laittaisi oman viisi euroa hehtaarilta tähän rahastoon jos ajatellaan että meidän noin kahdesta pilkku kahdesta miljoonasta peltohehtaarista vakuutetuksi tulisi noin kaksi miljoonaa hehtaaria se tarkoittaisi sitä että vuodessa tähän rahastoon kertyisi varoja noin kaksikymmentä miljoonaa euroa

vaikka tämä satovahinkovakuutusjärjestelmä tai luotaisiin sitten sen rinnalle uusi uusi järjestelmä nyt mikäli ilmasto muuttuu myöskin sään ääri ilmiöt tulevat lisääntymään ja se se tarkoittaa sitä että meillä meillä sekä kuivuus että runsaat sateet ja rankat rajuilmat tulevat olemaan yhä todennäköisempiä ja siksi tarvitaan sellainen järjestelmä että meillä peltoviljely voi toimia koska peltoviljely on kuitenkin sitten pohja myöskin kotieläintuotannolle ja siten koko elintarvikeketjun toiminnalle

arvoisa puhemies nyt pitää katsoa pitkälle tulevaisuuteen kun katsotaan tätä maatalouden tulevaisuutta niin ensinnäkin sanon sen että on suoranainen ilmastoteko että suomalaiset syövät suomalaista lihaa ja juovat suomalaista maitoa tutkimusten mukaan juuri nurmen nurmen viljely on se joka sitoo hiiltä ja tällä tavalla vastaa myöskin ilmastohaasteeseen kansalaiset luottavat kotimaiseen maatalouteen ja kotimaiseen ruuantuotantoon ja se on erittäin tärkeä peruslähtökohta kun puhutaan omasta elintarviketaloudesta tämä elintarviketalouden kokonaisuushan työllistää satojatuhansia suomalaisia ja siinä mielessä onneksi enää poliittista näkemyseroa siitä että jos ajetaan suomalaisen ruuantuotannon ja elintarvikealan kokonaisuutta niin siinä olisi poliittista intressiä sain olla perjantaina kahden robotin robotin navetan avajaisissa haapavedellä ja kyllä siellä viljelijät yrittäjät kun katsovat tulevaisuuteen näkevät että kun maailmalla ruuankulutus kasvaa niin myöskin meillä suomessa on tuotannon edellytyksiä olemassa sen takia on tärkeää että tästä talosta tulee viesti että kaikissa oloissa me huolehdimme niistä edellytyksistä

makeraan saadaan pääomaa jotta meillä löytyy sukupolvenvaihdoksiin ja investointeihin rahoitusta toinen tärkeä asia on että uusi maatalouspolitiikan ohjelmakausi panostaa sillä tavalla tukien kohdentamista että se on ruuantuottajiin elikkä ne jotka tuottavat ruokaa myöskin saavat tukea ja ja siinä mielessä palkitaan sitä että tulee myöskin tulosta

arvoisa puhemies

kannattavuus on koetuksella tilanteen korjaaminen vaatii tuntuvia toimenpiteitä nopealla aikataululla muuten tuhannet tilat uhkaavat ajautua vararikkoon mikä olisi valtaisa isku kotimaiselle elintarviketuotannolle ja tämä vaikuttaisi olennaisesti myös huoltovarmuuteemme taloudelliset seuraukset olisivat myös tuntuvat elintarvikeketjun kymmenettuhannet työpaikat olisivat myös vaarassa jos tilojen massaromahdus alkaisi suomalainen ruuantuotanto työllistää välillisesti noin kolmesataatuhatta kansalaista rantakangas otti työllisyysaspektin huomioon äskeisessä puheenvuorossaan suomen on tuettava maanviljelystä itse eun tuki ei ole riittävä tämä on seurausta aikanaan neuvotelluista ehdoista nyt niitetään vanhojen neuvottelutulosten satoa hallitus laittoi satovahinkoihin ja kannattavuusongelmiin kahdeksankymmentäkuusi miljoonaa euroa me perussuomalaiset ehdotimme varjobudjetissamme viime syksynä satovahinkojen korvausjärjestelmään viisikymmentä miljoonaa lisää samoin ehdotimme lomitusjärjestelmän turvaamiseksi kymmenen miljoonan euron lisäpottia tämä hallituksen esitys on aiheellinen maanviljelijöiden hankalan tilanteen takia on että maatalouden kehittämisrahastosta myönnettäisiin valtiontakauksia maksuvalmiuslainoille tällä parannettaisiin maatilojen maksuvalmiutta tilanteessa jossa toimintaympäristön muutokset tai poikkeukselliset sääolot ovat tehneet hallaa tilojen taloudelle arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat kaikkia toimia joilla voidaan helpottaa suomalaisten maanviljelijöiden suurta ahdinkoa mielestämme valtion tulisi turvata eri toimin maataloutta alkutuotantoa nykyistä enemmän kuten edustaja kankaanniemi totesi puheessaan tuottajien osuus eli alkutuotannon osuus on minimaalinen ruuan tuottamisessa kauppa ja teollisuus vievät valtaosan nyt tässä asiassa on tultu tien päähän tämä ei enää ole kestävää toimintaa me kaikki suomalaiset haluamme varmasti että saamme tulevaisuudessakin puhdasta kotimaista turvallista ruokaa jossa on myös eläinten hyvinvointi otettu huomioon tämän vuoksi tuottajien ahdinkoon olisi pureuduttava niin että ruuantuotanto ja viljelijät saisivat tulevaisuudessakin harjoittaa ammattiaan ja ruuantuotannon suhteen ei tulisi katastrofia kiitos

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi haluan kiittää ministeri leppää ja sipilän hallitusta siitä että he ovat puuttuneet maatalouden kannattavuusongelmaan ja on tärkeätä että nyt tämä tuodaan meille eduskuntaan käsiteltäväksi ukrainan kriisin jälkeen kaikki tiedämme sen että se johti tapahtumiin joiden takia tuottajahintojen kehitys on ollut varsin varsin kehnoa viime vuosina samanaikaisesti kun tuotantopanokset ovat kasvaneet merkittävästi muun muassa sähkön hinnat ovat nousseet se on vaikuttanut kannattavuuteen myöskin erittäin paljon ja myös niin kuin hyvin tiedämme parina viime syksynä ja kesänä satotoiveet ovat olleet varsin heikot ja satotasot ovat romahtaneet merkittävästi tämä hallituksen esityshän joka on nyt tuotu tänne eduskuntaan käsittelyyn tavallaan johtaa siihen että nyt pikavipeistä tässäkin salissa on pikavipeistä keskusteltu paljon päästäisiin eroon tulee selkeästi uusi instrumentti jolla sitten valtiontakauksen kautta voidaan saada asioita vähän paremmin hallintaan ja kun aikaa on viisi vuotta niin myös tämä siirtymäaika mahdollistaa sen että sinä aikana voidaan sitten rahoituskuviota miettiä vähän vähän tarkemmin eli sinänsä erittäin erittäin hieno asia itse toivon tietysti kun tämä ely keskuksen kautta haetaan että sinne on riittävän selkeät hakuohjeet luotu ja ja ei tehdä hausta byrokraattista ja se on minusta äärettömän tärkeä asia ja totta kai tällä on myös huoltovarmuuteen erittäin iso merkitys me kaikki haluamme me kaikki haluamme puhdasta kotimaista ruokaa sitä ei tule mistään muualta kuin maatiloilta ja suomalaisten tuottajien rooli on erittäin merkittävässä asemassa täällä on myös biokaasu nostettu esille itse kuulun myös niihin että biokaasua voitaisiin lisää käyttää se olisi merkittävä merkittävä asia ja saataisiin energiapuolellakin oikeansuuntaisia ratkaisuja

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys joka on nyt lähetekeskustelussa on äärimmäisen hyvä ja kannatettava toivon sille nopeaa käsittelyä ja uskon että koko suomen eduskunta on tämän esityksen takana on syytä kuitenkin muistaa se tosiasia että tämä on vain hyvin hyvin pieni kädenojennus siihen vaikeaan tilanteeseen johon suomalaiset maanviljelijät ovat joutuneet kahden katovuoden jälkeen kaksituhattaseitsemäntoista

kaksituhattakahdeksantoista valtavat satomenetykset syntyivät luonnonolosuhteiden takia tilojen maksuvalmiustilanne on aivan katastrofaalinen tämän takia eduskunta reagoi tähän ihan oikein mutta nämä toimenpiteet toki ovat pieniä mutta oikeansuuntaisia onneksi kun katsotaan suomalaisten maatilojen tämänhetkistä tilannetta se on esimerkiksi markkinoiden suhteen todella ongelmallinen ajatelkaa maidontuotantoa ja yleensä ruuantuotantoa raaka aineiden hintoja markkinoilla ruokaa on halpuutettu kaikilla mahdollisilla keinoilla ja kaikissa näissä vaihtoehdoissa tuottaja on ollut sen todellisen laskun maksaja onhan se aika häpeällistä että tällaisessa valtiossa joka on täällä pohjoisessa kuudennenkymmenennen leveyspiirin pohjoispuolella meillä se ryhmä ihmisiä maanviljelijät jotka takaavat meille puhtaan ruuan ja sen että täällä voimme turvallisesti elää myös tulevina vuosikymmeninä on joutunut tällaiseen tilanteeseen markkinavoimien edessä sitten eduskunta on parhaansa mukaan yrittänyt tätä tilannetta korjata niin pitääkin mutta tässä on päästävä kestäviin ratkaisuihin niin että

siellä voi todella kaupasta kun ostaa jonkun ruokatuotteen saada itselleen melkein mitä tahansa näin ollen kun kuitenkin siinä samassa kaupassa on suomalaista puhdasta ruokaa tässäkin meillä suomalaisilla itsellämme olisi semmoinen synkkä itsetarkastelun paikka että mitä me todella haluamme suomalaiselle maataloudelle ja puhtaalle suomalaiselle ruualle nämä kolmesataatuhatta työpaikkaa jotka elintarviketuotannossa ovat ovat meille myös sen tautta tärkeitä että pystymme sanomaan eteenpäin että me itse tuotamme omat ruokamme kun katsoo maailman tilannetta suomen rajojen ulkopuolella ei voi välttyä vaikutelmalta että siellä on menossa jonkunasteinen pieni kriisi koko ajan kansakunnan halvin henkivakuutus on oma elintarviketuotanto joka toteutetaan perheviljelmillä eri puolilla suomea hajautetulla mallilla ja lopuksi arvoisa puhemies on syytä muistaa että viime talvisodan aikana ja ja jatkosodan aikana suomen kansan paras henkivakuutus oli se että meillä oli oma oma ruuantuotanto joka takasi meille erittäin puhtaan ruuan kaikkialla maassa

arvoisa rouva puhemies täällä on todellakin useassa puheenvuorossa oltu tyytyväisiä siihen että hallitus osana tätä kuivuuspakettia toi tämän maksuvalmiuslainojen valtiontakauksen ja

tämän hetken apu näille tiloille jotka ovat erittäin suurissa vaikeuksissa maksuvalmiutensa takia kymmenisen prosenttia tiloista on todellakin ihan konkurssin partaalla luin tuossa joku aika sitten maaseudun kuinka suuri joukko on myös niitä tiloja joissa vuoden jälkeen sitten kun tehdään tilinpäätöstä on todettava että eipä tästä työstä oikeastaan jäänyt tuottajalle varsinaisesti palkkaa että juuri ja juuri saatiin sitten niillä tuloilla peitettyä kulut ja jos ajatellaan pidemmällä tähtäimellä sen maanviljelyksen jatkamista niin niin kyllähän se pistää kysymään onko tässä sitten muuta muuta iloa kuin olla ikään kuin mukana siinä tärkeässä elinkeinossa mutta varsinaisesti siitä ei meinaa leipää enää itselleen eikä perheelleen saada tosiaankin kristillisdemokraatit omassa vaihtoehdossaan viime syksynä toivat esille sen että meidän olisi silloin jo pitänyt pystyä vastaamaan tähän kuivuuteen ja näihin vaihteleviin luonnonolosuhteisiin sadan miljoonan paketilla ymmärrämme sen että pidemmällä aikavälillä tuottajahintojen alhainen taso on saatava nostettua ja tosiaan myöskin tämän ruokaketjun tuloksen oikeudenmukaisempi jakautuminen on saatava varmistettua tällä hallituskaudella on nimitetty ihan vasta nyt tämä ruokavaltuutettu ja se on sinällänsä ihan tärkeää että hän pystyisi riippumattomana toimijana tarkastelemaan esimerkiksi tätä tulonjakovaikutusta ja toki on tietenkin tärkeää että että on pyritty vaikuttamaan näillä hätäapupaketeilla mutta pidemmän aikavälin ratkaisuna meidän pitäisi pystyä tarkastelemaan sitä millä tuottajahintoihin ja siihen oikeudenmukaiseen jakautumiseen pystyttäisiin vaikuttamaan tälle kaudelle on sattunut näitten tuottajahintojen suhteen paitsi yleinen maailmanmarkkinahintojen laskeminen myös tietenkin maitokiintiöitten purkautuminen tuolla eu tasolla ja myöskin sitten nämä ukrainan kriisin vaikutukset ovat olleet nimenomaan maatalouden maksettavana maataloudella on työllistävä vaikutus paikallisesti se voi olla hyvinkin suuri esimerkiksi omalla kotiseudullani koska maidonjalostusteollisuutta on siellä työpaikkoja liitännäisineen on lähestulkoon tuhatviisisataa kun otetaan kaikki koneyrittäjät ja vastaavat huomioon joten sillä on pienelle kunnalle hyvin suuri merkitys siinä mielessä ei voi unohtaa myöskään tätä maatalouden alueellisesti tärkeää työllistävää vaikutusta arvoisa rouva puhemies ehkä hivenen kuuntelin edustaja kankaanniemen puheenvuoroa sillä korvalla että oli hyvä että kerrattiin niitä menneitä mutta minusta tuntuu että nämä asiat mitä hän toi esille eivät kuitenkaan ehkä ihan tässä tämän päivän maailmassa toimi koska kyllähän tällä hetkellä koko eurooppa miettii millä tavalla me eurooppalaiset pystymme maanviljelyksessä muuta maailmaa vastaan pärjäämään niin että tässä ei ole enää kysymys pelkästään eun sisällä käytävästä väännöstä

rouva puhemies palaamatta suuresti edustaja kankaanniemen historiankäsittelyyn on ollut harvinaisen hyvä kuulla sitä keskustelua että nyt mennään eteenpäin ja kun tässä nyt voi vähän ryöstää keskustelun puitteissa meidän pitää oikeasti kehittää meidän omaa elinkeinoelämää ja maataloustuottajien vientiteollisuutta mikä tarkoittaa sitten sitä että kotimaan elintarvikkeitten hinnat nousevat me olemme erittäin potentiaalinen

meiltä halutaan puhtaita tuotteita meillä on erittäin hyvä markkinamahdollisuus ympäri eurooppaa aasiaa joita nyt tämä hallitus on kyllä aika hyvin pystynyt avaamaan niin siipikarjan kuin sianlihankin kautta kiitos niistä ponnisteluista kansliapäällikölle ja ministerille mutta kyllä meidän pitää nähdä se että ei meidän pidä ryhtyä täällä muistelemaan vanhoja vaan meidän on aidosti ruvettava keskustelemaan siitä kuinka hoidamme sen että meidän omavaraisuutemme elintarviketuotannossa voidaan turvata siten että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus saada puhtaita suomalaisia elintarvikkeita ja tämä hallituksen esitys on yksi askel siinä että täältä vasemmistosta oppositiosta on pakko sanoa että tämä oli oikea teko ja sitä pitää kannattaa mitä tapahtuu jatkossa tämä ei ole niin kuin edustaja laukkanen sanoi mikään välivaihe tämä on tähän kriisiin mikä nyt oli me olemme kokeneet kaksi kriisiä toinen kosteus ja toinen kuivuus ja nyt tehtiin tämä haluan kuitenkin teroittaa sitä että jos puhutaan siitä kuinka rahoja annetaan niin pitää muistaa ympäristö emme voi mennä sillä tavoin että tällä samalla kaavalla emme mahdollistaisi niitä toimijoita jotka käyttävät uusiutuvaa energiaa niin että he eivät olisi samassa asemassa kuin ne jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita meillä on myös maataloudessa hyviä toimijoita jotka itse asiassa mahdollistavat sen että heille pitäisi antaa tämä samanlainen mahdollisuus mikä edellisvuonna tehtiin mutta he uusiutuvan energian käytön vuoksi olivat syrjässä siitä että märkää viljaa kuivattiin tähän pitää saada nyt pitkäjänteinen

rouva puhemies historia on erittäin tärkeä oppiaine koulussa ja se on erittäin tärkeää myös tässä salissa että katsotaan vähän pitemmällä tähtäyksellä mikä on yhteiskunnallinen kehitys eri sektoreilla ja ja kokonaisuutena itse satuin olemaan kun tänne tulin vuonna kahdeksankymmentäseitsemän seuraamassa sitä järjestelmää joka oli silloin muun muassa valtiovarainministeri liikanen taisteli mukavasti ja kiitosta ansaiten maatalouden puolesta ei ehkä nyt voi sanoa että taisteli mutta sopi tuottajajärjestöjen kanssa tästä maatalouden tulosta silloisen tulolain mukaisesti olin myös eu jäsenyysneuvotteluja johtaneen ministeriryhmän jäsen ja tiedän hyvin tarkkaan ja pääsin seuraamaan sisäpiirissä miten ne neuvottelut sujuivat ja mikä oli sitten se lopputulos eu jäsenyys saatiin läpi tässä salissa ja kansanäänestyksessä sillä perusteella että ahon hallitus laati kansallisen tukipaketin maatalouden ahdingon helpottamiseksi ja tuohon varattiin se seitsemänsataaviisikymmentä miljoonaa markkaa keskustalla oli kahdeksan ministeriä kokoomuksella ja ruotsalaisella kansanpuolueella kaksi eli voimasuhteet olivat kahdeksan viiva kahdeksan hallituksen sisässä keskusta tarvitsi välttämättä tukipaketin kokoomus ja rkp vastustivat sitä koska näkivät tai pelkäsivät että se kaataa eu jäsenyyden se oli heille kaikkein tärkein asia olin vaaankielenä ja kallistuin suomalaisen maatalouden ja maanviljelijän puolelle ja niin ratkesi se kisa ja luotiin laadittiin tämä tukipaketti heti sitten kun vaalit tulivat muutaman kuukauden kuluttua jäsenyyden alkamisen jälkeen niin lipposen sauli niinistön claes anderssonin pekka haaviston ja ole norrbackin toimesta kokoomus ja rkp olivat siis mukana tuo paketti romutettiin rahat otettiin pois ja niin sitten alkoi maatalouden alasajo joka on sitten jatkunut seitsemän vuoden välein käydyissä neuvotteluissa maatalouden tuista ja suomi on hävinnyt joka kerta ja nyt on seuraavat käynnistymässä ja pohjaehdotus komissiolta on noin kahdenkymmenen prosentin leikkaus maataloustukiin tässä tilanteessa missä maatalous suomessa on kahdenkymmenen prosentin leikkaus on kohtalokas ja tästä kannan syvää huolta sitten ovat nämä tekijät jotka täällä on tuotu esille sade kuivuus venäjä pakotteet ja vastapakotteet ja niin edelleen todella vakava tilanne tulevaisuuteen nähden tällä hetkellä viljelijät ovat näiden kahden jatkan tuolla pöntössä olkaa

hyvä arvoisa puhemies tällä hetkellä siis katsotaan tulevaisuuteen siitä lähtökohdasta että meillä maatalous on suurelta osin syvässä kriisissä kahden katovuoden jälkeen tätä esitystä tarvitaan tietysti tähän kriisiin kannatamme sitä mutta se ei valitettavasti ratkaise niitä maatalouden peruskysymyksiä

meillä muutaman vuoden kuluttua puhdasta kotimaista ruokaa onko sen tuottajia onko meillä ne kolmesataatuhatta työpaikkaa jotka tässä ketjussa ovat tällä hetkellä onko meillä omavaraisuus elintarviketaloudessa onko meillä huoltovarmuus onko meidän maaseutumme asuttuna edes sen verran kuin nyt tämän rajun keskittämisen jälkeen mitä nyt on menossa nämä ovat isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä meidän jokaisen pitää olla tästä äärimmäisen huolissamme tuleva hallitus mikä se sitten onkin näyttää vähän siltä että nykyinen johtava hallituspuolue ei välttämättä ole seuraavassa hallituksessa saa syliinsä eu kehysneuvottelut ja koko tämän kriisipaketin mikä nyt sitten on tarpeen ja siitä olen huolissani kannetaanko silloin huolta huolta tästä tilanteesta en usko että s ja k ryhmä ja suomen teollisuus vapaaehtoisesti luopuvat osuudestaan sen verran ahneita siellä ollaan anteeksi vaan tuo sana sen tähden tarvitaan voimakkaita toimenpiteitä en tiedä onko mahdollista säätää elintarvikeketjun tulolaki jolla viljelijöille taataan osuus niin kuin täällä ovat kaikki että pitää saada pitää ja pitää mutta ei sittenkään joku keino teillä ei ole mitään keinoa ei oikealta vasemmalle ja on kysymys viljelijöiden ja suomen kansan turvallisuudesta

arvoisa rouva puhemies täällä on käyty laajaa hyvää keskustelua pääosin myöskin maataloutta ja ruuantuotantoa tukevaa ja ongelmia esiin nostavaa tämä hallituksen esitys on nyt nimenomaan kuivuuspaketin osa ja se ei ole mikään sellainen tukimuoto jolla voitaisiin turvata muita kuin nyt tämän kevään tuotantopanosten maksuvalmius tiloille jotta se viljely voi siellä tiloilla jatkua ja totta kai me kaikki allekirjoitamme sen mitä myöskin ministeri tuossa äsken esittelypuheenvuorossa sanoi että peruskannattavuuteen pitää meidän panostaa markkinoilta pitää saada euroja ja näistä kriisipaketeista meidän pitää pystyä pääsemään irti ja se on myöskin muun muassa täällä tullut vasemmalta oikealle kaikissa puheenvuoroissa esille että me tällä yhteisellä tavoitteella voimme myöskin tässä eduskunnassa nämä lähiviikot vielä tehdä töitä

tässä muutamia asioita joita on sivuttu on myös se että pääomituksen vakuus tulee nyt makerasta ja ja kun muistellaan tämän hallituskauden alkua niin edellisellä vaalikaudella maaseudun kehittämisrahastoa ei oltu pääomistettu tämä hallitus pääomitti sitä merkittävästi ja me näemme nyt kuinka meidän pitäisi saada tämä maatalouden

liikkeelle jotta me voisimme turvata tuotantoa myöskin jatkossa tässä on yksi iso haaste tulevalle keväälle täällä myöskin muistellaan paljon vanhoja maatalouspolitiikan vaiheita edustaja kankaanniemi äsken kahdessakin puheenvuorossa sitä euhun liittymistä ja sen jälkeistä aikaa on oikeastaan kyllä hyvä välillä myöskin nostaa mielikuviin mitä mitä silloin on tapahtunut ja minkälaisella maatalouspakettijärjestelmällä me olemme silloin lähteneet liikkeelle ja täytyy kyllä myöntää että meillä on myöskin iso haaste nyt uudessa maatalouspolitiikan uudistamisessa tulevan syksynkin aikana kun suomi on eun puheenjohtajamaana turvata tämän kotimaisen ruuantuotannon laajuus niin etelästä pohjoiseen kuin idästä länteen ja arvoisat kollegat siinä me olemme oikeasti myös siinä tilanteessa jossa meidän pitää huomioida yksittäiset haasteet ettei meille käy niin että meiltä poistuu ab alueelta kotimainen

uskoa ja luottaa

harjoittaa tässä on vahvoja esimerkkejä sataneljäkymmentäyksi tuki joka aikoinaan neuvoteltiin oli siirtymäkauden tuki josta ei tänä päivänä ole kuin pieniä häntiä tänä vuonna maksetaan noin kuusi miljoonaa sitä rahaa jolloin me olemme menettämässä sitä kansallisen tuen osuutta muun muassa tuotantoon sidottu tuki oli tälle ohjelmakaudelle neuvoteltu erityisen hyvin ja minä toivon että myöskin tulevalle ohjelmakaudelle siinä onnistutaan siltä osin meillä on siis paljon haasteita tulevalle ohjelmakaudelle lisäksi meillä on haasteita myöskin me puhumme kaiken aikaa miten me pystymme tuotantopanokset hankkimaan kevääksi tämän hyvän hallituksen esityksen turvin monellakin tilalla mutta meillä on siellä myöskin ihan tukipolitiikassa isoja haasteita tulevalle vuodelle kaksikymmentä elikkä meidän pitää myöskin uskaltaa kevään aikana ottaa vastuu arvoisat kollegat siitä oli puolue mikä tahansa että me

jos haluatte jatkaa pöntöstä kun se on kolmeen minuuttiin rajattu paikalta

arvoisa rouva puhemies jatkan täältä vielä hetken aikaa ajatuksia joita joita tuossa vähän avasin lisään vielä myöskin siltä osin että kun me nimenomaan puhumme haasteista tänä päivänä ja haasteita on myöskin tulevaisuuteen niin en voi olla tosiaan mainitsematta sitä vuoden kaksikymmentä ympäristökorvauksen rahoitusvajetta josta toivon että myöskin kaikki nykyiset eduskuntaryhmät ottavat sen vastuulleen niin että uskalletaan puhua tästä haasteesta eduskuntavaalien aikaan niin että kannamme että kannamme myös sen vastuun että se noin seitsemänkymmentä miljoonaa rahoitusta löytyy vuodelle kaksikymmentä ympäristökorvaukseen ja tätä rahaa ei ole mihinkään etukäteen hävitetty vaan viljelijät ovat sitoutuneet vahvasti ympäristökorvauksen toimenpiteisiin siltä osin arvio meni alkuvuosina vähän vähän pieleen ja nyt sitä rahaa ei sitten enää viimeiselle vuodelle ole maksaa tämä pitää siis turvata ensi kevään hallitusneuvotteluissa täällä on paljon puhuttu myöskin siitä vientipotentiaalista edustaja myllykoski otti sen aidosti ja hienosti esille mikä meillä kotimaisella ruualla on myöskin se meidän pitää arvostaa tänä päivänä isompaan osaan kuin julkisuudessa monta kertaa arvostetaan

venäjän vastapakotteet syntyivät ja meidän vientimme pysähtyi me olemme nyt ylittäneet elintarvikeviennissä sen rajan joka oli silloin kun venäjälle vietiin elikkä me olemme nyt kovaa kiriä pitäneet kiitos nykyisen hallituksen kiitos nykyisten ministereiden että me olemme muilla tuotteilla muihin maihin muun muassa viimeksi tuli kalan vientilupa kiinaan lihaa viedään kiinaan me olemme nyt päässeet niistä määristä jo huomattavasti parempaan asentoon siitä huolimatta meidän pitää jatkaa tätä viennin arvon lisäämistä ja tuosta venäjän pakotteiden ajasta ei kukaan tiedä koska sinne taas maitotuotteita ja lihaa voidaan viedä arvoisa puhemies tällä hetkellä on auki minä toivon että tässä tehtävässä oikeasti ollaan nyt myöskin niin

aika herkällä korvalla tulevaisuudessa ei ole kyse siitä että tulee mikään poliisi toimimaan vaan jos toimitaan reilusti ja rehdisti niin niin ei näitä sopimuksia tarvitse paljon ruokavaltuutetun katsoa mutta jos tulee epäilyksiä ja joku osapuoli kokee että hänen oikeuksiaan poljetaan niin silloin tälle valtuutetulle tulee merkittävä rooli

arvoisa rouva puhemies tästä edustaja hakasen hyvästä puheenvuorosta voi hyvin jatkaa maatalouden kannattavuus on sillä tavalla hieman vaikeaselkoinen yhtäkkiä hahmottaa kun ajattelemme esimerkiksi manner suomen maaseudun kehittämisohjelmaa kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakaksikymmentä niin kokonaispaketti on kahdeksan pilkku kolme miljardia

samalla toimialalla esimerkiksi liha tai maitopuolella jotkut pärjäävät hyvin ja sitten on tiloja joiden kannattavuus on todella heikko samanlaisia tiloja volyymi suurin piirtein sama sieltä taustalta löytyy monia pääomahuoltoon liittyviä tekijöitä meillä on investointituet ovatko ne sitten viime kädessä kohdistuneet aina oikein mikä hintataso investoinneilla on ollut nämä historialliset seikat eivät ole niin yksinkertaisia että miksi tähän on tultu ja kun tietenkin meidän pitää arvioida tulevaisuutta niin kyllä minä näkisin keskeisenä seikkana että nämä investoinnit toteutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla niissä pyritään tietyllä tavalla keveyteen ja me kiinnitämme huomiota siihen kulurakenteeseen mikä maatiloilla tänä on kyllähän me kaikki tiedämme että energian hinta on noussut on helppo nostaa niitä hintoja mutta mitä se siellä loppupäässä aiheuttaa miksi kiinteistövero on maatilojen tuotantorakennuksilla noin korkea miksi lupa ja valvontamaksut ovat korkeita kaikki nämä aiheuttavat kumulatiivisesti tilanteen jossa kassavirta joka määräytyy kansainvälisesti ei enää riitä antamaan viljelijälle sitä toimeentuloa mikä pitäisi kaikkein pahinta tässä on se että jos nuorilta loppuu tulevaisuudenusko niin silloin tavallaan pitkällä aikajänteellä tilojen lukumäärä menee niin pieneksi että elintarviketeollisuusinvestoinnit mitä esimerkiksi ylä savoon on lapinlahdelle valion toimesta merkittävästi tehty sen takia tämä on kansallinen kysymys ja minun mielestäni tämä keskustelu on hyvä täällä kaikki puolueet alkavat olla kotimaisen elintarviketeollisuuden ja maatalouden puolella koska kaikki me tiedämme että epävarmassa nykymaailmassa saattaa tulla tilanne jossa joudutaan todellisiin ongelmiin jos me kuvittelemme että voisimme vain viennin varassa elää arvoisa rouva puhemies itse nostaisin vielä yhden asian esille se on tämä

meidän lainsäädäntömme on rakennettu aika pitkälle sen nojaan että nämä suuret toimijat pystyvät toimimaan ja heidän kilpailukykynsä on turvattu mutta ihan samalla tavalla kuin muuallakin pienyrityksiä on tulossa elintarvikealalle me tiedämme sen että heille on yksi merkittävä ongelma juuri se

arvoisa puhemies näkyy menevän tänä päivänä nämä puheet vähän pitkäksi en tiedä mikä mahtaa olla elintarvikealan pienyrityksiä meidän täytyisi tässäkin talossa tarkkaan miettiä siellä on tulossa startup yrityksiä ja niin kuin me tiedämme elintarvikeala on semmoinen ja koko ruoka tänä päivänä että se on kaikkea ja monta kertaa muuta kuin pelkkää syömistä se liittyy meidän tulevaan uuteen kulttuuriimme missä halutaan nauttia ja varsinkin nuoret tekevät ruokaa ja haluavat

jos vientiä ajatellaan nämä lihantarkastusmaksut saattavat olla kahdeksankertaisia näin meille ainakin asiantuntijoitten suulla on esitetty silloin meistä jokainen oivaltaa että ei tämä kovin paljon ole pienyrittäjyyden tukemista niin että kyllä meidän täytyy avata lainsäädäntöä siltä osin että valvonta on riskiperusteista ja kohdistuu sinne missä oletettava riski on minä ymmärrän sen että valvonnan maksut pitää kattaa asiakkailta perityillä maksuilla mutta jossakin sen rajan pitää olla tässäkin suhteessa meidän tässä talossa pitää miettiä että sehän on parhainta pk yritysten ja pienyrittäjyyden tukemista kun me pienennämme ne maksut mahdollisimman pieniksi jotta nämä pääsevät hengittämään ja pääsevät pikkuhiljaa kehittymään näillä ajatuksilla arvoisa puhemies haluan itse tuoda oman korteni kekoon siihen keskusteluun mitä eduskunta käy maatalouden kannattavuuden parantamiseksi ja antamalla sen signaalin että nuorten kannattaa ilman muuta investointeja jatkaa maatalousalalla sillä kun porukka maapallolla lisääntyy niin varmasti ruuankulutus ei vähene

arvoisa rouva puhemies taidan toista kertaa puhua maataloudesta ja syykin on sama koska olen seurannut vaimoni kotitilan vaiheita viisikymmentäyksi vuotta silloin kun olimme kihloissa tilalla oli sata hehtaaria peltoa ja parikymmentä nautaa tällä hetkellä taitaa peltoa olla kaksi ja puolisataa hehtaaria ja ensimmäistäkään nautaa ei ole nähty vähään aikaan mutta hevosia sitäkin enemmän tosin vain ratsastuskäytössä siviilityön kautta olen joutunut maataloustuotteiden kehittämisen kanssa yli neljäkymmentä vuotta olemaan läheisessä yhteistyössä sen takia että alun perin unileverin omistama tutkimuslaitos siirtyi omistamani yrityksen tytäryhtiöksi kehitetään jatkuvasti erilaisia elintarviketuotteita olin pitkään tekesin hallituksessa tarkemmin sanottuna kai johtokunnassa jolloin huomasin että on olemassa sellaisia osa alueita joihin valtion kannattaa panostaa jolloin sitten syntyy edellytyksiä jollekin toimialalle ehkä merkittävin ja tunnetuin oli se että tekes rahoitti peliteollisuuden välttämätöntä alustarahoitusta niin että pelien kehittäminen on nyt mahdollista yksikään yritys suomessa ei olisi pystynyt sitä riskinkantoa sietämään edes jälkeenpäin mutta tulokset ovat huikaisevia on paljon muitakin joissa tuotekehitys on tuotekehitys on johtanut siihen että toimiala on kasvanut kehittynyt ja pystynyt luomaan sellaisen asetelman että ovat kilpailukykyisiä kaikkiin maailman suuntiin elintarviketeollisuus ja oikeastaan maatilalla eläminen on se kokonaisuus johon kannattaisi kehittää tekesin kaltainen organisaatio se voisi lähteä maatalouden kehittämisrahastosta jolle pitäisi vain antaa laajempi toimenkuva niin että se luo sellaisia tuotteita tuotantoedellytyksiä tai konsepteja joilla paikallinen pienyrittäjä todennäköisesti maatalousharjoittaja voi aloittaa sivuelinkeinona tai lyöttäytyä muiden kanssa yhteistyöhön siten että syntyy osuuskuntia jonkun asian tekemiseen monta kertaa tässä asiassa on pohdittu muun muassa suomalaisen veden mahdollisuuksia maailmanmarkkinoilla siihen on kaikki edellytykset mutta kynnykset ovat niin kovia että yksikään ei näytä kovin helposti pääsevän alkua suomalaiset olosuhteet ovat sellaisia joissa tietyt luonnonkasvit ovat sanoisinko suhteellisessa paremmuudessa pitkä valoinen kesä tuo edellytyksiä muillekin kuin pesiville linnuille mutta pitäisi kehittää sellaisia tuotteita ja niistä sitten saada markkinat käyntiin tämä nykyinen ehdotus minkä hallitus on tehnyt on aivan oikein pohdittu ja harkittu erinomainen mutta se ratkaisee vain tämän tilapäisen ongelman joka sekin todennäköisesti toistuu kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden kuluttua samankaltaisena jolloin sääolosuhteet aiheuttavat kahden peräkkäisen vuoden kadon tähän maatalouden kehittämisrahastoon tarvittaisiin ehkä sata viiva kaksisataa miljoonaa rahaa mutta se saattaisi myös johtaa siihen että maatalouden luovuttaessa työvoimaa se ei siirtyisi pääkaupunkiseudulle tai muihin kasvukeskuksiin vaan voisi löytyä työpaikka omalta alueelta se tarkoittaisi yhdyskuntarakenteen osalta sitä että päiväkoteja kouluja ja asuntoja samassa määrin uudestaan se olisi kansallisen varallisuuden käyttöasteen kannalta oiva ratkaisu se ylläpitäisi välillisesti myös palvelutuotantoa palveluita kauppaa ja tämäntapaisia maaseudulla ja olisi koko maan asuttamisen kannalta järkevää jostain syystä maatalouden kehittäminen on lähtenyt karjatalouden tai maanviljelyn ja ja kasvinjalostuksen osalta eikä niin paljon ole mennyt kaupallisen puolen ratkaisujen etsimiseen ja uuden teknologian ja tieteen hyväksikäyttöön mielestäni tähän kannattaisi jatkossa panostaa ja oletan että salissa on kyllä paljon sellaisia henkilöitä jotka pystyvät myötävaikuttamaan tämän laajemman näkemyksen hyväksikäyttöön

puhemies tämä valtiontakaus maksuvalmiuslainalle on hyvä hallituksen esitys tällä toivottavasti maanviljelijät pystyvät ne tuotantopanokset hankkimaan keväällä mutta sitä vain ihmettelen miksi ei menty tähän täyteen noin neljäänkymmeneenkuuteen miljoonaan mikä de minimis kiintiön mukaisesti olisi voitu myöntää vaan käytetään vain tätä kahdenkymmenen miljoonan summaa tämä sinänsä on kyllä mielestäni jollain lailla tilapäinen maatalouden pikavipiksikin tätä voidaan sanoa tämähän ei sinänsä auta maatalouden kannattavuuteen mihin meidän oikeastaan pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota tuossa ennen joulua teimme ehdotelman siitä että tätä tuottajaosuutta tästä kakusta kasvatettaisiin ja äänestettiinkin tällaisesta maatalouden alkutuotannon tulolaista siinä äänestyksessä kolmekymmentäyksi kansanedustajaa kannatti ehdotustani se oli hämmentävää tässä äänestyksessä että sdpn edustajat eivät kannattaneet sitä että maanviljelijöille maanviljelijöille alkutuottajille taattaisiin jonkunlainen isompi osuus koko tuotteen loppuhinnasta vasemmistoa ja kdtä täytyy kiittää siitä että he tukivat tätä laajasti taisivat olla kaikki edustajat mukana kannattamassa tietenkin keskusta äänesti tätä vastaan mutta saa nyt nähdä sitten mikä tulee keskustan näkemys olemaan kun mennään hallitusneuvotteluihin edustaja hakanen laajensi tätä keskustelua hyvin haluan häntä kiittää ja itsekin hiukan laajentaisin nimittäin kaiken kaikkiaan tässä on kysymys maaseudusta siitä miten se maaseutu pysyy vetovoimaisena ja pitovoimaisena miten siellä ihmiset pystyvät ne palvelut oikein tuottamaan miten kunta pystyy ne tuottamaan ja miten niitä pystytään sitten käyttämään ja miten miten maaseudulla pystytään jatkossa asumaan kuntahan tuottaa ne palvelut valtionosuuksilla hyvinkin pitkälti nyt valtioneuvoston kanslia kymmenes ensimmäistä julkaisi tutkimuksen kannustaako valtionosuudet kasvuun ja tässä todettiin se että kaupunkialueet kasvavat huomattavasti mutta valtionosuuksilla sitä kasvua ei kyllin paljon tueta näin ollen sen tutkimuksen päätelmiä oli myöskin se että

kasvua koetetaan ylläpitää minun mielestäni tämä ei ole oikein vaan koko suomi täytyy pitää asuttuna maaseutu täytyy pitää asuttuna maaseudun valtionosuuksiin ei tule lähteä koskemaan niin kuin tämä valtioneuvoston kanslian tilaama julkaisu osoittaisi

arvoisa rouva puhemies maatalous on yksi yrittäjyyden muoto ja niin kun tässä on tullut ilmi alalla on noin kolmesataatuhatta työpaikkaa ja välillisesti varmasti paljon enemmän tavoitteena on tällä esityksellä parantaa maksuvalmiutta ja auttaa yrittäjiä eteenpäin näitä rakenteellisia ongelmia ei tietenkään ratkaise mutta mutta kaikki se tuki mikä tässä tilanteessa on annettavissa kannattaa antaa ja siinä siinä suhteessa tämä on oikeansuuntainen edustaja kalmari otti esimerkkinä kalanviennin aasian markkinoille viittasi ilmeisesti sastamalassa toimivaan kalaneuvos yritykseen joka on saanut todellakin lohenviennin avattua kiinan markkinoille monen vuoden ponnistelujen jälkeen ei ole helppo rasti mutta se on merkittävä saavutus mielenkiintoista tämän yrityksen taustassa on se että että ylämäkiä on tälläkin yrityksellä ollut mutta on ollut myös alamäkiä ja välillä on oltu ihan ihan lopettamisen ja konkurssin partaalla se antaa historiallista syvyyttä ja ymmärrystä siitä että jos yritys on lähtökohtaisesti terve niin tällaisten markkinahäiriöiden yli kannattaa tukimekanismejakin ottaa käyttöön sillä turvataan paikallisia elinkeinoja ja työpaikkoja edustaja eestilä viittasi väestömäärän kasvuun ja siinä yhteydessä tarkoitti sitä että

ruuan kysyntä tulee varmasti kasvamaan olen täsmälleen samaa mieltä ja jos tähän vielä lisää sen että ilmastonmuutos

ruuantuotannon mahdollisuuksia etelä euroopassa ja afrikassa niin on aivan varma että puhtaille elintarvikkeille löytyy lisää kysyntää uskoisin jopa hieman optimistisesti että suomalaisella maataloudella on edessään varsinainen renessanssi kun jaksamme vain pitkäjänteisesti työtä tehdä

kannatettava sellaisena apupakettina jo viime kesänä kdn kesäkokouksesta maatalouden kriisin keskeltä lähti vetoomus sadan miljoonan kriisipaketista apupaketista ja on hyvä että nyt jonkinlainen tällainen on käsillä suomessa on puhdas luonto ja meidän on pidettävä hyvää huolta siitä uskon että kaikki olemme yhtä mieltä siitä puhtaassa ympäristössä tuotetut elintarvikkeet ovat tosiasiassa kultaakin arvokkaampia ja myös maailmalla arvostetaan niitä mutta meidän on huolehdittava siitä että maataloustuottajilla on mahdollisuus toimia ja tuottaa näitä maailman puhtaimpia elintarvikkeita aivan niin kuin edustaja kiuru tuossa jo edellä mainitsi itse kun ilmastonmuutos kuitenkin on käynnissä vaikka mitä tekisimme se todennäköisesti kuitenkin etenee maataloustuotannon mahdollisuudet eri puolilla eurooppaa ja afrikassa tulevat muuttumaan ajattelen että suomen toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta meillä todella on jo avautunut vientiin mahdollisuuksia ja uskon että suomalaisille maailman on kysyntää kun vain niitä väyliä löydetään ja saadaan avaukset alkuun omavaraisuudesta on paljon puhuttu ja itse pitäisin itsestään selvänä sitä että meidän on ruuantuotannon suhteen huolehdittava omavaraisuudesta maailma muuttuu ilmasto muuttuu monet epävarmuustekijät ovat käsillä meillä jo nyt ruuantuotannon omavaraisuudesta on pidettävä huolta meillä suomessa pidetään tarkasti huolta tuotantoeläimistä ja siihen on säädökset ja hyvä niin luonnosta pidämme huolta ja hyvä niin mutta ajattelen että maataloustuottajista ihmisistä jotka toimivat maataloudessa on pidettävä paljon paremmin huolta kuin nykyisin teemme

toimijoihin ja malleihin samoin maataloudesta sen toimijoista ja toimintaedellytyksistä olisi pidettävä huolta siis panostettava yhteisesti siihen että meillä maatalous ja sen toimijat tuottajat voivat hyvin tässä tullaan tietysti kannattavuuteen peruskannattavuuteen josta on jo moneen kertaan mainittu se on saatava paremmalle tasolle

toivoisin että pidämme parempaa huolta maataloudessa toimivista ihmisistä ja heidän toimintaedellytyksistään sekä omavaraisuudesta ja myös että maatalous ja maaseutu olisi houkutteleva vaihtoehto myös

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on käytetty kyllä erinomaisia puheenvuoroja hallituksen esityksen puolustamiseksi ja itsekin yhdyn niihin ja juuri tuossa ajattelin että voisipa vain laittaa tuohon sellaisen toistonapin edustaja tanus piti niin hyvän puheenvuoron että siihen ei paljon ole lisättävää itsekin pohdin sitä kuinka mtk ja maatalousyrittäjät ovat olleet hyvinkin huolissaan

miksi se joka tekee eniten saa vähiten ja tuottavuuskysymyshän ei tietenkään tällä esityksellä parane mutta se on signaali siitä että me välitämme ja ja antaa sitä

sukupolvenvaihdosta että kannattaako tässä vielä ryhtyä yrittämään mitkä ovat tulevaisuuden mahdollisuudet tässä mielessä tietysti myös ilmastonmuutos asettaa haasteita toki se voi ehkä antaa myös sitten mahdollisuuksia mutta itse näen että siihenkin pitää tässä maatalouspuolella esimerkiksi tutkimuksen tuotekehittelyn lajikkeiden ja muun tällaisen osalta meidän suhtautua hyvin vakavasti että siellä myös se rahoitus on kunnossa suomalainen ruoka on todellakin maailman puhtainta se on laadukasta siihen voi luottaa ja se on myös mahdollisimman ekologisesti tuotettu niin ekologisesti kuin tässä maailman pohjoisimmassa maatalousmaassa voidaan tuottaa elikkä totta kai se vie myös energiaa mutta se meidän on hyväksyttävä jos me haluamme elintarvikeomavaraisuudestamme

täytyy toivoa että tämä yhteinen näkemys myös riittää sitten yli vaalikausien että että ei vastakkainasettelulla vaan sillä yhteistyöllä ja kyllä tässä on pakko edustajatoveri vähämäelle sanoa että että tuolla vaalipaneeleissa kannattaa kuitenkin äänestyslipukkeita pitää mukana että kuitenkin tässä salissa me päätämme siitä mitä mieltä me oikeasti olemme puhuahan me osaamme kaikki mutta sitten kun me päätämme niistä rahoista ja kun tulee tilanne että että oikeasti osoitamme sen olemmeko me huolissamme tuottajien kannattavuudesta heidän toimeentulostaan jaksamisestaan pärjäämisestään niin kyllä se aika paljon merkkaa tässä painammeko me jaa vai ei nappia siinä mielessä toivoisin että että seuraavalla kerralla kun tulee tämmöinen erinomainen esitys niin kuin edustaja vähämäki tässä teki ennen joulua se menisi sitten myös läpi ei vain puheiden tasolla vaan myös sitten tekojen tasolla

puhemies olemme nyt varmaan kahteen otteeseen valtiovarainvaliokunnassa edellyttäneet että näitten toistuvien kertaluontoisten katokorvausten rinnalle saataisiin kestävämpiä pysyvämpiä vakuutusluontoisempia järjestelyitä ja siltä osin suhtaudumme suhtaudumme tietenkin tähän tähän esitykseen suopeasti mutta nyt edustaja kankaanniemen puhe edellyttää pientä faktantarkistusta hän niin hersyvästi moitti kauppaa suomalaista ruokakauppaa maanviljelijöiden ahdingosta mutta tästä asiastahan on tuoretta tutkittua tietoa jota on siteerattu suomen luotettavimmassa tiedostusvälineessä maaseudun tulevaisuudessa yhdeksästoista päivä joulukuutta kyseessä on pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen ja luken tekemä pitkäaikainen tutkimus elintarvikkeiden kuluttajahintojen jakautumisesta eri eri osiin elintarvikeketjua tämä tutkimus on tehty vuonna kaksituhattakahdeksan kaksituhattakaksitoista kaksituhattakuusitoista ja mitä siitä ilmenee siitä ilmenee että kaupan osuus kuluttajahinnoista pieneni selvästi vuosien kaksituhattakaksitoista ja kaksituhattakuusitoista välillä ja taas vastaavasti teollisuuden suhteellinen osuus kasvoi huomattavasti siltä osin kuin tämä elintarviketeollisuus on nyt sitten tuottajain osuuskuntia tai tuottajien hallitsemia jopa pörssiyhtiöitä niin kritiikkiä kannattaa varmaan suunnata vaihteeksi myös sinne

kauppa ovat tuoneet ovat yksiselitteisesti hyödyttäneet kuluttajia ja tätä kilpailua täytyy luonnollisestikin edistää itse olen hok elannon hallintoneuvoston jäsen samoin äsken poistunut edustaja zyskowicz siellä olemme ihan konkreettisesti nähneet toimitusjohtajan katsauksista että kauppa on tinkinyt katteistaan ja tämä kilpailu on mutta se voi myös olla tuottajan etu siinä mielessä että kun tämä bulkin tai peruselintarvikkeiden hinta euromääräisesti laskee niin silloin myöskin luomutuotteet erityisen laadukkaat ja erikoiselintarvikkeet ovat myös euromääräisesti edullisia ja sillä tavalla kuluttajille houkuttelevia ja meidän kaikkien tulee ymmärtää sekä

arvoisa rouva puhemies tänään meillä on käsittelyssä tällainen laki jolla järjestetään kriisilainoitusta ja tuetaan maatiloja ja muita muita maaseututiloja tässä taloudellisessa kriisissä mihinkä ne ovat joutuneet viime vuoden kesän kuivuuden jäljiltä suomalainen maatalous on ollut useampina vuosina erittäin rajuissa vaikeuksissa eri syistä taustalla on euroopan laajuista markkinahäiriötä taustalla on eun ja venäjän välistä pakotepolitiikkaa taustalla on vuoden kaksituhattaseitsemäntoista erittäin märkä kesä ja nyt sitten viime kesä vuoden kaksituhattakahdeksantoista poikkeuksellisen kuiva kesä niin että pikkuhiljaa voi ruveta maataloudessa puhumaan jo niin sanotusti niistä seitsemästä laihasta vuodesta mitä isossa kirjassakin mainitaan tämä on erittäin hyvä laki ja todennäköisesti näillä valtiontakauksilla saadaan pelastettua jonkin verran suomalaisia maatiloja ja autettua niitä eteenpäin ongelmahan meillä on tässä maatalouden kriisitilanteessa se että nyt vaikeuksissa on monta kertaa sellaisia tiloja jotka ovat juuri investoineet elikkä laajentaneet ja kehittäneet sitä omaa tilaansa voi olla sellainen tilanne että jos on vähän vaikka pienempi navetta ja on velat jo maksettuna ja viljelijäpariskunta on vähän iäkkäämpi niin siellä pärjätään sillä lailla tasaisesti tasaisesti eteenpäin mutta ongelmissa ovat nimenomaan ne nuoremmat tuottajat joiden pitäisi sitten kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden päästä taata se että meillä on suomessa kotimaisia elintarvikkeita ja ja meillä on huoltovarmuus ja ruokaturva kunnossa

tapahdu arvoisa puhemies vielä loppuun totean sen että tällä lailla helpotetaan myös ongelmissa olevien turkistilojen tilannetta turkistaloudella meni varsin hyvin vuosikymmenen alkuvaiheessa mutta viime vuosina ovat tuotteitten nahkojen hinnat olleet vähän heikompia ja sielläkin ollaan oltu nyt kovissa paineissa minusta on hienoa että myös turkistalous turkistilat tunnustetaan samanlaisina

arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset ei missään tapauksessa vastusta tätä tukipakettia vaikka täällä on tullut että perussuomalaiset vastustaa kankaanniemi otti esille hyvin tämän historian ja siitä voi oppia mihinkä on

eun sääntelemään maatalouspolitiikkaan semmoiseen kollektiiviseen jota aikanaan varmaan tuolla neuvostoliitossa harrastettiin ja se on tulevaisuus synkkä ainakin maanviljelijälle nimittäin heistähän tulee tällä keinolla ainoastaan maaorjia todellisia maaorjia velkaa on vaikka kuinka paljon veroja tulee koko ajan lisää muun muassa kiinteistöveroja

ei ole minkäänlaista arvoa semmoisilla ladoilla mutta verotusta kyllä siitä tulee elikkä jos me todella haluamme siihen puuttua että tuottaja saa sitä rahaa tehdään niin kuin olvi lihantuottaja

saa suoraan sen rahan kaksikymmentä senttiä kilo kaikki ostavat kotimaassa tuotettua lihaa sen jälkeen mielellään maksavat sen kaksikymmentä senttiä ei tarvitse mitään tukipolitiikkaa samoin vilja maitotuotteet ja niin edelleen suoraan annetaan se viljelijälle niin siinä ei tarvita silloin eun kautta pyöritettävää byrokratiaa eikä kauppojen tarvitse ne ottavat sen oman osuutensa siitä mutta se menee suoraan sinne tuottajille ja ne rupeavat pärjäämään ja ongelmiin pystytään puuttumaan eikä höpöheinälle tarvita tukia tuolta eusta maksaa

arvoisa puhemies

todellakin muistan kun suomi kävi eu neuvotteluja ja voidaan sanoa että meidän neuvottelutulos jäi sillä tavalla vajaaksi että eteläinen suomi jäi näitten pysyvien tukien ulkopuolelle osin sitten tuli tämä vakavien vaikeuksien tuki se on jo toisella numerolla nykyisin mutta käytännössä sitä rahaa ei enää juurikaan ole se on myöskin ongelma tässä satovahinkojen osalta koska ei ole säädöspohjaa millä näitä ratkaisuja tehtäisiin itse asiassa itse muistan äänestäneeni täällä eu jäsenyyttä vastaan kansanäänestyksen jälkeen juuri tämän takia tietoisena siitä että se ei ratkaise sitä tuin kyllä ahon hallitusta koko ajan mitä edustaja

koko aikaa mutta todellakin

en minä halua että suomi lähtisi pois eu jäsenyydestä en halua suomea venäjän etupiiriin näinä aikoina mutta jos tulen vähän lähemmäksi nykyaikaa niin olin silloin eun palveluksessa kun valmistauduttiin tähän rahoituskauteen silloin maatalouskomisario ciolos yritti saada lisää rahaa eun maatalouteen ympäristönäkökohdin ja saikin silloin ajateltiin että markkinat hoitavat maatalouden kannattavuutta näin varmaan olisi käynytkin ehkä mutta sitten vuoden päästä tulivat venäjän pakotteet ja venäjän vastapakotteet jotka ovat markkinoita sekoittaneet erityisesti suomessa mutta tosin koko eun alueella nyt by the way tänä päivänä kun brexit lähtee johonkin suuntaan niin se on myöskin ilman muuta ongelma elintarvikemarkkinoiden osalta pahoin pelkäämme

nyt me valmistaudumme uuteen rahoituskauteen ja eussa on tietysti nähdä että markkinatilanne on muuttunut sen takia eu tukia ei ole varaa todellakaan leikata varsinkin kun nämä sääriskit kasvavat on kysymys myöskin suomalaisen kaupan keskittymisestä se on kuitenkin eurooppalaisittain keskittynein meillä on kaksi kaupparyhmää toisen hallinnossa edustaja harakka kertoi olevansa ja niillä on yli kahdeksankymmentä prosenttia markkinoista kyllä se on keskittynyt markkina monella tavalla ja ja ymmärrätte että se on se on myöskin ongelma kun ajatellaan maatalouden kannattavuutta niin markkinat sen ratkaisevat mutta kyllä näillä tuillakin on merkitystä ja sen takia suomen pitää tässä suhteessa olla nyt erittäin tiukkana eu jäsenyys muuten edustaja kankaanniemi se on yhdeksänkymmentä senttiä per eu kansalainen per päivä ja ja jos jos se olisi yhdeksänkymmentäviisi senttiä niin nämä asiat voitaisiin hoitaa eli ei tuijoteta liikaa prosentin kymmenyksiä kun eun budjetin suuruutta ajatellaan

nyt me odotamme vuorineuvos karhisen työryhmän esitystä ehkä se on näistä monista työryhmistä vakavin yritys löytää niitä keinoja joilla maatalouden kannattavuutta ruuantuotannon kannattavuutta voidaan parantaa paitsi turvallisuutta suomalainen ruokahan on ekoteko se on terveysteko ja ja meidän pitää sitä todella tehokkaasti puolustaa arvoisa puhemies varsinainen asiani oli tämä riskienhallinta mihin edustaja harakka aivan oikein viittasi valtiovarainvaliokunnan verojaostossa on molemmissa mietinnöissä kun tätä energiaveron palautusta on käsitelty todettu että tämä ei voi olla se järjestelmä se ongelma on että meillä ei ole järjestelmää kun viime kaudella eussa ja suomessakin satovahinkojärjestelmä poistettiin nyt me olemme kolmekymmentä miljoonaa kohdistaneet joka on suora tuki tiloille mutta eihän se mene oikein tietenkään kun ei ole mitään järjestelmää varsinkin lounais suomessa rannikolla olivat ne suurimmat kuivuusongelmat eikä tämä kohdistu oikein sen takia ne tarvitsevat tilintarkastajan joka on yksi minun ammateistani että riskit pitää aina tunnistaa ja riskit pitää aina hallita nyt meidän pitää tunnistaa että sääriskit ovat tulleet pysyäkseen eurooppaan ei se ole sattumaa että meillä on märkä vuosi peräjälkeen suurimmassa osassa suomea voi tulla hyviä vuosia mutta sääriskit kasvavat ja sen takia kun viljelijöillä ei enää ole sitä puskuria ei ole taloudessa sitä puskuria millä ennen vanhaan hoidettiin ongelmia niin meillä täytyy olla toimiva riskinhallintajärjestelmä niin kuin täällä edellä muun muassa edustaja hautala viittasi

nyt meillä on tietenkin vakuutusjärjestelmä josta on tulossa juuri esitys sen veron poistamisesta hyvä asia mutta se ei riitä vaan kyllä meidän pitäisi koota riskirahasto olkoon siinä vakuutus yksi elementti olkoon siinä ruokasektori yksi elementti olkoon ja miksei eu eu eu on sen vastuuttanut lähinnä jäsenmailleen muuten tällä vaalikaudella oli esillä eulla puolentoista miljardin kriisirahasto mutta sitten se supistui kolmeensataan miljoonaan valitettavasti me kolmeensataan miljoonaan valitettavasti me tarvitsemme kriisirahaston riskienhallintaan johon sitten erittäin kevyt byrokratia mutta kuitenkin sellainen byrokratia että se voidaan kohdistaa niille tiloille joilla vahinko on sattunut tämä on tämä on tärkeä tämä voidaan voidaan aikaansaada ja ja toivon että sitä eri eri puolilla nyt määrätietoisesti tehdään koska ne riskit ovat jos me uskomme ilmastonmuutokseen se näkyy pirtin ikkunasta se näkyy tieteellisenä faktana se saattaa ruokkia itseään saattaa edetä nopeammin kuin me tiedämme ja ja nyt ajattelen nuorta viljelijää joka lähtee alalle me heitä tosiaan tarvitsemme suomessa on muuten euroopan nuorimmat viljelijät minä ajattelin että kuinka vanhoja he euroopassa sitten ovat kun meilläkin ovat aika iäkkäitä me tarvitsemme ajattelemme nuorta viljelijää että hän lähtee alalle niin hänen täytyy tietää että riskit ovat jossain hallinnassa jos tulee vaikeita vuosia jotta hän uskaltaa yrittää uskaltaa investoida sen takia arvoisa puhemies me tarvitsemme

arvoisa rouva

tässä viime kesän aikana kävin useammassakin tämmöisessä maataloustuotantolaitoksessa eli karjatilalla ja viljelytilalla ja kun niitä ongelmia pohdittiin ja puhuttiin mitä nämä kaksi vuotta ovat tuoneet niin etenkin nuorien tilojen osalta tuli tämä että kun ne ovat muutenkin jo joutuneet ottamaan velkaa niin kuinka he he pystyvät hoitamaan sitten tilaa eteenpäin ja pystyvät investoimaan investoimaan eteenpäin jotta seuraavana vuonna päästään tekemään uutta tuotantoa tuotantoa maatalouden piirissä siihen nähden tämä hallituksen esitys mikä on tähän tehty on hyvä tämä takausjärjestelmä että annetaan mahdollisuus saada lisää lainaa ja lähteä yrittämään uudelleen mutta se tietää sitä että he ovat edelleenkin siinä velkakierteessä ja vaikeuksissa ja työn pitää olla entistä tuottavampaa ja he ovat joutuneet vähentämään muun muassa niitä työntekijöitä ja panostamaan koko perhe itse paljon enempi siihen työntekoon ja kiinnittämään huomiota siinä ajaudutaan siihen tilanteeseen kun mietitään heidän omaa terveyttään ja ja jaksamistaan siellä tiloilla että tulee mieleen kuinka järjestetään tämmöinen hyvä terveydenhuolto että maatalousyrittäjäkin saa oikeuden oikeaan työterveyshuoltoon ja lepäämiseen siihen että pärjää jatkossa niin että voi tehdä sitä hommaansa eteenpäin edustaja hakkarainen mainitsi tästä höpöheinästä se on todellakin semmoinen asia mikä huolestuttaa jos tavallaan niin kuin tekemättömästä työstä maksetaan enempi kuin tehdystä työstä niin kyllä se tilanne siltä osin minun mielestäni on ainakin hallituksen linjan vastainen

siinä minun mielestäni on meidän maataloustukijärjestelmässämme tämmöinen heikko kohta mikä pitäisi saada neuvoteltua

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että meillä on nyt käsittelyssä hallituksen esitys maksuvalmiuslainoille kuten täällä on monessa puheenvuorossa jo todettukin niin tämähän on akuutti lääke akuuttiin kriisiin mutta pidempiaikaisen käytön aikaansaamiseksi tarvitaan joukko muita toimia käytännössä katsoenhan tämä monilla tiloilla tarkoittaa sitä että maksuvalmiuslainalla kyetään ostamaan tämän vuoden tämän kesän tuotantopanokset jotta pystytään ylipäänsä jatkamaan tuotantoa ja kuten täällä esimerkiksi edustaja semin puheenvuorossa otettiin esille ja monessa muussa aikaisemmin otettiin esille tällä hetkellähän suuri osa näistä kovimmissa talousvaikeuksissa olevista tiloista on juuri näitä nuorten viljelijöitten tai tai juuri investoineitten viljelijöitten tiloja elikkä tiloja jotka ovat toimineet juuri sen viestin mukaisesti mukaisesti mikä täältäkin salista on vuosien mittaan tullut pitää kehittää toimintaa pitää laajentaa pitää investoida pitää tehostaa on tehty raskaita investointeja ja vaikka tuotanto sinänsä olisi erittäin tehokasta ja vaikuttavaa investoinnin mukanaan tuoma velkamassa ja sen tuotannon täyteen vauhtiin saaminen on tuottanut tilanteen jossa

tuotantokustannuksia ei ole pystytty enää myyntituloilla kattamaan eikä myöskään rahoituskustannuksia kannattavuudesta on täällä tänään ollut paljon puhetta ja kuten sanoin tämä maksuvalmiuslaina on hyvä lääke tähän akuuttiin tilanteeseen mutta on selvää että meidän pitää saada tilojen kannattavuutta kestävämmälle pohjalle täällä on monessa puheenvuorossa ollut esillä se että pääsyy tähän tilanteeseen on toissa vuoden märkä kesä viime vuoden erittäin kuiva kesä kyllä nämä perustat totta kai pitävät paikkansa ja ja monilla tiloilla on tullut vaikeuksia näiden sääolosuhteiden takia mutta kyllä se perusongelma on se että kohoavia tuotantokustannuksia ei ole kyetty viemään tuotteiden hintoihin ja tähän pitää saada muutos meillä on maailman puhtaimmat tuotteet maailman läpinäkyvin maailman valvotuin maailman jäljitettävin ruokaketju ja tuotteista kuitenkin sitten saadaan vain bulkkiruuan maailmanmarkkinahintoja tähän pitää saada muutos on erittäin hienoa että

saatu perustettua ruokavaltuutetun elintarvikemarkkinavaltuutetun asiamiehen virka joka objektiivisesti arvioi sitä onko tämä tulonjako tässä elintarvikeketjussa oikein ja kestävällä tasolla edustaja harakka täällä viittasi pttn tutkimukseen ja tutkimus ja uutisointi on toki tuoretta mutta se data siellä taustalla on kuitenkin sen verran vanhaa että tilanne tuskin on enää samanlainen tämän pystyy päättelemään esimerkiksi siitä jos tutkii elintarvikeyritysten tilinpäätöstietoja

arvoisa rouva puhemies muutaman asian tässä vielä haluan tarkentaa oikeastaan tuosta edustaja ala nissilän vertauksesta että yhdeksänkymmentä senttiä per kansalainen per päivä on kustannus euroopan unionista ja että siltä osin myöskin

euroopan maatalouspolitiikan osana tämä maatalouspolitiikka ja tänne kansallisesti myöskin mahdollistetaan siitä joitakin osia monta kertaa puhutaan että lisää kansallista liikkumatilaa niin täytyy aina muistaa että pitää olla sitten myöskin niin että ne ovat siellä maatalouspolitiikan paketissa euroopan unionissa hyväksyttyjä liikkumatiloja ja pelkästään se että me jätämme rahaa kierrättämättä eun kautta ei turvaa sitä että me voimme kansallisesti maksaa yhtään hyvin kaikki kaikki asian tuntevat tietävät sitten muutama ajatus siitä mikä tässä nousi esille edustaja vähämäki otti hyvin tärkeän kysymyksen saliin äsken että miksei myöskin vielä laajennettu isommaksi tätä kokonaisuutta koska varmasti olisi ollut tilausta ja tarvetta oikeasti vielä vakauttaa pidemmällä tehokkuudella eikä vain viideksi vuodeksi ja nyt puhutaan

on tietysti yksi iso ongelma nämä meidän hyvinkin monisäiläiset maatalouspolitiikan menetelmät joissa on erilaisia välineitä ja joissa muun muassa tämä de minimis tuki rajoittaa jo tätäkin maksumahdollisuutta joillekin tiloille jotka ovat jo saaneet sen de minimis tuen määrän täyteen elikkä siltä osin tämä vähämäen

meillä olisi paljon tekemistä ja se on se että meillä kaupoissa ollaan entistä enemmän entistä herkemmin siirtymässä kaupan omiin merkkeihin silloin se teollisuuden oma brändituote jää huomattavasti vähemmälle myyntivolyymille kun mennään sille kotimaiselle kaupan omalle merkille sen tuotannon kustannus ajetaan väistämättä minimiin kun koetetaan saada se kaupan hyllyyn entistä edullisemmin kuluttajalle ja siitä arvoisa kollega harakka ei tule katetta jäämään tuotteelle siinä määrin kuin

hyllyssä on se verrokkituote brändituote josta tulisi huomattavasti paremmin sinne sinne kauppaan elikkä tässä on myöskin tällainen merkittävä

ero sitten haluan vielä sanoa tuossa pidemmässä puheenvuorossa äsken puhuin tulevasta ympäristökorvauksen vajeesta puhutaan paljon suojavyöhykenurmista joita myöskin höpöheinäksi joku heittelee nimiä mutta nämä ovat viljelijöitten valintoja jotka on silloin tehty maataloustukijärjestelmän mukaan ja sen eteen meidän pitää nyt tehdä myöskin töitä ensi keväänä että se turvataan vuodelle kaksikymmentä siltä osin että tuet löytyvät niihin toimenpiteisiin mitkä tämän ohjelmakauden aikana on viljelijöille annettu mahdollisuus

arvoisa rouva puhemies mitä nyt tulee sitten nimikkeellä hyvänsä hömppäheinää taikka mitä muuta niin toki juuri näin viljelijä tekee valinnan mutta taas unohtaa että on ympäristöasia kysymyksessä tämä on luotu eussa niin tämä on viherryttämisen eli kakkospilarin

että meillä on ympäristösuojelullisia elementtejä meidän tukijärjestelmässämme nyt meidän pitää vaan huolehtia siitä että emme ole sokeita me voimme arvostella sitä mitä edellinen hallitus ja siellä eräs ministeriön virkamies arvioivat kulujen olevan kun valtaojat otettiin tähän mukaan mitä se tarkoittaa ja kuinka paljon meillä menikin kansallista rahoitusta siihen suuntaan se oli aivan käsittämätön laskuvirhe mistä emme ole kyllä käyneet julkista keskustelua olemme varmasti täällä eduskunnassa käyneet sitä keskustelua hallitusti ja toisiamme arvostaen mutta pitää muistaa se että näissä niin sanotuissa hömppäheinissä on myös se että meidän pitää katsoa että me olemme myös viherryttämässä tätä tämä ei ollut oikea eikä onnistunut projekti ikäkohdennus

nuorten ja varttuneiden viljelijöiden välillä ei ole ihan välttämättä juuri tuon näköinen meillä ei tukia ole kohdennettu tässäkään kriisimallissa kuten täällä haluttiin edustaja viljasen mukaan tuoda se huomioon ottaen että haluamme tukea nimenomaan investointeja investointeja tehneitä ja taisi edustaja todeta emme ole eikä hallitus ole tässä kohdentanut sitä ne kohdentuvat mutta sitä ei ole tarkoitettu suoraviivaisesti niin että nuoria viljelijöitä tuettaisiin entistä enemmän pitää uskaltaa katsoa totuutta silmiin tämä on juuri oikea menetelmä jolla pystytään tähän ahdinkoon vastaamaan mutta olisin toivonut kyllä että hallituksessa olisi ollut uskallusta koska vasemmisto olisi ollut varmasti tukemassa sitä että nuorten viljelijöiden ja investointeja tehneiden maatalousyrittäjien osalta tätä olisi
arvoisa rouva puhemies edustaja harakalle totean että omassa puheenvuorossani puhuin kaupan ja teollisuuden osuudesta josta haluamme siirtää potin viljelijöille alkutuottajille niin että he saavat kustannuksiinsa korvauksen ja sen lisäksi oikeudenmukaisen tulon tekemästään työstä vain kaupasta vaan myös teollisuudesta edustaja harakka puhui tutkimuksesta tutkimus on ok sinänsä mutta on aika vanhaa se päättyi vuoteen kaksituhattakuusitoista ja sen jälkeen on ollut nämä kaksi katovuotta ja sen jälkeen tilanne on muutoinkin huonontunut muun muassa venäjä pakotteiden ja vastapakotteiden johdosta ja eun politiikan takia muun muassa satokorvausjärjestelmän romutuksen takia eli edustaja harakka olkaa tarkkana näissä tiedoissa kun käytätte osittain vanhentuneitakin tietoja mitä sitten hallitus teki viime kaudella valtiovarainministeri urpilaisen esityksestä ruuan arvonlisäveroa nostettiin kolmestatoista neljääntoista prosenttiin muistan hyvin kun vuonna kaksituhattakahdeksan täällä kovan taistelun jälkeen saimme vanhasen hallituksen pudottamaan ruuan arvonlisäveron seitsemästätoista prosentista kahteentoista te nostitte sitä niin että on vienyt viljelijöiltä oman tietyn

osuutensa myös sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri esityksellään eduskunnan päätöksellä arvoisa puhemies arvoisa puhemies totean sitten vielä senkin edustaja ala nissilälle joka taisi kyllä poistua että puolustin hallituksessa silloin yhdeksänkymmentä luvulla maataloutta ja suomea palkkioksi sain sen että keskusta heitti minut ulos hallituksesta no näin näin kävi ja hyvä niin edustaja ala nissilä pani myös toiveita selvityshenkilö karhisen työryhmän työlle mutta minä valitettavasti joudun toteamaan kun ollaan tammikuun puolivälissä että tämä kausi loppuu ja karhista ei näy eli tuloksia ei ole joita vietäisiin läpi ne jäävät seuraavan hallituksen tehtäväksi ja en ole ihan varma että että seuraava hallitus olisi sellainen joka kuluttajilta ottaisi maataloudelle voi olla päinvastoin mutta toivottavasti olen väärässä edustaja ala nissilälle vielä sekin että edustaja vähämäki esitti satovahinkorahastomallia viime syksynä täällä äänestitte vastaan mutta ilo on siitä että vasemmistoliitto kannatti vähämäen esitystä tästä

jos vielä sanottavaa on miten hyvinkin voi olla niin pöntöstä käsin on kulunut puoli minuuttia yli

arvoisa puhemies

jonka isä tietysti tavallaan olen kun olen sen kehittänyt ja siitä kirjoittanut että laadittaisiin laki jolla turvattaisiin alkutuottajille viljelijöille suomalaisille ruuantuottajille osuus elintarvikkeitten loppuhinnasta eli kauppa ja teollisuus velvoitettaisiin antamaan osuus ministeri leppä ei sitä ole kommentoinut epäilen kyllä että kun me olemme brysselin orjia bryssel ja byrokratia ovat kaksi meidän pahinta maatalouden vihollista niin emme pysty tätä noin vain toteuttamaan mutta oli hienoa että vasemmistoliitto ja ymmärtääkseni edustaja myllykoskikin kannattivat tätä meidän esitystämme nyt tuntuu siltä että teillä on vähän muuttunut kanta mutta jospa se palaa sitten takaisin arvoisa puhemies olen tässä aika paljon puhunut lopetan siihen että kiitän ministeri leppää hän on monella tavalla toimeliaasti ja tuloksellisestikin hoitanut ministerin tehtäviä erinomainen asiantuntija se vaan on tilanne että olemme brysselin orjia sataprosenttisesti kun meillä on tämä cap eun yhteinen maatalouspolitiikka ja siinä ei ole liikkumavaraa kaikki toimenpiteet joilla olisi jotakin merkitystä pitää brysselissä hyväksyttää ja tämä on se tie joka vie maataloutta suomesta alaspäin koko ajan mutta tehdään ainakin se mitä me voimme ja taistellaan myös niitä brysselin byrokraatteja virkamiehiä vastaan joilla joilla ei tulisi olla valtaa ajaa suomen kansaa elintarviketaloudessa ahdinkoon
arvoisa puhemies vetosin tuoreimpaan tutkimukseen ja uusimpiin tietoihin faktojen analyysi vaatii aina aikaa mielikuvia voitte aina luoda lonkalta tosiasia on kuitenkin se että kilpailu elintarvikekaupassa on laskenut hintoja ja laskenut kaupan katteita totta on myös se että elintarvikekauppa on suomessa liian keskittynyttä mutta sitä tervetulleempaa se vähäinenkin kilpailu on ollut ja sitä näkyvämpää se on se on ollut myöskin kaupan katteissa siitä ei pääse mihinkään mutta silloin kun teollisuuden osuutta tästä halutaan pienentää niin se voi sitten osua tuottajiin vähän niin kuin kiertoteitse koska aika merkittävä osuus elintarviketeollisuudesta on tuottajien osuuskuntia tai sitten tuottajien hallitsemia pörssiyhtiöitä ja se tosiasia että raisio atria ja ovat kaikki pörssin kriisiyhtiöitä kertoo lähinnä siitä miten huonosti ne ovat hoitaneet omaa liiketoimintaansa suomalaisethan syövät kuitenkin kotimaisia elintarvikkeita ja ostavat sitä enemmän mitä halvempaa se on ja on silloin kurjaa että suomalaiset brändit kuten

puhemies edustaja harakka nosti esiin toden totta uusimman tutkimuksen missä on tutkittu elintarvikeketjun tulonjakoa ja ja kaupan katetta elintarvikkeitten hinnasta mutta kyllä voi perustellusti kysyä että kun kyse on niinkin dynaamisesta alasta kuin kaupan alasta niin onko tutkimusaineisto joka on kerätty kaksituhattakaksitoista kaksituhattakuusitoista tämän päivän johtopäätöksen vetämiselle

että siinä rajauksessa saattaa olla tarkoituksenmukaisuutta koska suuria muutoksia on tapahtunut kaksituhattaseitsemäntoista elintarvikemarkkinoilla tätä tätä taustaa vasten näitten tutkimustietojen nimeen en en täällä kovin jyrkästi halua todistaa sikäli en toki kiistä sitä että jos tämän tutkimuksen valossa kaupan oma kateosuus elintarvikkeen hinnasta on pienentynyt eikö se olisi kuluttajien etu jos elintarvikkeet ovat halventuneet niin kuluttajat ovat tästä tietysti hyötyneet mutta se mitä edellisessä puheenvuorossani peräänkuulutin oli se että minä haluan oikeudenmukaisen tulonjaon elintarvikeketjuun jotta jokainen ketjun osa niin viljelijä teollisuus jalostaja kuin vaikka logistiikkayritykset jotka toimivat siinä ketjussa saa oikean oikeudenmukaisen osan jolla tulee toimeen voi omaa tuotantoaan ja toimintaansa kehittää pystyy huolehtimaan velvoitteistaan ja pystyy myös investoimaan tulevaisuuteen tutkimusten mukaan suomalaiset kuluttajat haluavat syödä syödä maailman puhtaimpia ja turvallisimpia suomalaisia elintarvikkeita meidän pitää tehdä kaikki se että tämä on mahdollista myös tulevaisuudessa ja tällä hetkellä näyttää että tulonjako elintarvikeketjussa ei toimi harakka osoitti sanoja elintarviketeollisuudelle varmaan on parantamisen varaa sielläkin mutta kuten edustaja harakka myös totesi keskittynyt kauppa kaksi erittäin suurta toimijaa kyllä pistää teollisuuden tässä tilanteessa niin ahtaalle että on aika sanotaan nyt näin vähintäänkin yksipuolinen näkemys jos tästä viljelijöitten taloustilanteesta tai teollisuuden tilanteesta sysätään vastuu ainoastaan teollisuuden syliin

arvoisa puhemies varmaan sallitte että keskityn tähän nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen enkä niin laajasti puhu kuin täällä näyttää puhuttavan tällä hetkellä se on hyvä että valtiontakausinstrumentti otetaan tässä tilanteessa missä nyt ollaan sääolojen osalta ja ja maatalouden yleistaloudellisen tilanteen osalta laajempaan käyttöön tässähän on aika tiukat edellytykset pitää olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaa ja näitten taloudellisten ongelmien pitää olla tilapäisiä eikä tässä muussa tapauksessa järkeä olisikaan muuta muuta kuin pankkien kannalta mutta nämä nämä ovat ne edellytykset joitten näkökulmasta valtiontakausapu on viljelijän kannalta järkevää ja tarpeellista pankithan ovat nykyään aika epäileväisiä ne ne ovat aina olleet epäileväisiä ja ja erityisesti kun pankeissa maatalouden tuntemus myös maaseutupankeissa on yhä niukempi luonnonvara niin siellä helposti pyydetään lisävakuuksia ja kun vakuudet arvostetaan usein markkinahintoihin verrattuna erityisen maltillisesti tänä päivänä niin on tärkeää että tällaisissa poikkeustilanteissa kun on edellytykset siihen jatkuvaan kannattavaan toimintaan voidaan saada valtiontakaus

arvoisa herra puhemies olin varautunut jo että tulen sinne pönttöön puhumaan mutta edustaja kiviranta palautti edustaja myllykosken aiheeseen täytyy sanoa että jos olen kannattamassa tätä hallituksen esitystä niin tässä on juuri se yksi mutta näitten nuorten tuottajien ja yritystoimintaa harjoittavien osalta siellä on velkataakka ja monelta vuodelta vain negatiivisia tuloksia niin tätähän nimenomaan ei pitäisi kohdentaa heille ollenkaan vaan siellä pitäisi olla tämän hallituksen esityksen mukaan kannattavaa liiketoimintaa ja tässä on se ristiriita johon me tarvitsemme ratkaisua tässä koko nyt on hetkellinen hengähdystauko ja se on aivan oikeutettua mitä hallitus on tehnyt pelastamme näiden katovuosien jäljiltä velkaantuneita yrittäjiä joissa on myös nuoria mutta se mitä tässä edellä kuultiin on juuri se ongelma se kannattavuus ei tällä hetkellä ole sitä mitä pitäisi minun mielestäni edustaja edustaja harakka hyvin toi esille sen mitenkä meidän pitäisi tässä vaiheessa menetellä ja tehdä joitakin uudistuksia täällä nyt edustaja viljanen jo lähti pois mutta kyllä minun on pakko sanoa että meidän pitää oikeasti lähteä siltä pohjalta että me mahdollistamme tämän meidän huoltovarmuuden kannalta tärkeän osa alueen eli omavaraisen elintarviketuotannon tässä maassa ja siihen me tarvitsemme erilaisia menetelmiä ja nyt on se hetki olkoon sitten hallitus minkä muotoinen hyvänsä seuraavalla vaalikaudella jolloin tämä asia pitää pystyä ratkaisemaan pitkällä tähtäimellä ja tähän pitää paneutua hartaudella meidän on pakko uskaltaa sanoa emme nyt varmasti saa punamultaa mutta jollakin tavoin meidän pitää niin palkansaajien elintarviketuotannon harjoittajien kannalta jotka tuovat meille sen huoltovarmuuden tähän maahan löytää se yhteinen linja seuraavaan hallitusohjelmaan olimme sitten yhdessä hallituksessa tahi emme

puhemies minulla on ainoastaan yksi lause nyt tällä kertaa jos kauppa teollisuus ja alkutuotanto olisivat oikeassa suhteessa kannattavuuden suhteen viljelijöiden ja tuottajien tilanne ei olisi näin syöksykierteessä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

on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta sivistysvaliokunta teki mietinnön joka oli pääosin hyvin kannatettava ja hyvä mutta jo ensimmäisessä käsittelyssä me perussuomalaiset sivistysvaliokunnan edustajat savio ja minä teimme vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta jotka kuuluvat seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin valtionosuusrahoitukseen kohdistuvien indeksijäädytysten peruuttamiseksi siltä osin kuin ne kohdistuvat kuntien kulttuuritoimintaan ja toinen eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin joilla säästöpäätösten vaikutukset kotiseutututkimukseen ja kulttuuriin arvioidaan elikkä nämä kaksi lausumaa ja toivon että ne saavat laajaa kannatusta ja ja menevät läpi
arvoisa puhemies tästä aiheesta käytiin melko laaja ja pitkä keskustelu jo lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä enkä käy toistamaan läheskään kaikkea silloin jo kerran sanomaani mutta totean kuitenkin että perussuomalaiset haluavat korostaa suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön arvoa ja merkitystä ja myös niiden säilyttämisen tärkeyttä kuten me toimme vaihtoehtobudjetissamme jo syksyllä täällä esille myös kotiseutumuseoiden toiminta on kulttuuriperintömme säilyttämisen kannalta erittäin tärkeää muun muassa siksi että jälkipolvet saisivat tätä kautta tietää enemmän kunniakkaasta historiastamme ja nähdä sitä myös käytännössä kannatan edustaja elomaan tekemiä lausumaehdotuksia
arvoisa puhemies tästä todellakin käytiin pitkä keskustelu ensimmäisessä käsittelyssä ja oli hyvä että myös täällä tuli korostettua kulttuurin merkitystä kaiken kaikkiaan kulttuurin merkitystä paitsi itseisarvona ja myös sitten niin että sillä on iso merkitys esimerkiksi työllisyyden ja alueiden elinvoimaisuuden näkövinkkelistä samoin sillä on paljon merkitystä ihmisten henkiselle hyvinvoinnille ja yleensä terveysvaikutuksia on kulttuurilla ja sen tuomalla hyvinvoinnilla eli on tärkeää että me täällä tiedostamme kaikki ne mahdollisuudet mitä kulttuuri ja taide voivat meille tänä päivänä antaa ne pitää nähdä myös elinvoiman lähteenä ja toivoisin että

toinen lakipuoli joka on sitten uudisteilla oleva teattereiden orkestereiden ja museoiden valtionosuusjärjestelmä se uudistus on sinänsä ajankohtainen mutta ongelma on se että siihen ei ole riittävää rahoitusta korostin jo edellisessä käsittelyssä että satsaus minkä tämä vaatisi ja ylipäätään se lisäsatsaus mitä kulttuurin ja taiteen tukeminen vaatisi on mittakaavaltaan koko valtiontalouden näkökulmasta kovin pieni verrattuna taas siihen hyötyyn mitä tästä kaikesta voisimme saada siksi olen useassa yhteydessä esittänyt toiveen että voisimme nyt tässä yhteisesti parlamentaarisesti eri eduskuntaryhmien kesken huolimatta siitä minkä värinen hallitus esimerkiksi ensi kaudella on sitoutua siihen että vos uudistus saisi tarvittavat määrärahat ja että voisimme liikkua sitä kohti asteittain toivomus siitä että taiteeseen ja kulttuuriin suunnattaisiin noin prosentti prosentti valtiontalouden voimavaroista niin ei olisi huono huono ollenkaan jos saisimme tällaisen yhteisen näkemyksen aikaan sdphän näitä periaatteita kannattaa ja meillä on myös ohjelmamme näistä asioista

juuri siksi koska tämä uudistus täytyy saada aikaiseksi meillä on ne rahat vaihtoehtobudjetissamme totesimme hämmästykseksemme että perussuomalaisilla näitä rahoja varjobudjetissaan ei ole se on vähän huonompi juttu mutta käytännössä katsoen koska nämä ponnet mitä perussuomalaiset esittävät ovat samoja asioita mitä myös me kannatamme meidän eduskuntaryhmältämme kyllä äänestyksessä niille tuki tulee mutta nyt haluan puhemies vielä kerran korostaa että toivon että kulttuurin ja taiteen merkitys monelta suunnalta nähdään tässä talossa nyt ja tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies edustaja viitasen erinomaisesta puheenvuorosta on hyvä jatkaa tämä laki vahvistaa kulttuurin asemaa peruspalveluna ja toivottavasti tukee sitä että kunnat ja valtio eli me voimme jatkossa yhdessä edistää monipuolista kulttuurielämää koko maassa olisi myös tärkeää että mikäli maakuntauudistus toteutuu maakunnille löytyisi jokin luonteva rooli toteuttaa omaa kulttuuripoliittista vastuutaan esimerkiksi juuri edustaja viitasenkin mainitseman prosenttiperiaatteen kautta

auttaa meitä peilaamaan myös aikaamme ja ilmiöitä ja laajentamaan ajatteluamme uusiin suuntiin ja tämä on varmasti kaikille tarpeellista eri eri tavoin miten kukin sitä sitten haluaakin toteuttaa tässä laissa korostuu myös kulttuurin saavutettavuus kaikille on tärkeää että kulttuuri on saavutettavissa eri ikäisille ihmisille eri paikoissa asuville ihmisille ja eri asioista kiinnostuneille ihmisille onkin ollut hienoa huomata miten esimerkiksi uudet kulttuurin muodot ovat viime aikoina

niin sanotusti vanhojakin kulttuurin muotoja kuten vaikkapa sirkusta on kehitetty viime vuosina aivan uuteen suuntaan esimerkkejä varmasti löytyy taidehan myös uudistuu jatkuvasti samalla on hyvä huomioida että harrastaminen ja ammattimaisuus eivät ole mitenkään ristiriidassa keskenään vaan ne tukevat toisiaan ja rahoituksellisesti olisi hyvä pitää mielessä molemmat puolet edustaja viitanen mainitsi valtionosuusuudistuksen joka on nyt palautettu valmisteluun olisi tärkeää että uudistus etenee viesti kentältä on vahvasti se että valtionosuusuudistus tarvitaan mutta se pitäisi järjestää niin että se samaan aikaan tukee uusia ja nousevia ja monimuotoisia kulttuurin muotoja mitä me emme välttämättä osaa vielä edes määritellä kohtelee reilusti myös sitä kulttuurituotantoa jota suomessa on jo pitempään tehty hyvänä esimerkkinä vaikkapa monet teatterit olisikin tärkeää että seuraava hallitus ottaisi tässä asiassa askelia nopeasti ja vielä pari sanaa julkisen taiteen ja kulttuurin prosenttiperiaatteesta on hyvä että prosenttiperiaatekeskustelu on laajentunut pelkistä taidehankinnoista siihen että prosenttiperiaatteeseen voidaan laskea mukaan myös esimerkiksi tapahtumia tai erilaisia kulttuuritekoja tai monta muuta olisi tärkeää että me huolehtisimme siitä että kaikissa suomen kunnissa ja tulevissa mahdollisissa maakunnissa huomioitaisiin prosenttiperiaate mahdollisimman laajasti

herra puhemies edustajat elomaa ja savio ovat tehneet erinomaisen tärkeitä ja hyviä kannatettavia lausumia kaksi kappaletta toisessa lausumassa mainittu lause säästöpäätösten vaikutukset kotiseutututkimukseen ja kulttuuriin arvioidaan

on erinomaisen tärkeä perussuomalaiset erityisesti korostavat tätä ihmisiä lähellä olevaa kotiseutulähtöistä kulttuuria ja sen ylläpitoa ja kehittämistä tulee indeksijäädytysten peruuttamiseen niin niin näinhän se menee täällä edustaja viitanen että eduskunnassa näissä yhteyksissä esitetään hallitukselle toivomuslausumia niin kuin tässä on tehty indeksijäädytysten peruuttamiseksi siltä osin kuin ne kohdistuvat kuntien kulttuuritoimintaan ja sitten jos tämä tulee hyväksytyksi hallitus antaa eduskunnalle esityksen ja sen jälkeen jos se tulee hyväksytyksi hallitus antaa lisäbudjetin jossa voimaantulosta riippuen osoittaa tarkoitukseen rahat näinhän se menee haluan tässä nyt kaikella ystävyydellä sanoa että puheenjohtaja rinne lupasi viime vappuna

sata euroa puhtaana käteen kuukaudessa

se maksaa lähes miljardin

ollut tällaista summaa siellä oli sata miljoonaa pienen tarkistuksen tekemiseksi näihin eläkkeisiin puheenjohtaja rinne ei puhunut mistään vuosista vaan lupasi eläkeläisille talouspopulismia ja siihen ei todellakaan ollut teillä määrärahaa tuossa vaihtoehtobudjetissanne mutta niin kuin totesin tämä nyt ei liity tähän asiaan suoranaisesti mutta arvoisa puhemies tämä liittyy viime vaalikaudella kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista

kuntien valtionosuuksia kohdeltiin niin ankarasti että kunnat velkaantuivat kymmenestä miljardista seitsemääntoista miljardiin melkein kaikki kunnat nostivat tuloveroprosenttiaan ja kiinteistöveroprosenttiaan ja karsivat menojaan ja karsinnan ykkösasia melkein kaikkialla oli kulttuuri se oli teidän hallituksen talouspolitiikan tulosta että kulttuuri kärsi nyt on paikka ihan niin kuin tässä ensimmäisessä lausumassa esitetään että kulttuurin osalta heti korjataan indeksitarkistukset ja sen jälkeen kotiseutukulttuuria vahvistetaan

arvoisa puhemies on aika erikoista että edustaja kankaanniemi sanoi että tämä ei liity mitenkään tähän itse asiaan mutta siitä huolimatta sitten tölväisee väärin faktoin sairaalassa toipuvaa puheenjohtajaa joka ei pääse tässä itse vastaamaan näihin syytöksiin nyt on jo toinen kerta tänään kun kun edustaja kankaanniemen väittämiä täytyy oikoa mutta tämä on aivan kiistaton asia minä luen suoraan täältä puhetekstistä seuraavaa lupaan sata euroa nettona kuukaudessa useamman vuoden ohjelmalla toteuttaen lisää alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeisiin

edustaja kankaanniemi hänen puolueensa ja toivottavasti myöskin muut puolueet salin toisella laidalla sitoutua siihen että pysyttäisiin tässä asiassa totuudessa eikä levitettäisi tällaista vääristelevää tietoa

arvoisa herra puhemies edustaja harakka äsken korjasi tämän edustaja kankaanniemen väittämän mielestäni olisi reilua että täällä sitouduttaisiin siihen että totuutta ei käytettäisi näin säästeliäästi kuin edustaja kankaanniemi puheenvuoroissaan käyttää mitä tulee tähän eläkelupaukseen mielestäni se on tarpeellinen ja hyvä ja olen hieman hämmästynyt ja hämmästelen sitä että kun me puhumme pienituloisten eläkkeensaajien puolesta haluamme heille antaa lisää toimeentulon mahdollisuuksia vaihtoehtobudjettimme edustaja harakka tietää ja toivottavasti kankaanniemikin jatkossa sisältää seuraavan asteen tähän se sisältää korotuksen eläkkeisiin siihen on varattu resurssit täällä toivoisin että arvo annettaisiin eikä pidettäisi tätä populismina kun puolustetaan pienituloisia eläkkeensaajia kyllä minä siellä tammelantorilla kuulen eläkkeensaajilta itseltään että on kovastikin rahat vähissä tänä päivänä kun hallitus on aika murskamaisesti siellä lompakolla käynyt on ihmeellistä että tätä nimitetään populismiksi eikä lähdetä päinvastoin samaan rintamaan tekemään jotakin eläkeläisten hyväksi ja mitä tulee tähän vaihtoehtobudjettiin puhemies tämä asia mistä nyt puhumme on kulttuurin valtionosuus ja siihen perussuomalaiset ihan oikein sinänsä esittävät hyvää lausumaa että perutaan indeksit mutta samaan aikaan meidän vaihtoehtobudjetistamme löytyy tähän esitykseen rahoitus kuten siihen eläkelupaukseenkin teidän vaihtoehtobudjetistanne ei löydy rahoitusta tähän valtionosuuksien indeksijäädytyksen korjaukseen mitä te tässä sinänsä oikein se todettakoon nyt tässä koska se on fakta mutta puhemies oikeastaan se miksi halusin käyttää vielä tämän puheenvuoron liittyi alun perin edustaja olli poika parviaisen erinomaiseen puheenvuoroon jossa mentiin sitten vielä yksityiskohtaisemmin tähän mitä kaikkea voimme tehdä minustakin oli tärkeää kun korostitte sitä että kulttuurin tulee olla tulee olla kaikkien saavutettavissa siksipä mielestäni puhemies on hyvin tärkeää se

kaikki tämä se on hieno asia ja näitä ideoita on paljon toimintamuotoja on paljon ja ja niitä pitäisi edelleen systemaattisemmin viedä eteenpäin ja kehittää puhemies sen sanon vielä kun täällä viitattiin edellisessä kankaanniemen puheenvuorossa edellisen hallituksen toimeen että olen ehkä hieman vaatimaton todetakseni että sinä hetkenä kun sain itse kunnian toimia hetken toimia hetken kulttuuriministerinä kulttuuriin suunnattavat määrärahat nousivat
arvoisa puhemies herra puhemies ei varmaan salli tätä eläkekeskustelua tässä sen pitemmälle no se ei oikein kuulu tähän käsittelyssä olevaan asiaan mutta totean kuitenkin sen että kyllä minäkin uskon että kymmenen vuoden päästä eläkkeensaajien kädessä on satanen enemmän kuin nyt eli jos teillä on kymmenen vuoden tähtäin niin niin se on kyllä eläkeläisten sanoisinko huijaamista tai ainakin erehdyttämistä aikataulu pitäisi tuollaiselle lupaukselle sitten myös olla ja antaa ja sitä te te ette antanut

mitä te teitte verot nousivat velka kasvoi ja esimerkiksi nuoriso ja kulttuurityöntekijöitä irtisanottiin kunnissa kunnissa kun kun te leikkasitte nimenomaan kunnilta ihmistä lähellä

lähes kaikkialla kunnan kulttuuripalvelut vain täällä helsingissä on merkittävästi tämmöisiä yleisiä valtion ylläpitämiä kulttuuripalveluja kaikki muut ihmiset ovat kunnan varassa te ajoitte kunnat ahdinkoon hyvin syvään ahdinkoon ja nyt me haluamme että kulttuurin osalta pikkusen annetaan takaisin kun tämä hallitus valitettavasti ei vieläkään leikkauksiaan oikeastaan miltään osin perunut vaikka nyt taloudessa olisi pikkuisen mahdollisuus liikkua niin näin ei nyt tapahdu tältä osin vielä voin arvoisa puhemies todeta että te te ette kommentoinut tätä että jos hyväksytään lausuma niin sitten tulee hallituksen lakimuutosesitys ja sen jälkeen lisäbudjetti te tiedätte hyvin kokeneena edustajana että näinhän se menee ja tämän varaan me olemme laskeneet tämän esityksen odotan arvoisa puhemies että että kimmo kiljunen palaa tänne eduskuntaan ja puhuu näistä eläkeasioista vähän enemmän niistä puhutaan liian vähän kulttuurista puhutaan liian vähän ja agrikulttuurista puhutaan hyvin vähän ja siksi edellisessä asiassa halusin nostaa voimakkaasti maatalouskysymykset esille kun siihen oli mahdollisuus kun eduskunta ei näistä asioista juuri muulloin pääse keskustelemaan kuin budjetin yhteydessä ja se keskustelu hukkuu siihen valtavaan asioitten määrään kiitoksia

puhemies jotenkin itse ajattelen niin että esimerkiksi keskustelun kulttuurista ja ja taiteesta tulisi olla eteenpäin katsovaa myönteistä innostunutta ja olen hivenen pahoillani siitä että jälleen kerran tämä keskustelu on viety edustaja kankaanniemen toimesta tälle osastolle jossa vain syytellään ja riidellään minusta se on hyvin ikävää mutta koska meillä on syytä omille faktoillemme niin sanottakoon nyt niin että edustaja kankaanniemi voi minun puolestani vaikka saman tien kävellä tuosta ja ottaa luurin ja soittaa lauri lylylle ja kysyä kuinka paljon esimerkiksi tampereella tällä hetkellä valtionosuudet vähenevät ja kuinka paljon meillä rahaa menee tämän hallituksen toimiin tampereella tänä päivänä että ihan turha nyt sitten edustaja kankaanniemi sitä on unohtaa että nyt leikataan kunnilta ja valitettavasti edustaja itse hänen puolueensa oli hetki sitten hallituksessa viime viikolla tosin epäilimme onko edustaja kankaanniemi henkilökohtaisesti siirtynyt uudestaan hallitukseen esimerkiksi kansliaministeriksi kun hän niin kovasti ainoana elämäntehtävänään näki sosiaalidemokraattien ja sosiaalidemokraattien vaihtoehdon moittimisen puhemies mitä tulee sitten näihin vaihtoehtobudjetteihin niin kyllä minulla on hyvin pitkä kokemus minulla on kokemus vaihtoehtobudjetista sen laatijana mutta myös hallituspuolueen edustajana joka tutkii opposition vaihtoehtobudjetit ja edellyttää ja vaatii että jos niissä jotain esitetään niin niihin on löydyttävä myös rahoitus jos ei rahoitusta löydy silloin sanat ovat vailla katetta ja nyt on se ongelma että teiltä ei löydy rahoitusta tässä teidän vaihtoehtobudjetissanne tälle teidän esityksellenne mutta minä en puhemies halua moittia teitä siitä liikaa koska minusta on tärkeää että perussuomalaiset nyt edes sanallisesti tämän lausuman muodossa

toivottavasti sitten tässä mielessä ovat mukana siinä että voisimme todellakin kulttuuriin panostaa tätä päivää enemmän se on tärkeä asia että kaikki puolueet olisivat sitä mieltä olen kovasti yrittänyt puhua että mahdollisimman moni olisi jos perussuomalaiset ovat sitä mieltä että kulttuuriin voi panostaa tätä päivää enemmän niin hyvä niin ja ja se se sitten varmasti kerrottakoon myös

ei ole miestä pahoittelemaan antamaansa väärää todistusta vaan hän katsoo aiheelliseksi jatkaa nälvimistä jokainen tehköön tästä nyt omat johtopäätökset tosiasia jos sellaiset kiinnostavat on se että kahdessa vaihtoehtobudjetissa sosiaalidemokraatit ovat näille pienituloisille eläkeläisille jo esittäneet yhteensä kuudenkymmenen euron korotuksen tästä luvatusta sadasta eurosta näin viisikymmentäviisituhatta eläkkeensaajaa nousee köyhyysrajan yläpuolelle mikä tietenkin sipilän entistä hallituskumppania

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä asian käsittely keskeytettiin yhdestoista ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies perjantain istunnossa hyvin hedelmällistä keskustelua tulorekisteristä ja sosiaaliturvan välittömän uudistamisen tarpeesta johon lähes reaaliaikainen tulotietojärjestelmä on keskeinen työkalu haluankin kiittää kaikkia rakentavista puheenvuoroista ihan salin joka laidalta kyynikko sanoisi että kun median huomio viikonloppua odotellessa ei ollut täällä salissa niin pystyttiin yhteistuumin ja toisiaan jopa kannustaen etsimään yhteisiä tavoitteita ja päämääriä vaalit tietenkin lähestyvät ja vastakkainasettelu kärjistyy mutta on myös asioita joista vallitsee laaja yksimielisyys kuten edustaja kontula kertoi erinomaisessa uudessa kirjassaan eduskunta ystäviä ja ja vihamiehiä jota suosittelen jokaiselle luettavaksi itse asiassa varsin suuri osa hallituksen esityksistä käsitellään ja niitä tarvittaessa parannetaan yhteisymmärryksessä ilman erimielisyyksiä tulorekisteri selkiyttää ja yksinkertaistaa ensi vaiheessa työnantajan ja viranomaisen menettelyitä mutta pitemmällä jänteellä palvelee nimenomaan kansalaista oli kansalaista oli hän yrittäjä palkansaaja tai etuudensaaja ja varsinkin tilanteessa jossa hän siirtyy yhdestä tuloasemasta toiseen silloin sosiaaliturva voisi siirtyä mukana katkeamatta ilman viivästyksiä ja karensseja ja osaltaan rohkaista ihmisiä työttömyydestä työhön tai työstä yrittäjyyteen kartuttamaan osaamistaan tulorekisteri on myös keskeinen osa sdpn sosiaaliturvan uudistamismallia eli yleisturvaa jonka vaasalainen matias mäkynen on puolueelle valmistellut siinä etuuden määrä riippuu aktiivisuuden asteesta ja se rekisteröidään reaaliajassa niin että pienikin työjakso tai koulutuksen tuki tulee saajalleen välittömästi käteen ja hyödyksi ja näin kannustinvaikutus on välitön ja tuntuva yhtä lailla tulotietojärjestelmää tarvitaan toiseen sdpn esittämään uudistukseen eli pienipalkkaiseen työhön kannustavaan työtulotukeen meillä on paljon osa aikaista määräaikaista kausiluontoista työtä josta vuositulo on alle viisitoistatuhatta euroa eli alle valtionverotuksen rajan jopa kokoaikaisiakin pienipalkkaisia ammatteja kuten metrosiivoojan arvokas työ kannustin siirtyä työttömyydestä pienille tuloille on nyt huono koska etuuksia voi menettää työtulotuessa etuudet säilyvät mutta verotus voi olla jopa negatiivinen eli käteen enemmän kuin on nimellispalkka silloin tarvitaan reaaliaikaista tulotietoa jonka ansiosta joka kuukausi ennakonpidätyksen sijaan suoritetaan ennakkoveronpalautus silloin kannustin vaikuttaa välittömästi ja lisää heti kouriintuntuvasti toimeentuloa ja ostovoimaa puhemies kaikilla tässä salissa on tavoitteena työllisyysasteen nosto ainakin seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin kullakin on tähän yhteiseen tavoitteeseen omat keinonsa joko enemmän tai vähemmän valmisteltuja malleja ja varmaankin tulotietojen sujuva rekisteröiminen yhdistettynä

ara päivillä asuntopoliittisessa paneelissa ja myös siellä tämä tuli ilmi siitä näkökulmasta kun puhuttiin asumistuen kehittämistarpeista varmasti tämänkaltaiset mekanismit ovat hyviä tulevaisuutta ajatellen jotta voimme koko sosiaaliturvajärjestelmää ja eri tukijärjestelmiä kehittää siten

minusta on tärkeää nähdä että nyt kun tätä koko sosiaaliturvaa tullaan tulevaisuudessa uudistamaan samoin verotusta niin tämä tarjoaa helpomman mahdollisuuden päästä siihen päämäärään mitä esimerkiksi itse tavoittelemme tällä työtulotuki ja negatiivinen tulovero ajattelulla eli tässä suhteessa puhemies on hyvä konsensuksessa viedä näitä uudistuksia eteenpäin

arvoisa herra puhemies tästä esityksestä on syytä antaa täysi kiitos hallitukselle ja valtiovarainvaliokunnalle joka on tämän käsitellyt ja yksimielisesti saanut vietyä eteenpäin saadaan tämä nyt käsittelystä pois ja voimaan se on se on erittäin hyvä valtion ja monien muiden tahojen ja tekijöiden näkökulmasta täällä nousi esille hyviä kohtia joihin en nyt puutu sen enempää mutta totean että sosiaaliturvan uudistus ja verotuksen uudistus varsinkin verotuksen siinä tapauksessa jos maakuntauudistus sattuisi toteutumaan ovat edessä kuitenkin ja silloin tämä on todellakin

yksi asia tässä nyt hieman aiheuttaa huolta eräs pienyrittäjä eilen kertoi tästä että tämä lisää kyllä pienten yritysten pienten työnantajien työmäärää aika tavalla suhteessa niiden toimintaan ja tulokseen siinä mielessä voisi olla ihan paikallaan että että vaikka täällä ankarasti on yrittäjävähennystä aina moitittu ja yrittäjävastaisuutta ollut siltä osin aika voimakkaasti niin kuitenkin nyt hallitus tutkisi onko pienten yritysten yrittäjävähennystä esimerkiksi mahdollista korottaa sillä perusteella

omaan työhön se olisi vastaantulo niille yrittäjille jotka joutuvat taas ikään kuin byrokratian lisäkahleita kantamaan hallitushan on toiminut ohjelmansa mukaisesti byrokratiatalkoissa niin päin että sitä yritetään vähentää ja on vähennetty mutta tässä nyt tulee pikkuisen lisää ja ja tämä huoli on ihan aiheellinen mutta kaiken kaikkiaan hyödyt ovat niin paljon suuremmat että tätä on ilo viedä eteenpäin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

arvoisa puhemies on todellakin harvinainen ilo antaa hallitukselle varaukseton kiitos tästä lakiesityksestä joka tulee tarpeeseen joka hyödyttää esiintyviä taiteilijoita sekä edistää luovaa taloutta kuten jo ensimmäisessä käsittelyssä totesin mahdollisuus arvonlisäverovelvollisuuteen on ollut esiintyvien taiteilijoiden ja ohjelmatoimistojen suuri toive kun muusikoille ja muille esiintyjille syntyy välttämättömistä ansiotulon välineistä kuluja soitinhankinnoista ja vaikka keikkabussin huollosta ne on voitava vähentää tuloista ja kun verokanta on johdonmukaisesti kymmenen prosenttia kuten kulttuurin osalta ylipäätään voidaan voidaan olettaa että taiteilijoiden toimeentulo paranee ja luova talous ylipäätään voi menestyä vanhassa kummeli sketsissä päädyttiin aina tilanteeseen jossa artisti maksaa nyt on otettu askel siihen että artisti ei maksa ainakaan kaikkea tai jos artisti maksaa niin saa osan takaisin esiintyvien taiteilijoiden tulonmuodostus on digitalisoitumisen takia kokenut kovia äänitemyynnistä saatavat tulot ovat romahtaneet vielä kaksituhatta luvun alussa äänitemyynnin arvo oli kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa mutta pari vuotta sitten enää kolmekymmentäviisi miljoonaa summa on siis lähes puolittunut cmx yhtyeen ansioitunut keulakuva a w yrjänä on arvioinut jopa näkyvien artistien ansioiden olevan enää kaksikymmentä prosenttia siitä mitä kymmenen vuotta aikaisemmin keikkaa on pakko tehdä koko ajan jos haluaa lyhentää asuntolainaa itse esiintyminen on siis aikaisempaa välttämättömämpi osa taiteilijan toimeentuloa ja kun toisaalta elävää kulttuuria eli yleisötapahtumia soisi olevan kaupungeissa aina vain enemmän on ilo olla tukemassa tälläkin tavalla elämyksiä ja yhdessäolon tilaisuuksia

edes halua ajatella omaa toimintaansa minkään sorttisena liiketoimintana joten pitää olla täysi vapaus olla hakeutumatta yrittäjämuotoiseen toimintaan jos se ei omaa maailmankatsomusta miellytä tässä yhteydessä on myös syytä muistaa että esitys selkeyttää myös kirjanpitoa esiintyvän taiteilijan tulojen oikeamääräistä ilmoittamista sekä verojen ja velvollisuuksien oikea aikaista hoitamista raha asiansa törttöilleen taiteilijan myytti voidaan toivottavasti unohtaa irwin goodman olisi ollut parempi ja pitkäikäisempi artisti jos hänen ryysyrantaansa ei olisi täytynyt pakkohuutokaupata suomen suurinta luovan alan osuuskuntaa lilithiä pitkään vetänyt kikke heikkinen onkin kiittänyt lakiesitystä siitä että se helpottaa eri tulo ja kululajien yhdenmukaista käsittelyä kirjanpidossa ja tuo tältäkin osin turvaa taiteilijalle

mahdollistamiseksi liiketaloudellisesti pätevään toimintaan tällöin artisti ei ole enää artesaani vaan hänen on voitava hyödyntää parhaalla tavalla kulttuuriviennin resursseja lisenssi ja rojaltitulojen liikennettä intellektuaalisen omaisuuden oikeuksia iprää kirja alalle on syntynyt viime vuosina agentuureja välitysorganisaatioita jotka kokoavat tuotteistavat ja markkinoivat teossalkkuja maailmalle monilla muilla aloilla tekijät joutuvat yksin myymään tuotteitaan tätä tuotteistusyhteistyötä meidän pitäisi tukea kaikilla aloilla jotta taiteellinen työ tulisi tuotekehittelyn kohteeksi luovien alojen liiketoiminta voidaan moninkertaistaa kunhan löydetään oikeat liiketoiminta aihiot saatetaan yhteen tekijät ja tuotteistajat sekä opitaan luomaan arvoa tekijänoikeuksille tässä ohjelmaa seuraavan hallituksen kulttuuriministerille samalla on muistettava että taide on tärkeää taiteen vuoksi ja moni taiteilija haluaa irtisanoutua tuotantokoneistosta ja liiketaloudellisesta mentaliteetista he ovatkin monesti uuden luojia ja tienraivaajia ja siksi puhtaasti perustoimeentulon tuki ja apurahajärjestelmä ovat välttämättömiä kaikki valtavirran kulttuuri on alkujaan alakulttuuria ja luova talous on mahdollista vain kun on luovaa ajattelua ilman talousajattelua

minusta tämä oivallus siitä että että artisti maksaa mutta saa myös takaisin kiteyttää aika hyvin tämän esityksen joka on hyvä ja tältä osin minäkin haluan sanoa kiitoksen siitä että hallitus tuo välillä ihan hyviäkin veroesityksiä jos näin voi sanoa eli mehän tiedämme että tämä on ollut jo pitkään toivottu esitys ja hyvä että se täällä meillä nyt tänään on

esiintyvien taiteilijoiden kenttä on kovin laaja ja monimuotoinen sieltä löytyy musiikin lisäksi niin näyttelijää juontajaa urheilijaa vaikka mitä ketä tämä laki voi koskea niin tässä on se mahdollisuus itsellä katsoa oman harkinnan mukaan haluaako hakeutua verovelvolliseksi vai ei ja varmasti tämä muoto sinänsä on juuri se oikea ja toimiva kaiken kaikkiaan tämä luova talous on tärkeää sitä jo sivusimme tuossa aiemmassa kohdassa kun puhuimme kuntien kulttuuritoiminnasta ja myös itse pitkälti ajattelen niin että yksi tulevaisuuden voimavaroistamme voi olla se että annamme lisää luovalle taloudelle ja pohdimme niitä mahdollisuuksia miten sen kautta saamme lisää työtä työpaikkoja ja myös kansainvälisesti saamme kulttuurivientiä edistettyä ja siitä näkökulmasta tietenkin on tärkeää että voisimme edetä siihen suuntaan että systemaattisemmin etsisimme

eri aloilta saisivat apua siihen että he voisivat tuotteistaa markkinoida omaa osaamistaan ja viedä sitä ulkomaille kuten edustaja harakka tuossa äsken hyvin kuvaili tietynlaista tuotteistusyhteistyötä ja sen tarpeellisuutta ja näkisin että se on iso asia missä voimme voittaa paljon kun teemme ohjelmallisesti

tarvitsemme myös taiteilijapolitiikkaa siitä näkövinkkelistä että kyllä luovan työn tekijä se taiteilija kulttuurin tuottaja tarvitsee myös palkkansa hän tarvitsee rahaa elääkseen ja siksi on tärkeää että voimme näitä muotoja niin verotuksellisesti kuin yleisesti esimerkiksi tekijänoikeuskysymyksien osalta kehittää niin että luovan työn tekijällä on myös edellytykset omaa tärkeää ja arvokasta työtään tehdä

arvoisa herra puhemies tämä nyt käsittelyssä oleva hyvä esitys ansaitsee todellakin tulla nyt hyväksytyksi syytä todeta että edustaja elomaa joka nyt on poissa tästä paikaltaan on tätä asiaa jo vuosia erittäin voimakkaasti ajanut hänen entinen elämänsä on tietysti antanut siihen hyvän pohjan ja hän tuntee henkilökohtaisesti hyvin sen tilanteen missä luovat taiteilijat tässä maassa ovat hän on ajanut monin tavoin tätä ja hallitusohjelmaan saatiin tähän johtava maininta meidän toimestamme elomaan ja muiden ajamana ja on nyt siis ilo todeta että että esitys on lopultakin tässä vaiheessa tämä menettely on hyvä on on tärkeää että valinnanvapaus on tässä sisällä tällä lisätään oikeudenmukaisuutta niitä ihmisiä kohtaan jotka tekevät työtä vaativaa työtä lahjoillaan yhteiskunnan ja kansan hyväksi eikä voi todellakaan väheksyä sitä että vientimahdollisuudet ovat myös tällä alalla sellaiset että niiden hyödyntämistä on syytä kaikin tavoin edistää ja uskon että tämä lakimuutos arvonlisäveron osalta valinnanmahdollisuus edistää suomalaisen luovan taiteen vientiä ja se on tärkeää tänä aikana erityisesti ja mahdollisuudet ovat hyvät

arvoisa puhemies pitää paikkansa että tämä kuuluu hallituksen poikkeuksellisen hyviin verolakiesityksiin joita tällä kaudella on tullut hyvin runsaasti kehuin tätä esitystä niin paljon jo ensimmäisessä käsittelyssä esittelypuheenvuorossa että en tiedä mitä tästä vielä lisää sanoisin on aivan erinomaista että tämä tämä arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen oikeus tulee esiintyville taiteilijoille urheilijoille ohjelmatoimistoille veron kertaantumisen estäminen on on jalo tavoite jota arvonlisäverotuksessa pitää kaikin keinoin edistää edustaja kankaanniemen puheenvuorosta hiukan

edustaja elomaan puolesta kävi hiukan sääliksi koska hän ei ollut hallituspuolueessa silloin kun tämä hänelle tärkeä ja rakas esitys annettiin mutta tärkeintä kuitenkin

arvoisa herra puhemies tämä kudoslain muutos mikä on nyt toisessa käsittelyssä on todella kauan kauan odotettu muutos ei vain monien potilaiden ja heidän perheidensä läheistensä osalta vaan myös ajatellen terveydenhuollon toimijoita monia työ ja opiskeluyhteisöjä ja ajatellen myös yhteiskunnan varoja tämä muutos mahdollistaa siis eläviltä luovuttajilta tehtävän munuaisen luovutuksen paitsi aivan läheisille omaisille ja samassa taloudessa asuville myös vähän kaukaisemmille sukulaisille tai tuttaville tai vaikka hyvälle ystävälle jos ajattelemme sitä että nykyisin dialyysihoitoon potilaat joutuvat käyttämään valtavan tuntimäärän viikossa olemaan hoidoissa kolme kertaa jopa sitä useampia kertoja viikossa niin me ymmärrämme mahdollista normaalia elämää ei opiskelua eikä työelämää ja monilla toimeentulo ja ja muutenkin perheen ja lähiyhteisön kestäminen on aika lailla rajoilla ja nyt kun ajattelemme että sitten kun potilas saa munuaissiirrännäisen niin se kirjaimellisesti tuo elämän mahdollistaa normaalin elämän palauttaa työ

ja opiskelutoimintamahdollisuudet mutta sen lisäksi se säästää valtavasti yhteiskunnan euroja jos ajattelemme että tällä hetkellä munuaissiirtoja ollaan tehty vuodesta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäneljä lähtien niin on säästetty jo yli miljardi euroa yhteiskunnan varoja ja jos ajattelemme että ehkä keskivertomunuainen voi toimia kaksikymmentä vuotta kaksikymmentäviisi vuotta pisimpään toiminut on tällä hetkellä neljäkymmentäyhdeksän vuotta niin keskimääräisesti tällainen munuaissiirrännäinen säästää yhteiskunnan varoja ainakin miljoona

siitä on kulunut noin kolme vuotta kun silloin keväällä kaksituhattakuusitoista juoksentelin teidän perässänne kun tein tästä lakialoitteen kiitos vielä kaikille niille sadallekuudelletoista kansanedustajalle jotka tämän allekirjoittivat mutta sen jälkeen on tehty tavattoman paljon työtä koska näytti että esitys hukkuu soten jalkoihin ministeriössä ja sitten soten jalkoihin sosiaali ja terveysvaliokunnassa

omalta osaltani haluan myös sanoa lämpimät kiitokset kaikille teille ja hallitukselle ja yhteistyökumppaneille on todella hienoa että tämä toteutuu nyt

arvoisa puhemies otin puheenvuoron ihan sen takia että haluan kiittää edustaja tanusta siitä että hän tosiaan keräsi meidän nimiämme tähän aloitteeseen joka on nyt hallituksen esityksenkin mukainen allekirjoitan diabetesryhmän varapuheenjohtajana täysin sen että että meidän täytyy muuttaa käytäntöjä niin että voidaan säästää näissä sote menoissa ja myös tämä inhimillinen tuska minkä edustaja toi hyvin äskeisessä puheenvuorossa esille on hyvin tärkeä meidän ymmärtää vihdoin ja viimein tosiaan on sellainen esitys tässä salissa jota voi kiitellä tai sanotaanko jälleen kerran onhan meillä nyt ollut muitakin hallituksen esityksiä joita voi kiitellä tämän päivän aikana on ollut sellaisia useampikin mutta mutta tämä on tällainen mikä minut ehkä jopa yllätti silloin kun kerättiin niitä nimiä että eikö tämä ole mahdollista tänä päivänä ja nyt meillä on esitys joka lähtee valiokuntaan ja ja sen kautta toivon mukaan tämä tulee mahdolliseksi myös käytännössä ja se on erittäin tärkeää lämpimästi sitä itsekin kannatan ja seuraan läheltä monen ihmisen tilannetta jossa se on ollut juuri niin kuin edustaja kuvasi hyvin epäinhimillistä dialyysihoidot vievät kaiken tarmon ja energian siitä elämästä ja siinä ei tosiaan oikein työssäkäynti opiskelu tai oikein mikään muukaan onnistu juuri tällaisia aloitteita ja tekoja me tarvitsemme että että helpotamme tavallisen ihmisen elämää ja ennaltaehkäisemme kärsimystä ja toisaalta parannamme sairauksia ja tämä on yksi yksi tapa siinä monenkirjavassa kattavassa kokonaisuudessa ei muuta kuin että toivottavasti mahdollisimman pian tämä myös tulee todeksi eli

tässähän on myös hallituksen esitys samanaikaisesti kuin tämä lakialoite ja kiinnitin huomiota siihen että tässä hallituksen esityksessä ei otettu kantaa elinten siirtoihin toki on muussa lainsäädännössä olemassa se millä tavalla näitä elimiä saa ihmisille tavallaan järjestää sen pitäisi tapahtua vapaaehtoisesti ja kaikella muullakin tavalla mutta kuitenkin tavallaan olen huolissani siitä että suomen lainsäädäntö ei suoraan kiellä esimerkiksi sitä että täältä lähdetään hakemaan uutta elintä vaikkapa kiinasta nythän meillä oli marraskuussa esillä kansainvälisessä mediassakin tämä ja helsingin sanomat kirjoitti siitä että mukaan esimerkiksi kiinassa olisi sadattuhannet mielipidevangit menettäneet jopa henkensä sen takia että siellä on näitä elimiä siirretty ihmisiltä rahasta ja aikaisemmin on puhuttu siten että ne on on otettu esimerkiksi kuolemaan tuomituilta vangeilta ja onnettomuuksissa kuolleilta henkilöiltä eikä niinkään pakolla eri henkilöiltä mutta tämä melu on ollut tässä kovaa myös eduskunnan suuntaan me olemme saaneet itsekin eri järjestöiltä postia tässä vuosien saatossa useita kertoja että miksi euroopan unionissa ei ole yhdenlaista kantaa siihen voiko eurooppalainen esimerkiksi matkustaa aasiaan ja hankkia itselleen vaikkapa uuden maksan tai uuden sydämen muutamassa tunnissa tai päivässä rahaa antamalla australiassahan on tällainen lakihanke menossa menossa muistaakseni vai oliko se kanadassa että että kielletään yksityishenkilöitä matkustamasta maihin hakemaan elinsiirtoa ellei ole varmistettu sitä että se elin on otettu tavallaan sellaiselta henkilöltä joka sen on vapaaehtoisesti luovuttanut toisaalta tämä hallituksen esitys nyt menee muilta osin eteenpäin täällä vain mainitaan sivulla viisitoista tästä euroopan neuvoston puitteissa olevasta yleissopimuksesta jossa elinkaupan vastaista toimintaa jollakin tavalla määritellään niin että laittomalla tavalla tehtyihin elinten

ja näihin näihin asioihin ei ole laillista ryhtyä mutta tältä osin olen odottanut ja pyydänkin hallitusta tuomaan joskus tänne eduskuntaan keskusteluun

tähän hänen puheenvuoroonsa liittyen vastata että näistä asioista on paitsi keskusteltu hyvin paljon terveydenhuollon toimijoiden keskuudessa niin eduskunnassahan toimii myös munuais maksa ja elinsiirtoryhmä jonka puheenjohtajana toimin myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa keskusteltiin ja tänään oli kansalaisinfossa myös tiedotustilaisuus tähän laki a loitteeseen liittyen ja siellä sivuttiin myös tätä elinluovutustilannetta maailmalla sanottakoon niin että tämä lakialoite jonka te satakuusitoista allekirjoititte sisältyy tähän hallituksen esitykseen mutta hallitus toi joitakin tarkennuksia nimenomaan luovuttajiin ja luovuttajaa koskeviin tutkimuksiin liittyen ja myös munuaistautirekisteriin liittyen sen takia tämä on hallituksen esityksenä hieman laajempi mutta aivan niin kuin tänään professori helena isoniemi ja dosentti nyt meneekin nimi äkkiä pois mielestä mutta husin kaksi toimijaa ilkka helanterä jotka ovat husista nimenomaan

toimivia ja jotka ovat tehneet vuosien aikana näitä siirrännäisiä totesivat kun median edustajat kysyivät näistä näistä luovutuksista ja niiden laillisuudesta ja ja tutkimuksista ja rekisteröinnistä ja niin edelleen suomessa kaikki etapit joita on monta rekisteröidään tarkasti ensinnäkin luovuttajat tutkitaan hyvin tarkasti heitä haastatellaan monen erillisen toimijan ammatti ihmisen toimesta ja kaikki rekisteröidään mikä suomessa on lopulta lähtee valviraan joka sitten valvovana viranomaisena viime kädessä suomen toiminnasta vastaa niin niin kuin helena isoniemi sanoi seitsemän eri dokumenttia ja tietysti sitten jos suomesta lähtee maailmalle ihmisiä muuttaa asumaan niin sitä kaikkea mitä siellä tapahtuu meidän täällä suomessa on mahdotonta pitää omissa sanoisinko hihnoissa mutta sanotaan niin että jotta elinsiirtopotilas myös munuaisen saanut potilas jaksaisi hyvin niin on erittäin tärkeää että siirrännäinen on sopiva ei tule vastareaktioita että se todellakin toimii niin kuin kuuluisi on hyvin vaikea ajatella että suomesta jossa kuitenkin terveydenhuolto on niin korkealla tasolla

lähtisi maailmalle hakemaan siirrännäistä varsinkin kun tämän lakimuutoksen myötä mahdollistuu että me voimme saada enemmän munuaisen luovuttajia niin niin uskon että myös nämä jonot joissa nyt tällä hetkellä on vähän yli neljäsataa potilasta tulevat pienenemään

arvoisa puhemies minäkin olen kehunut tätä lakia jo ensimmäisessä käsittelyssä niin paljon etten aikonut käyttää puheenvuoroa sen että olen kiitollinen monien munuaissiirtoa odottavien potilaiden puolesta joille nyt sitten mahdollistuu saada uusi munuainen tähän elinkauppaan liittyen haluan kuitenkin sanoa että suomessa elinsiirrot tehdään eettisesti varmasti oikein enkä missään nimessä usko että suomessa olisi minkäänlaisia väärinkäytöksiä olemassa munuaisen luovuttamisenhan on aina oltava vapaaehtoista kaikissa olosuhteissa täydellisen vapaaehtoista ilman painostusta tai ilman pakotusta mutta tämä kansainvälinen tilanne on huolestuttava ja erityisesti

luvattomasti otettu ihmisiltä elimiä ja sehän on hyvin vastenmielinen ja epämiellyttävä ilmiö kyllä minä toivon että suomi on kaikissa näissä kansainvälisissä keskusteluissa ja kansainvälisillä areenoilla erittäin aktiivinen siinä että me saisimme elinkaupan totaalisesti kiellettyä ja kokonaan loppumaan maailmalla
arvoisa puhemies edustaja niikko kiinnitti huomiota tärkeään asiaan itse olin aikoinaan euroopan parlamentissa neuvottelemassa eun elinsiirtodirektiivistä ja siinä juuri haettiin sellaista tasapainoa joka varmistaa sen että eläviltä ihmisiltä otettavat elinsiirrännäiset otetaan vain vapaaehtoisilta minkäännäköistä kauppaa saati sitten ihmisten kaappaamista ja jopa tappamista siirtoelinten vuoksi uskon siihen mitä kollegat ovat jo sanoneet että voimme olla varmoja siitä että suomessa tapahtuvat elinsiirrot tapahtuvat oikein myöskin sen suhteen miten ne elimet on hankittu en usko että on ihmisiä en tiedä onko

suomalaista tai suomessa asuvaa jotka menevät kiinaan saadakseen siirtoelimen mutta mielestäni olisi kyllä harkinnanarvoinen asia että selvyyden vuoksi ja poliittisena signaalina kiellettäisiin ja säädettäisiin erikseen rikokseksi se jos matkustaa kiinaan elinsiirron vuoksi niin kuin joissakin maissa on on

arvoisa puhemies edustaja tanus tietenkin tässä puhutaan nytten munuaissiirrännäisistä ja vaikeuksista saada riittävästi luovutettavia munuaisia suomalaisille potilaille mutta sitten kun tätä asiaa laajemmassa mittakaavassa tarkastellaan kansainvälisesti niin kyllähän tämä on iso ongelma ja myös ihmissalakuljettajien bisneskin mihin suuntaan maailmaa sitten katsotaankaan niin eri tavalla niitä elimiä myydään on hyvin tiedossa se että monet myyvät munuaisia mobiililaitteen hinnalla saadakseen kännykän ja tätä tapahtuu köyhissä kolmansissa maissa hyvinkin paljon mitä tulee tähän elinten hankkimiseen aasiasta niin esimerkiksi taiwan israel espanja italia ja norja ovat ihan hiljattain kieltäneet kansainväliset kiinassa tehtävät elinsiirrot ja suomessa tätä kieltoa ei ole vielä tehty tältä osin meidän pitäisi seurata myös tässä talossa sitä yhteistä lainsäädäntötilaa euroopassa ja länsimaissa millä tavalla pitää suhtautua näihin laittomiin elinsiirtoihin

kanssa että uiguurien tilanne on huolestuttava kiinassa ja samanaikaisesti on tiedossa ollut se että uiguurivangeilta on xinjiangin maakunnassa otettu veri ja dna näytteitä kuten myös falun gong uskonnon harjoittajilta heitä on myös täällä eduskunnassa käynyt aika ajoin jopa eduskuntatalon edessä osoittamassa mieltä siitä miksi näitä asioita ei uskalleta nostaa suomessa esille meillä on hyvät välit kiinan kanssa ja me haluamme pitää hyvät välit kiinan kanssa meillä on hyvät kaupalliset suhteet ja ystävyyssuhteet sen kuin paranevat mutta se ei tarkoita sitä ettemmekö me näitä ihmisoikeuskysymyksiä myös nosta pöydälle samanaikaisesti meidän täytyy olla siinä mielessä johdonmukaisia että jos on olemassa näyttöä siitä että ihmisten hengellä voidaan tehdä kauppaa siten että täältä voidaan matkustaa jos tarve vaatii pelkästään rahaa maksamalla hakemaan hakemaan uusi elin joka pelastaa oman oman elämän niin kyllä sellainen lainsäädäntö pitää olla mikä estää sen niin että suomesta ei mennä hankkimaan elinsiirtoja ihmisiltä joiden henki menee sen kustannuksella

munuaisen luovuttamisen tulee perustua vain ja ainoastaan vapaaehtoisuuteen vain ja ainoastaan vapaaehtoisuuteen ja siihen ei saa liittyä minkäännäköistä painostusta eikä taloudellisia sidoksia edellisessä puheenvuorossani mainitsin husin toimijoista professori helena isoniemen ja dosentti ilkka

keskustelimme juuri päivällä siitä kuinka suomessa jos joku miettii luovutusta keskustellaan moneen kertaan tämän luovuttajan kanssa ja jos jossakin vaiheessa tulee pienikin epäily että tähän liittyy jonkinnäköistä painostusta niin niin siinäkin vaiheessa asia otetaan tarkempaan tarkempaan käsittelyyn mutta siinä mitä maailmalla tapahtuu on aivan aivan totta niin kuin edustaja niikko ja edustaja hassi tuossa aiemmin on järkyttävää miten ihmisten elimillä käydään kauppaa on järkyttävää että ihmiset ovat sellaisessa tilanteessa että ehkä sitten tietyllä tavalla joutuvat rahan saamisen vuoksi myymään elimiään mutta vielä järkyttävämpää on että käytetään ihmisiä hyväksi painostetaan ja ja jopa surmataan elinten saamiseksi ja niin kuin olemme moneen kertaan puhuneet tässä salissa ja myös elinsiirtotoimintaa harjoittavien asiantuntijoitten ammattilaisten kanssa totta kai suomalaisten suomalaisten ja meidän päättäjien pitäisi toimia myös kansainvälisillä areenoilla voimakkaasti niin että kaikki tämäntyylinen toiminta saataisiin ei vain vähenemään vaan loppumaan

husin toimijoita kuulimme niin heillähän oli myös toive mikä tuli sitten lausumaksi tänne sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön nimenomaan tämmöisestä kokonaisuudistuksesta eli meillä on siellä valiokunnan lausumaehdotus että eduskunta edellyttää että hallitus käynnistää valmistelutyön ihmisen elimien kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain kokonaisuudistukseksi eli on ajateltu että olisi järkevää erotella

kokonaisuudistuksen saamiseksi niin tämähän on tietysti yksi mahdollisuus nostaa myös tämäntyyppiset määräykset ja säädökset lakiin että kiellettäisiin niin kuin joissakin maissa pohjoismaissakin on kielletty tällainen toiminta että

tavoin osallistuttaisiin tämäntyyppiseen rikolliseen toimintaan mutta niin kuin sanottu suomessa täällä meidän rajojen sisäpuolella tämä on kyllä eettisesti kaikin puolin kestävää

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies voi sanoa että tätä hetkeä olen odottanut näin ensimmäisen kauden kansanedustajana muutaman vuoden koska toimiessani aikanaan oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana ajattelin että jos kansa antaa sen verran luottamusta että kansanedustajaksi joskus valitaan niin niin asunto osakeyhtiölain muutos on se asia mistä teen lakialoitteen lakialoite sataviisi kautta kaksituhattakuusitoista on yli sadan kollegan tukema lakialoite ympäristövaliokunta otti sen pari vuotta sitten käsittelyyn ja sen jälkeen oikeusministeriö on tehnyt hyvin vahvaa valmistelutyötä tämän lainsäädännön kanssa ja nyt sitten käsittelemme ympäristövaliokunnan yksimielistä mietintöä eduskunnan kannan pohjaksi kyseessä on siis asunto osakeyhtiölain muutos joka koskettaa rakennuksen purkamista ja uusrakentamisen helpottamista tavoitteena on purkamista ja uudisrakentamista koskevan asunto osakeyhtiön päätöksenteon helpottaminen siten että samalla turvataan kunkin osakkaan asuminen asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto osakkeen tuottamat oikeudet sekä vakuudenhaltijoiden oikeudet asunto osakeyhtiölaissa on tällä hetkellä vielä jonkun aikaa se epäkohta mikä on kaivannut tätä muutosta kiperästi on siis se että jos rakennus on siinä kunnossa että sitä ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa peruskorjata tai se vaatii suuremman peruskorjauksen saavuttaakseen esteettömyysasiat kuntoon tai vastaavaa osittain purkamista tai purkamista niin laki sanoo tällä hetkellä että vaaditaan yksimielinen yhtiökokous ja jokaisen osakkaan suostumus ja tämä jokaisen osakkaan suostumus on tarkoittanut sitä että yksimieliset yhtiökokoukset eivät riitä ja sitten taloyhtiössä ei välttämättä saada sitä jokaisen osakkaan suostumusta suostumusta on perikuntia on on yhteisomisteisia asuntoja ja niin edelleen nyt tämä laki lähtee siitä että

neljän viidesosan määräenemmistöllä voitaisiin tehdä näitä taloyhtiöpäätöksiä ja että myöskään sitten täydennysrakennuskohteissa ei tarvittaisi sitä yksimielisyyttä ja jokaisen osakkaan suostumusta vaan ehdotetaan että neljän viidesosan määräenemmistöllä voisi päättää lisäksi sitten on tietenkin tärkeää että jokaisen omistussuoja jollain keinoilla ylläpidetään ja kyllä tässä laissa lähdetään siitä että että jos tällaista purkamista tai uusrakentamista vastustava osakkeenomistaja kertoo sen siellä yhtiökokouksessa ja merkitsee tiedoksi niin hänelle ehdotetaan oikeutta vaatia osakkeidensa lunastamista käypään hintaan määräajassa yhtiökokouksen päätöksestä täällä on myöskin muita keinoja jotka sitten tarkoittavat sitä että että jokaisen jolla tässä taloyhtiössä osakkuus on ääni kuuluu eikä näin ollen kenenkään tarvitse miettiä että hänelle tulevaisuudessa hankkeen etenemisessä käy niin että hänen kotinsa tavallaan katoaa alta ja hänellä ei ole mitään korvaavuutta korvaavuutta siihen oikeusministeriö on tehnyt hyvää valmistelutyötä lakialoite lähti siitä yhdeksän kymmenesosan määräenemmistöstä määräenemmistöstä ja tämä esitys on nyt neljä viidesosaa ympäristövaliokunnassa sitä käsittelimme ja muutamia asioita on mietintöön myöskin lisäsimme muun muassa nämä erilaiset käytännöt kuntien maankäyttösopimuksissa olisi tärkeää että tuotaisiin julkisuuteen minkälaisia maankäyttösopimuksia on ja silloin myöskin pystyttäisiin yleisesti ottaen enemmän niistä keskustelemaan saattaa olla että käytän vielä toisen puheenvuoron mutta tässä yhteydessä haluan kiittää ympäristövaliokunnan puheenjohtajaa satu hassia varapuheenjohtajaa silvia modigia ja koko ympäristövaliokunnan kollegoita kuten myöskin tietenkin niitä yli sataa kollegaa jotka jo alkukaudesta osoittivat tälle asialle tukea on mahtavaa että tässä on tehty yhteistyötä salin laidasta laitaan ja näin ollen myöskin sitten kiinteistökehitystä ja täydennysrakentamista edistetään merkittävästi meillä on nimittäin kymmeniätuhansia taloyhtiöitä joille tulevan kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden aikana tämä asia on ajankohtainen

arvoisa puhemies edustaja talvitie tässä jo esittelikin ympäristövaliokunnan mietinnön ja vaikka tavallaan nyt normaali käytäntö on että valiokunnan puheenjohtaja esittelee niin tämä on sikäli perusteltu järjestys tämä paljolti perustuu edustaja talvitien lakialoitteeseen valiokunnan keskusteluissa totesimmekin että tätä voisi nimittää lex talvitieksi kyseessä on ympäristövaliokunnan yksimielinen mietintö totesimme että purkava uusrakentaminen on sinänsä rajallinen mutta tietyissä tapauksissa hyvin tarpeellinen mahdollisuus asuntojen lisäämiseen erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla erityisesti uusien raideliikennehankkeiden alueella ja on tarkoituksenmukaista helpottaa tätä niin ei vaadita aivan täyttä osakkaiden yksimielisyyttä vaan vaan neljä viidesosaa riittää ja silloin kun on kysymys osittaisesta purkamisesta ja uudisrakentamisesta kaksi kolmasosaa riittää valiokunta myöskin toteaa että olla tapauksia joissa talossa joka on ennestään pelkästään asuintalo osittain siinä mielessä käyttötarkoitusta muutetaan että esimerkiksi rakennettavan uuden talon kivijalkaan voi tehdä liikehuoneistoja kuitenkaan emme kannata sitä että täydellinen käyttötarkoituksen muuttaminen olisi mahdollista valiokunta korostaa myös sitä että tarvitaan riippumattoman asiantuntijan lausunto ennen tätä menettelyä ja että tämän asiantuntijan pitää olla riippumaton suhteessa toimeksiantajayhtiöön sen johtoon ja osakkaisiin mutta myös hankkeen rahoittajiin ja rakentajiin ja rakentajiin ja suunnittelijoihin arvoisa puhemies viimeisenä asiana jonka valiokunnan mietinnöstä haluan nostaa esille on se että että

tämän lakiehdotuksen osalta on tunnettu myös huolta siitä miten se vaikuttaa rakennetun kulttuuriympäristön suojeluun sinänsä tämä lakihan ei muuta niitä lakeja jotka koskevat rakennetun kulttuuriympäristön suojelua mutta lain vaikutuksia tähän asiaan on kuitenkin syytä

on hyvä laki ja kiitos edustaja talvitielle asian eteenpäinviemisestä valiokunnassa tosiaan niin kuin kävi ilmi

ensinnäkin täytyy muistaa että asuntohan on yleensä ihmisten merkittävin varallisuuserä ja kun sitten näihin lähdetään puuttumaan jollain tavalla totta kai vähemmistöosakkaiden oikeusturva ja varallisuus

tässä on lunastuslausekkeet ja heillä on oikeus saada kohtuullinen korvaus siitä mitä omistavat jos eivät sitten halua jatkaa jatkaa asumista rakennettavassa se mitä tässä ei ole vielä tullut esille ja haluan tietysti nostaa sen ympäristövaliokunnan jäsenenä ilmi vahva ilmastonäkökulma oikeastaan kahta kautta toinen on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen eli se että kun on isompia yksikköjä niin mahtuu enemmän väkeä ja

kun vanhaa energiatehokkuudeltaan heikkoa rakennusta verrataan uuteen joka tehdään uusilla säännöksillä niin totta kai se uudempi on energiatehokkaampi säästää energiaa ja se on tärkeä

arvoisa puhemies vielä edellisen puheenvuoron jatkoksi tästä minkälainen tarve tämmöiselle raskaan peruskorjauksen vaihtoehdolle on ensisijaisesti se tietenkin kohdistuu luvun kerrostaloihin kuten tässä kollegatkin ovat todenneet mutta yllättävää ainakin itselleni oli tämän hallituksen esityksen yhteydessä tullut tieto että kun korjausrakentamisen osuus talonrakentamisesta on kasvanut jatkuvasti niin

korjausrakentamisen arvo ohitti kaksituhattaneljätoista pysyväisluonteisesti uudisrakentamisen elikkä merkittävistä volyymeista puhutaan näitten maankäyttösopimusten lisäksi ympäristövaliokunnassa kiinnitettiin huomiota siihen että tämän käynnistyneen maankäyttö ja rakennuslain

hyvä tarkastella tarpeen mukaan myös muiden yhtiömuotojen osalta näitä näkökulmia sekä arvioida vastaavia kehittämistarpeita kuin on tässä asunto osakeyhtiölaissa

esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiömuotoisten vanhojen kauppakeskusliikekiinteistöjen uudistamiselle voi olla tarvetta elikkä saattaa olla vanha kauppakeskus jossa on samalla tavalla että vaaditaan se yksimielisyys ja suurin osa on sitä mieltä tämä kauppakeskus voitaisiin purkaa tai tai kehittää sitä kaupungin keskustaa taikka pienemmälläkin paikkakunnalla olevaa kuntakeskustaa mutta sitten yksimielisyyttä ei saavuteta tulevaisuudessa olisi valiokunnan kannattavaa että arvioitaisiin myöskin kiinteistöosakeyhtiömuotoisten yhtiöiden osalta sitä mentäisiinkö tällaiseen samanlaiseen ratkaisuun

arvoisa puhemies haluan vain lyhyesti todeta tässä että on todella hienoa ja kannustavaa meille muille että tällaisilla hyvillä esityksillä on merkitystä ja että kansanedustaja voi lakialoitteensa saada hallituksen esityksen muotoon tämä tuo lohtua ihan meille kaikille sillä valitettavasti yli yhdeksänkymmentä prosenttia lakialoitteista päätyy jonnekin hyllylle ja ja se on demokratian ja sen toteutumisen ja tämän työn mielekkyyden kannalta kyllä aika turhauttavaa olenkin lähettänyt tästä terveiset ihan puhemiesneuvoston uudistamistyöryhmään että että tässäkin on yksi asia jota meidän tulisi täällä

siitä syystä tässä haluan todeta ja ja antaa arvoa talvitien työskentelylle että kansanedustaja saa nyt tämän asian vietyä lainsäädäntöön

ensinnäkin haluan kiittää edustaja talvitietä tämä on hieno päivä hänelle ja hieno päivä myös meille edustajille tämä on tässä salissa toinen esitys jossa kansanedustajan tavallaan perustyö ikään kuin palkitaan silloin kun on oikea asia ja sille on selkeä tarve niin tässä talossa pystytään myös siihen että hallitus voi ottaa oppositionkin riveistä itsellensä asioita valmisteluun tosin tässä nyt on hallituspuolueen edustaja mutta kuitenkin tämä on minusta arvokas asia tämän työn kannalta sitten tähän itse esitykseen tämä on erittäin merkittävä ja tärkeä esitys meillä on pääkaupunkiseudulla korjaustarvetta olikohan se noin kuuden miljardin edestä pelkästään putkiremonttien ja sähköjen uudistamisen osalta monessa talossa ne on tehty sillä tavalla kuusikymmentä luvulla että olisi todella tärkeää selvittää kannattaako enää semmoiseen remonttiin lähteä soukan alueella jossa itse asun tämmöisessä vuonna kuusikymmentäkahdeksan rakennetussa kerrostalossa vieressä on kolmekerroksinen kerrostalo jota ei ole kauhean hyvin pidetty kunnossa ja siinä on tilanne että parvekkeet sieltä melkein tippuvat niin että ehdottomasti se kannattaa purkaa minusta se kannattaisi purkaa ja rakentaa tilalle vaikka kahdeksankerroksinen talo varsinkin kun se on noin viisikymmentä metriä metroasemasta

sitten on nämä moninkertaiset vaikutukset siihen että korjausrakentaminen ihan niin kuin täällä on todettu on yleensä aika suhdanteista vapaata koska korjaaminen aina jatkuu on lama tai ei niin korjausrakentaminen pysyy suunnilleen samalla tasolla tälläkin tavalla tämä esitys tuottaa yleistä hyötyä työmarkkinoille että vaikka olisi vaikeat ajat niin voidaan sitten joku talo pistää maan tasalle ja rakentaa tilalle jotain muuta ja turvata samalla myös kaikkien niiden asukkaiden edut jotka siinä ovat mukana ja ovat

moni ikääntynyt ihminen putkiremontin yhteydessä joutuu muuttamaan muualle koska ne maksavat jo tuhat euroa per neliö heillä ei missään riitä varallisuus tähän eivätkä he enää pysty eivätkä halua lainaa ottaa mieluummin muuttavat pois tämä tähänkin ongelmaan sitten tuo vastauksia

arvoisa puhemies kaksi asiaa vielä jotka täältä ympäristövaliokunnan yksimielisestä mietinnöstä nostan esiin toinen on nämä veroasiat eli tässä olisi ollut ehkä tarvetta miettiä vielä näitä kiinteistövero ja luovutusvoittoverosäännöksiä mutta valiokunta kuitenkin näki että koska ollaan kauden lopussa ja tässä on tavoiteaikataulu se että tämä voisi astua voimaan tässä alkuvuoden aikana niin pystytty lähtemään laajentamaan mutta toimintatapojen vakiinnuttaminen ja selvyys esimerkiksi verovaikutuksista ovat tulevaisuudessa välttämättömiä jotta purkavasta uusrakentamisesta muodostuisi käytännössä mahdollinen vaihtoehto kaikissa näissä asunto osakeyhtiön peruskorjaustilanteissa toinen asia on sitten tämä asiantuntijoiden riippumattomuus toivotaan että tulevien vuosien aikana tulisi sellaista asiantuntemusta joka kerätä nimenomaan niin rakennus kuin suunnittelurahoituspuolta ja joka olisi sitten apuna näillä asunto osakeyhtiöillä kun on kuitenkin

loppuun kiitoksia kollegoille edustajille hassi kiuru pauli torniainen elovaara laukkanen ja sitten myöskin ministereille tiilikainen ja lindström jotka alkukaudella antoivat positiivisen ja myönteisen vastauksen tähän kirjalliseen kysymykseen minkä ihan alkukaudesta tein ja sitten kiitos ministeri häkkäselle joka on tässä viime aikoina paimentanut vielä että tässä on tehty hyvää oikeusministeriön lainsäädäntövalmistelua kun olin niissä kuulemisissa mukana niin niissä tosissaan tuli esille se että jos monet muutkin asiat olisi yhtä hyvin valmisteltu kuin mitä oli tämä oikeusministeriön valmistelupuoli tässä tehnyt niin niin nekin olisivat ehkä menneet eteenpäin siinä mielessä kiitos kaikille ja elovaaralle vielä kiitos kannustuksesta tämä demokratian edistäminen tosiaan on tärkeä asia ja myöskin se että kansanedustajalla varsinkin tässä kansalaisaloitekeskustelussa on mahdollisuus myöskin sitten vaikuttaa lakialoitteen kautta

puhemies täällä on useammassa puheenvuorossa kiinnitetty huomiota peruskorjaushankkeisiin ja tosiasia on että viime vuosina peruskorjaushankkeiden lukumäärä ja volyymi ovat kasvaneet huomattavasti on onnistuneita peruskorjauksia ja vähemmän onnistuneita peruskorjauksia siinä on myöskin se että monet vanhemmat rakennukset ja kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvulla rakennetut rakennukset eivät ole suunniteltuja sillä tavoin että niihin tulee koneellista ilmanvaihtoa ja niin poispäin sen takia peruskorjaushankkeet ovat erittäin vaativia ja peruskorjaushankkeet ovat myöskin kalliita siitä tulee yllättäviä kustannuksia asukkaille asukkaat ja taloyhtiöt eivät ole monta kertaa varautuneita niin suuriin kustannuksiin siksi tämä hallituksen esitys on hyvä että nyt päästään tähän purkavaan uudisrakentamiseen kuitenkin purkavan uudisrakentamisen hankkeen onnistumisessa onnistumisessa on olennaista että se ennakoidaan ja laadukkaasti suunnitellaan ja siinä otetaan myöskin maakäyttö ja kaavoitus huomioon käytännössä hankkeet ovat myöskin taloudellisesti kannattavia siten että saadaan useasti lisää rakennusoikeutta niihin kautta ne saadaan myöskin asukkaille hyväksi ja saadaan uutta rakennuskantaa kaupunkeihin täällä on joissain puheenvuoroissa viitattu tähän maankäyttö ja rakennuslain itse toivon että kun sitä hanketta viedään nytten eteenpäin niin siellä myöskin otetaan huomioon purkava uudisrakentaminen jotta sitä voitaisiin viedä myöskin laajemmin kuin pelkästään asunto osakeyhtiöihin siellä voitaisiin ottaa esimerkiksi nämä liikekeskukset jotka ovat tulleet tiensä ja aikarajojensa päähän niin että niitä pystyttäisiin sitten purkamaan ja alueita kehittämään eteenpäin sitten täällä viitattiin vielä kulttuuriympäristön suojeluun kyllä uskon että kaavoittajat ottavat myöskin ne asiat huomioon tässä ei nimenomaan vaaranneta kulttuuriympäristöä vaan sitä pystytään myöskin asianmukaisesti suunnittelemaan ja

arvoisa puhemies uudisrakentaminen ja rakennuskannan järkevä kehittäminen ovat monessa paikassa ainakin tuommoisilla seuduilla joissa on pienet kuntakeskukset törmänneet tähän että jos on yhtiömuotoinen asuinrakennus tai tuotantolaitos tai sitten myös esimerkiksi kaupallinen muun käytön vuokrarakennus niin yksimielisyysvaatimus on aiheuttanut paljon ongelmia uudistamisessa

määräenemmistöön siirtyminen on todella todella tervetullutta tämän kannalta ja kiitänkin tässä myös valiokunnan työtä

arvoisa herra puhemies lyhyesti vain tässä edustaja torniainen nosti kyllä todella hyvän asian että olisi hienoa että rakennusvalvonta ja ja ylipäätänsä

ymmärtäisivät miten tärkeätä se on että pystytään uudistamaan jotain aluetta meillä on espoossa sellainen tilanne että espoon keskuksesta radan toinen puoli on uudistettu siellä on uusia rakennuksia uusi kauppakeskus radan toisella puolella on syntynyt valtava kina vanhan kaupungintalon purkamisesta se on ollut jo kuusi vuotta tyhjänä

luvulta se ei uudistu ollenkaan toinen puoli on uutta hienoa rakentamista se on karu esimerkki miten nämä asiat voivat joskus mennä aivan sellaiseen suuntaan että lopulta kukaan ei hyödy siitä toivon että tässäkin kohtaa laki uudistuisi ja antaisi joustoa ja mahdollisuuksia puuttua tämmöiseen ikään kuin kehityksen jarruna olemiseen

arvoisa puhemies kiitos kollegoille hyvistä puheenvuoroista ovat monipuolisesti monet asiat tulleet esiin niin täydennysrakentamisen kuin tulevan lainsäädännön kehittämisen kuin peruskorjaushankkeitten osalta ja ja yhtä lailla se että että päästään siitä yksimielisyydestä ja mennään määräenemmistöön joka on kuitenkin demokraattisessa suomessa suurimmassa osassa vallitseva käytäntö yksi asia myöskin vielä joka kaipaa tarvitsee ja ansaitsee tulla tässä yhteydessä sanotuksi arvoisa puhemies on huoneistotietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö joka itse asiassa lakivaliokunnassa viime vuonna säädettiin täällä ovat muun muassa edustaja laukkanen ja edustaja hänninen jotka ovat lakivaliokunnan jäseniä salissa huoneistotietojärjestelmä ja kaupparekisterimerkinnät ja kaikki pystytään hoitamaan sähköisesti on myöskin tärkeää että nämä osakeluettelomerkinnät ja muut asiat yhteensovitetaan tulevan huoneistotietojärjestelmän lainsäädännön kanssa lainsäädäntö on itse asiassa jo hyväksytty mutta ympäristövaliokunta kuitenkin korosti että että tätä on hyvä seurata ja selvittää sitten tämän huoneistotietojärjestelmän täytäntöönpanon kanssa miten kaikki asunto osakeyhtiölaissa tehdyt muutokset menevät eteenpäin minä kiitän omalta osaltani vielä kerran kaikkia kollegoita tuesta ja ja matkasta tästä noin kahden pilkku viiden vuoden matkasta mitä tämä asia on ollut pöydällä välillä enemmän ja välillä vähemmän jotenkin palaan ehkä vielä sinne ouluun että silloin kun päätin että jos kansa antaa luottamusta ja tästä lakialoitteen teen oli selvää että se yhteistyössä tehdään elämä niin kuin politiikkakin on joukkuepelaamista ja yksin ei kukaan saa aikaan mutta yhdessä voi saada paljon asioita aikaan tämä asunto osakeyhtiölain muutos joka sitten toivottavasti täydennysrakentamista ja montaa muuta viitoittaa tulevina vuosina on osoitus siitä että yhdessä voidaan tehdä asioita

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäviisi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ja talousvaliokunnan mietinnössä ehdotetaan poistettavaksi yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus asunto osakeyhtiön pääomavaatimus ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuus tavoitteena on yksityisten osakeyhtiöiden hyödyntämisen helpottaminen pienimuotoisessa ja aloittavassa liiketoiminnassa sekä rekisterikäytäntöjen digitalisoinnin edistäminen talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä kannattavana ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana talousvaliokunta katsoo että voimassa oleva vähimmäispääomaa koskeva vaatimus eli kaksituhattaviisisataa euroa on velkojien suojan kannalta tosiasiallisesti merkityksetön pääoman on oltava osakeyhtiön määräysvallassa rekisteröinnin hetkellä mutta se voidaan siirtää pois yhtiöstä vaikka välittömästi rekisteröinnin tultua tehdyksi

pääomavaatimus voi joissakin olosuhteissa luoda virheellisen kuvan että yhtiöllä olisi tosiasiallisesti vähintään tuon suuruinen puskuri aina käytettävissään ottaen huomioon suomen yleinen kustannustaso summaa on pidettävä myös varsin vähäisenä eli sen tosiasiallinen velkojien asemaa turvaava vaikutus on täysin marginaalinen siinäkin tapauksessa että summa tosiasiallisesti olisi yhtiön käytettävissä

osakeyhtiöitä koskevat lukuisat yhtiön taloudellista asemaa kuvaamaan ja julkistamaan tarkoitetut velvoitteet velkojien suojan kannalta vähimmäispääomavaatimusta olennaisempi merkitys onkin ajantasaisilla tilinpäätöstiedoilla ja muilla avoimuusvaatimuksilla varojenjaon edellytyksillä sekä yhtiön johdolle ja osakkaille määritellyillä

niin kuin totesin jo talousvaliokunta on tässä mietinnössä ollut yksimielinen ja totean että kolmekymmentä vuotta yrittäjänäkin toimineena katson että tällä lailla helpotetaan yritystoiminnan aloittamista ja mielestäni tämä laki on osa hallitusohjelman tarkoittamaa byrokratian keventämistä eli erittäin tervetullut

arvoisa herra puhemies itsekin olen yrittäjätaustainen ja meillä oli silloin kun olin nuori kolmekymppinen useita yrityksiä niitä eri tarpeisiin perustimme ja aina oli tämä kysymys että piti olla sitä omaa pääomaa hyvin paljon ja se monia hankkeita hyviäkin ideoita hidasti nyt tämä esitys tarttuu tähän asiaan ja poistaa tämän vähimmäispääomavaatimuksen helpottaa yrittämistä kyllä tässä yrittelijäisyydessä sen vapauttamisessa on meidän tulevaisuutemme aikanaan kun yhdeksänkymmentä luvulla kanadassa oli tilanne jossa oltiin luisumassa suurtyöttömyyteen niin siellä hallitus oivalsi että jos pystymme vaikuttamaan siihen että ihmiset itse haluavat työllistää ja helpottamaan sitä niin meillä on mahdollisuus selvitä ja kolmessa vuodessa työttömyys nujerrettiin siellä sillä että helpotettiin yritysten perustamista helpotettiin sen ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja taisi olla niin että alle kolmen hengen yrityksissä oli myös merkittäviä muita helpotuksia tällä tavalla yritteliäs kansa saatiin toteuttamaan omia unelmiaan

arvoisa puhemies on erinomaista että tämmöiset reliktit tämä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus ja samoin tämä osuuskunnan vararahastointivelvollisuus poistetaan olin talousvaliokunnan jäsen ensimmäisellä kaudellani kaksituhattakolme viiva kaksituhattaseitsemän ja silloin tehtiin suuri osakeyhtiölain uudistus silloin jo talousvaliokunnassa keskusteltiin tästä asiasta ja ymmärrettiin se että tämä osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus on on taloudellisesti merkityksetön siellä silloin sitten nousi semmoinen talouden ryhtijoukkue jos sarkasmi sallitaan joka kuitenkin piti tätä niin tarpeellisena päästy luopumaan on erittäin hyvä että nyt

aivan kuten muutkin edustajakollegat ovat sanoneet tämä hallituksen lakiesitys joka tulee nyt hyväksytyksi tämän vaalikauden aikana on erittäin hyvä ja byrokratiaa purkava ja ennen kaikkea kannustaa yrittäjyyteen kahdentuhannenviidensadan euron

ja myös yhteiskunnalla on tieto yrityksen todellisesta tilasta sillä keinoin saadaan se tärkeä tieto osakkeenomistajille ja kaikille muillekin jotka sitä tietoa tarvitsevat että yritys voi hyvin

jos yrityksellä menee huonosti niin kahdentuhannenviidensadan euron pääomalla ei ole käytännössä mitään merkitystä sen yrityksen toimintaan vielä tärkeämpänä tänä päivänä näitä erilaisia mikroyrityksiä syntyy kuin sieniä sateella kun on nousukausi niin silloinhan moni yksittäinen ihminen voi perustaa jonkun pienen yrityksen ja menestyä sillä ja luoda itselleen itselleen hyvän ansion elättää sillä perheensä ja parhaimmillaan työllistää muitakin näitä tapauksia on suomessa valtava määrä luin juuri lehdestä eräästä nuoresta joka oli tällaisen pienen yrityksen perustanut ja hupsheijaa se lähti nousemaan hurjaa vauhtia tuotteella oli kysyntää ja saatiin palkata uusia ihmisiä töihin elikkä kyllä tällaista menettelyä byrokratian poistoa pitää eduskunnan kaikin voimin tukea ja byrokratiaa purkaa niin paljon että pystymme sitten

mietintö näyttää olevan yksimielinen sen osalta voi todeta että perussuomalaiset ovat tähän näköjään sitten yhtyneet henkilökohtaisesti kyllä vähän mietin sitä että tämän esityksen hyväksymisen jälkeen tyhjätasku voi perustaa täysin tyhjän osakeyhtiön ostolaskuja ja muita tällaisia ja ja asiakkaan joka on toisena osapuolena täytyy sitten tutkia aina asiakastiedot ja yhtiön johdon luotettavuus ja niin edelleen mitä tässä tässä sanotaan siitä mitkä korvaavat tämän vähimmäispääomavaatimuksen en oikein tiedä mihin tämä sitten käytännössä tulee johtamaan minusta tämä euron vähimmäispääomavaatimus on aika vähäinen jos aikoo vakaasti lähteä yrittämään voi ajatella että siihen pitäisi hiukan panna omia varoja likoon eikä lähteä kokonaan siltä pohjalta että että otanpahan tuolta ja tuolta ja sitten teen vaikka yhtiöni kanssa konkurssin ja ja velkojat jäävät sitten nuolemaan näppejään siellä edes sitä pääomaa ongelma on se niin kuin täällä puheenjohtajakin totesi että velkojien suojan kannalta tosiasiallisesti tämä kahdentuhannenviidensadan euron vaatimus on merkityksetön nimenomaan siksi että sen voi maksaa ja ottaa heti pois mutta ehkä se ei täysin merkityksetön sentään ole ja toisaalta olisin ainakin henkilökohtaisesti miettinyt vielä voisiko sitä edellyttää niin päin että siellä yhtiössä olisi oltava se peruspääoma minkä kokoinen sen nyt sitten harkittaisiin olevankin varmaan herra puhemies muistaisi missä vaiheessa se oli kun alennettiin tämä vaatimus tähän

ei siitä hirveän paljon ole aikaa nollaan ei menty toivon että hyvin tarkkaan seurataan mikä esimerkiksi velkojien suoja tulee olemaan valiokunta täällä kyllä toteaa että se pitää hyvänä että velkojien suojaa tullaan tarkastelemaan

juridisena henkilönä osakeyhtiön alkuperäinen tarkoitus tässä kyllä aika paljon karkaa käsistä

arvoisa puhemies itse ajattelen hiukan samalla tavalla kuin edustaja kankaanniemi nimittäin olen itsekin ollut mikroyrittäjä jo ja muistan ensimmäisen yritykseni joka piti perustaa jotta pääsi myymään erilaisia tuotteita sillä pääsi hyvin alkuun ja toiminimen toiminimen nimi oli vielä uudenmaan lamaurakointi oli mielestäni hyvä nimi koska lamanjälkeistä elämää vietettiin ja ja siinä mielessä siinä opeteltiin kantamaan taloudellista vastuuta kirjanpitoa tilitystä ja muuta toki kirjanpitäjät hoitavat tehtävänsä mutta sitten kun päästiin vähän jaloilleen ja huomattiin että toiminta on kannattavaa niin sitten perustettiin osakeyhtiö

en tiedä onko osakepääomavaatimuksen poistaminen välttämättä nimenomaan se paras mahdollinen tapa rohkaista erilaisia henkilöitä aloittamaan yrittäjyys koska se vaatii myös erilaisia vastuita ei pidä suin rohkaista ihmisiä yrittäjäksi jos ei ole kykyä huolehtia edes omasta taloudestaan ja näitähän ihmisiä riittää paljon koska meillä hyvin paljon yrityksiä myös menee jatkuvasti konkurssiin siinä mielessä kaksituhattaviisisataa euroa ei ole iso summa jos yrittäjyyttä lähdetään harjoittamaan koska osakepääomavaatimuksen voi myös

toteuttaa esimerkiksi kiinteällä omaisuudella kuten autolla jos se kirjataan kirjanpitoon ja osakepääoman kun yleensä lähdetään yritykseen sen rahanhan saa käyttää välittömästi siihen yritystoimintaan pois lukien omaan palkkaansa muuhun sen voi käyttää laskujen maksamiseen ja hankintoihin sinänsä en kyllä nyt tiedä en ole ollut valiokunnassa missä tätä käsiteltiin ja näitä asiantuntijoita kuultiin en ole kuullut niitä lausuntoja mikä tämä lähtökohta on ollut tässä tilanteessa totta kai on näin että perussuomalaiset kannattavat yrittäjyyden helpottamista ja ja pääsyä tekemään tekemään liiketoimintaa tämä on aivan selvä asia mutta toimenpiteiden pitäisi kyllä olla joitain muita esimerkiksi kaikennäköisen ilmoitusviidakon mikä on olemassa osalta ei ole vieläkään päästy niin sanottuun yhden luukun periaatteeseen että yrittäjä voisi vieläkin helpommalla tavalla lain lain vaatimia vastuita tavallaan ilmoittaa eteenpäin toki onhan meillä olemassa erilaisia portaaleja joissa voi monia asioita samanaikaisesti tehdä mutta kuitenkin se paperityö on edelleenkin äärettömän suurta joissain länsi euroopan maissahan on tämmöisiä yritystapoja toteuttaa että esimerkiksi liiketoiminnan sijasta verotus tapahtuu vaikkapa myymälän koon perusteella tietysti on maita joissa ei välttämättä uskota sitä veroilmoituksen todellisuutta paljonko se liikevaihto on jolloin sitten se mitataan jollain muulla tavalla siinä mielessä kyllä suomessakin hyvin paljon vaikkapa ravintola alalla senkaltaista liiketoimintaa jossa ei kovinkaan hyvin olla onnistuttu ainakaan veroja keräämään jos sitä asiaa siten tarkastellaan joten näitä tällaisia yrityksiä voisi jollakin muullakin tavalla pyrkiä verottamaan kuin pelkästään sen perusteella miten he

puhemies tässä on tosiaan kyse siitä että sekä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus että myöskin asunto osakeyhtiön pääomavaatimus ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuus kaikki poistettaisiin tällä samalla hallituksen esityksellä yrittäjäperheen tyttärenä sillä tavalla myönteisesti sanon että yrittäjäperheen kaaoksen keskellä kasvaneena muutaman kollegan puheenvuoro nostatti mieleen että kun lähdin aikanaan politiikkaan noin kaksikymmentä vuotta sitten niin vähimmäisvaatimuksen maksu oli silloin viisikymmentätuhatta markkaa tuo sai mieleeni että että oli jotenkin jännää että se oli tosiaan siinä viiteenkymmeneentuhanteen markkaan mutta aikaisemmin se oli ollut noin viisitoistatuhatta markkaa jostain syystä sitä haluttiin sitten nostaa siinä yhdeksänkymmentä luvun loppuvaiheessa ja se oli sillä tasolla sitten aika pitkään tietenkin siis muunnettuna euroiksi kahdeksaantuhanteen euroon

siihen siihen asti kunnes sitten vuonna kaksituhattakuusi astui voimaan uusi osakeyhtiölaki joka pudotti sen tähän nykyiseen kahteentuhanteenviiteensataan euroon on tietenkin ihan totta että tietyllä tavalla se on myöskin eräänlainen kynnys ja toisaalta se on myöskin eräällä lailla sellainen että nyt olen sijoittanut sen kaksituhattaviisisataa euroa siihen yhtiöön ja haluan tehdä asioita sen eteen että se myöskin menestyy toisaalta se on myöskin luonut sitä väärää mielikuvaa että yhtiöllä olisi tosiasiallisesti vähintään tuon suuruinen summa siis kaksituhattaviisisataa euroa aina käytettävissään sitähän se ei ole tarkoittanut eli on voinut perustaa yrityksen laittaa sinne kaksituhattaviisisataa euroa alkupääomaa ja sitten kuitenkin käyttää sitä heti sen jälkeen kun se yritys on perustettu elikkä siinä mielessä ja se on kuitenkin aika pieni summa mutta toisilla on osaamista perustaa yrityksiä nopeammin ja toisilla on varallisuutta perustaa yritys joillekin ei ole ollut minkäänlainen kynnys se kaksituhattaviisisataa euroa tässä esityksessä on hyviä ja huonoja puolia mutta minä näen että sitten siinä mielessä minkälaisena se kaksituhattaviisisataa euroa on ollut pelkästään sen alkupääoman osalta mennään mennään oikeaan suuntaan on sitten myöskin muistaa ihan ne isot asiat jotka ovat tapahtuneet siellä yhdeksänkymmentä luvulla että meillä on edelleen aika paljon yrittäjiä huolimatta siitä mikä on ollut yhtiön alkupääoma semmoisessa tilanteessa että he tarvitsevat velkojien läpi käytyjen konkurssien ja muitten osalta muuta muuta apua mutta oikeusministeri häkkänen on tämän lisäksi ottanut niihinkin asioihin kantaa ja toivotaan että nämä asiat etenevät eduskunnassa

arvoisa rouva puhemies keskustelu aiheesta on minun mielestäni hyvä ja ymmärrän hyvin perussuomalaisten edustajien kielteisen kannan jota he ovat tässä esittäneet mutta itse näin käytännön ihmisenä olen sitä mieltä että pelkonne on turhaa koska tällä muutoksella helpotetaan meidän pienyrittäjien tilannetta itsekin olen pienyrittäjä ja yrittäjyyttä ajatellut hyvin moni tekee sen saman minkä tuossa edustaja niikkokin kertoi että ensin ollaan tuollaisella elinkeinonharjoittajan toiminimellä ja sen jälkeen kun sitten toiminta etenee tehdään siitä osakeyhtiö ja se on turhaa byrokratiaa se vie aikaa se monimutkaistaa sitä käytäntöä osakeyhtiö on tätä aikaa tätä päivää nyt kun päästään suoraan perustamaan osakeyhtiö ilman että siihen rakennetaan monimutkaista siirtymävaihetta sieltä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöksi me emme tarvitse siinä loppujen lopuksi kovin montaa asiaa kun tuommoinen yhtiö perustetaan

parantaa huomattavasti me saamme perustettua osakeyhtiön ja kun siellä osakeyhtiössä maksetaan sitä palkkaa niin se voidaan vähentää siitä yhtiön tuloksesta mutta siinä toiminimessä joita valitettavasti vielä johtuen just tästä kahdentuhannenviidensadan euron vähimmäispääomasta on on suurin osa koko toiminimen tulo on sitten sen henkilön tuloa toinen on tietysti se että osakeyhtiömuodossa voidaan sitä rahaa panna säästöön tulevien päivien huolia varten osingonjaon kautta voidaan sitä tuloa jakaa eli pidän tätä esitystä erittäin perusteltuna ja nykyaikaan katsovana tulevaisuuteen katsovana

arvoisa rouva puhemies kuten jo tuossa mietinnön

totesin perussuomalaisetkin ovat olleet kyllä tässä mietinnössä ihan yksimielisesti samalla linjalla no asiantuntijakuulemisessa kyllä tuli selville että ei mitenkään

kyllä se asiantuntijakuulemisessa selvisi ja että tämmöinen kaksituhattaviisisataa euroa ei

estämään jos sitä halutaan harrastaa eli jos rikolliselle tielle lähdetään niin se on mahdollista tietenkin ollut jo nykyisenkin osakeyhtiölain perusteella nykyinen voimassa oleva lakihan on niin että jos pääoma on syöty niin yhtiöhän tulisi asettaa selvitystilaan mutta kuten tiedätte tarvita pienissä yhtiöissä välttämättä tilintarkastajaa jos yhtiöjärjestystä on muutettu niin ei hallitus lähde toimiin että yhtiö asetetaan selvitystilaan siksi siinäkään tapauksessa osakepääomalla ei ole mitään merkitystä ja kuten mietinnöstä jo totesin velkojien suojan kannalta vähimmäispääomavaatimusta olennaisempi merkitys onkin ajantasaisilla tilinpäätöstiedoilla ja sehän on hyvin merkittävää silloin kun lainoja lähdetään pankista hakemaan ja niin edelleen se on ratkaisevaa myös velkojien suuntaan todetaan vielä että asunto osakeyhtiöissä pääomavaatimus on

arvoisa puhemies vielä sen verran tähän otan kantaa että eiväthän perussuomalaiset tietenkään tätä vastusta mutta esille huoli siitä mihin tämä voi johtaa tokihan me olemme samaa mieltä siitä että tällaista turhaa byrokratiaa pitää purkaa kuten edustaja torvinen mainitsi ei se ole kenenkään etu mutta otetaan tätä asiaa käytännönläheisestä näkökulmasta että nythän uusyrityskeskuksissa ja monissa muissa työvoimatoimistoissa pyritään houkuttelemaan nuoria yrittäjiksi jo heti vaikkapa ensimmäisen työpaikan saamiseksi ja tällaista tehdään hyvin paljon tunnen nuoria jotka ovat ihan ensimmäistä työpaikkaa yrittäjänä ja sitten he ovat saaneet jostain siihen sen rahan kasaan jos ei ole saanut rahaa niin ei ole lähtenyt siihen ainakaan osakeyhtiömuotoisesti mutta nytten tavallaan kun tämä suuri elämänmuutos tapahtuu nuori lähtee yrittäjäksi tietämättä yhtään mitään perusasioista ja ja minä pelkään pahoin sitä että tässä kynnys sinänsä väärällä tavalla madaltuu niiden osalta joilla ei ole tavallaan edellytyksiä siihen yrittäjyyteen yrittäjyys on kuitenkin hyvin vaativaa hommaa jos ruvetaan näitä nykyisen ja ja miksei menneenkin lainsäädännön kiemuroita noudattamaan ei yrittäjyys ole helppoa toteuttaa siten että hoidetaan kaikki velvoitteet mitä yhteiskuntaan kuuluu hoitaa olen ilman muuta samaa mieltä siitä että meidän pitää helpottaa yrittäjäksi pääsemistä se on ihan selvä homma mutta pitää se realiteetti pitää myös sitten siinä yrittäjäksi lähtemisessä tältä osin jos siihen ei tarvitse alkuun yhtään mitään rahaakaan laittaa kiinni riskinottokynnys siinä mielessä väärällä tavalla voi toteutua että lähdetään soitellen sotaan

arvoisa rouva puhemies todetaan nyt vielä lyhyesti kun itsekin siinä perussuomalaisten viiteryhmässä silloin olin kun näitä normienpurkutalkoita mietittiin

tämä osakeyhtiöpääoman poistaminen

puhemies tässä on ihan hyvää pohdiskelua monelta puolelta kun nuorena itsekin olin sarjayrittäjä perustimme viisi yritystä ja meitä oli innokkaita kavereita niin monessa kohdassa nousi juuri tämä kynnys silloin se oli vielä vielä korkeampi ja tuntui vielä mahdottomammalta riskit kyllä tiedostettiin ehkä nämä edustaja niikon esille nostamat

kuitenkin vähemmistössä en sitten tiedä mihin tämä johtaa senhän me näemme sitten varmaan näitäkin on mitä edustaja niikko tässä että vastuuttomasti perustetaan yrityksiä

kun itsellänikin on joskus ollut toiminimi niin olen miettinyt sitä että kun se yritys sitten sai erilaisia töitä niin kaiken suhteen aina vastuu oli itsellä sitten osakeyhtiöstä tuli juridinen henkilö jolle kuului se vastuu ja se huomattavasti sitä yöunta kyllä paransi kun ymmärsi että jos osakeyhtiö ei menesty niin sen voi hakea selvitystilaan ja sitten konkurssiin tai lopettaa jollain muulla tavalla ilman että oma omaisuus aina oli kiinni siellä yrityksessä pidän tavallaan tätä yrittämisen mallia sillä tavalla tärkeänä että yrittäjälläkin on selkeä tapa toimia ja ja voi voi tuntea että sitten itse yhtiö kantaa myös riskin englannissa kun oli paljon velkajärjestelyongelmia todettiin että yksi asia miten auttaa että ihmiset eivät joudu ahdinkoon oli se että laitettiin laki että yrittäjän siitä asunnosta jonka hän omistaa jossa hän asuu ei voi kuin osan kiinnittää yritykseen

tähtäyksellä yhteiskunnan varoja ihan sitä vielä kysyisin että onko tosiaan niin edustaja niikko että ette kannata tätä että tämä poistetaan niin minä en kuullut sitä mutta voitte kahviossa kertoa sen sitten

voin veli laukkaselle edustaja laukkaselle todeta että emme me me tätä esitä hylättäväksi mutta tässä vaiheessa on tietysti hyvä käydä keskustelua tämänkin esityksen sisällöstä tässä on erittäin ohut mietintö no se on hyvä sinänsä että se on ohut mutta vähän epäilen että ehkä

valiokunnassa jotkut näkökohdat tästä asiasta täällä on on lähinnä vain virkamiehiä ollut ja yrityspuolen joitakin edustajia mutta ihan tämmöinen oikeusfilosofinen tarkastelu on varmaankin tainnut unohtua en tiedä onko hallituksessa mietitty nimittäin tässä muutetaan osakeyhtiön

puheenjohtaja tuossa on pariin kertaan esitellyt se on selvää tekstiä mutta aina on kaksi vaihtoehtoa vähintään toinen on se että puretaan koko homma tai sitten toinen on että korjataan sitä sellaiseksi että se vastaa paremmin tarkoitustaan esimerkiksi täällä usein käyttämäni esimerkki varallisuusveron poistosta runsas kymmenen vuotta sitten en minä olisi kokonaan sitä poistanut olisin sen epäkohdat korjannut ja antanut sen olla olisi saatu ehkä miljardi puolitoista tähän mennessä verotuloja kun vain olisi tehty se oikeudenmukaiseksi mutta hallitus silloin valitsi sen tien että poistetaan kokonaan ja rikkaat hyötyivät tässä nyt hyötyvät kyllä täysin tyhjätaskut on nyt helppoa perustaa osakeyhtiö aloittaa bisnes ja he pääsevät yrittäjän hienoon asemaan joka ei kuitenkaan välttämättä ole ihan ihan helppo kaikin osin arvoisa puhemies tähän liittyy vielä semmoinen toinen tekijä että tämä halu saada kaikki mahdolliset ihmiset yrittäjiksi on nyt ehkä lyönyt vähän liikaa yli

kun mennään tähän yrityspuolelle niin esimerkiksi sosiaaliturvarahastot eivät saa samalla tavalla tuloja yrittäjiltä kuin saavat palkansaajilta eläketurvaa ja sosiaaliturvaa ja meillä on kehitys siihen suuntaan niin kansaneläkelaitoksessa kuin eläkepuolellakin ehkä aukot kasvavat kulut helposti kasvavat mutta tuotto näihin rahastoihin vähenee ja sama koskee tietysti verotuloja no tämä on tietysti nyt tekijä jota ei tässä yhteydessä varmaan ole tarvinnutkaan miettiä mutta väitän että se tulee hyvin pian meille eteen miten rahoitamme sosiaaliturvan
arvoisa rouva puhemies tuon edellisen puheen vuoksi halusin ottaa vielä sen esille että että ei tämä luo suomeen huijariyrittäjien ryhmää minun mielestäni se on harhaanjohtavaa se on loukkaavaa ja se on tosiasioihin perustumatonta kun olen omassa ammatissani olen siis lakimies lakialan yrittäjä perustanut yrityksiä niin olen sitä mieltä että kun verrataan siihen että meillä perustetaan vuosittain seitsemäntuhattaseitsemänsataa yhtiötä ja yhdeksäntuhattaseitsemänsataa toiminimeä käynnistyy niin tämä on kuulkaa meille tavallisille ei huijari ihmisille niin kuin nyt tässä haluan sanoa ei huijareille tarkoitettu lakialoite tämä suojelee niitä pieniä yrittäjiä niitä vaatimattomia yrittäjiä

edustaja laukkanen totesi hyvin hienosti sen miten englannissa suojattiin yrittäjiä tällä suojataan nimenomaan niitä pieniä yrittäjiä ei heistä tehdä huijareita niin kuin perussuomalaisten kankaanniemi väittää minun mielestäni tämä on hyvä lakialoite ja näin pitää jatkossakin toimia

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa rouva puhemies

tämä kertomus viime vuodelta on vähän samansisältöinen kuin edellistenkin vuosien kertomukset täällä joitakin asioita aina korostetaan enemmän mutta hyvin paljon tämä noudattaa samoja linjoja ja havaintoja joitakin asioita tänäkin vuonna haluan tästä nostaa esille ensimmäiseksi täällä puhutaan sivulla

ajatuksen omantunnon ja uskonnonvapauteen täällä mainitaan näin uskonnon harjoittamiseen liittyvää lapseen kohdistuvaa riskiä joutua tavalla tai toisella kaltoinkohdelluksi ei ole riittävästi huomioitu kansallisessa lainsäädännössä mahdollisuudet valvoa yhdyskuntien toimintaa sen ulkopuolelta on heikkoa syyksi miksi se on heikkoa täällä mainitaan se että ole toimivaltaa tutkia jo rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tarkoitusta ja toimintamuotoja taustahan on niin että kun tämmöinen uskonnollinen yhdyskunta luodaan niin sitä ennenhän on tämmöinen asiantuntijalautakunta joka koostuu kolmesta henkilöstä okmn asettama ja se antaa patentti ja rekisterihallitukselle lausunnon tästä perustettavan uskonnollisen yhdyskunnan toiminnasta tämä riittää siihen lähtötilanteeseen nyt kun on tullut julkisuudessa ehkä muutamia vuosia sitten ei tuosta monta vuotta tarvitse taaksepäin mennä erilaisia tilanteita missä lasten asemaa onkin syytä arvioida joidenkin uskonnollisten tilaisuuksien yhteydessä haluaa vastaavasti siis lapsiasiainvaltuutettu luoda valvontakomission uskonnollisten yhdyskuntien toimintaan nimittäin tässä johtopäätöksessä mainitaan näin mitä tehokkaammaksi toteutumiseksi lainsäädäntöä tulisi kehittää siten että riippumattomalla valvontaelimellä olisi tehokkaat keinot puuttua lapsen oikeuksia loukkaavaan toimintaan erityisesti ennakoiden mutta myös jälkikäteisesti

tässä suomi nimisessä yhteiskunnassa jos meillä tämänkaltaisia ongelmia esiintyy esimerkiksi me olemme kuulleet ja vaikka urheiluseuroissa on käynyt ilmi että on lapsia käytetty esimerkiksi seksuaalisesti hyväksi niin en ole kertaakaan kuullut että näitä seuroja haluttaisiin ruveta jonkin valvontakomission toimesta seuraamaan asetetaanko komissio joka lähtee tutkimaan ja valvomaan jonkun yhteisön toimintaa kyllä lähtökohtaisesti suomi nimisessä yhteiskunnassa kaikilla toimijoilla pitää olla vapaus toimia lainsäädännön puitteissa vapauteen liittyy myös vastuuta mutta myös luottamus siihen että toimitaan lainsäädännön mukaisesti yksittäisten tapausten johdosta asettaa tähän yhteiskuntaan sellaista kehitystä että me rupeamme erilaisten elimien kautta valvomaan ennakolta ehkäistäksemme rikoksia siinä mielessä tässä kyllä lapsiasiainvaltuutettu on mielestäni mennyt hiukan pitkälle ulottaakseen toimivaltaa alueelle johon ei pitäisi mielestäni ennakoivasti näin herkästi mennä sitten arvoisa puhemies toinen asia minkä nostan esille on seksuaalirikokset ja henkeen ja terveyteen kohdistuvat muut rikokset sivulla

lapsiasiainvaltuutettu toteaa on tärkeää tehdä jatkuvaa arviointia siitä ovatko tuomitut rangaistukset oikeudenmukaisia suhteessa teon vakavuuteen ja vahingollisuuteen no tässä kohti olisin itse halunnut lukea mieluummin niin että näin ei ole lapsiasiainvaltuutetun mielestä että tuomiot ovat riittävän oikeudenmukaisia teon vakavuuteen nähden oulun tapaus kuten myös helsingin vakavat rikosepäilykset lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ovat johtaneet hyvään keskusteluun tässä maassa meidän tulee käydä rohkeasti keskustelua siitä onko meidän lainsäädäntömme oikealla tasolla näiden tekojen vakavuuteen nähden

ole no eikö se silloin johda siihen että meidän pitäisi muuttaa lainsäädäntöä kiristää näitä lakeja jotta tulisi oikeat tuomiot olisin odottanut lapsiasiainvaltuutetulta tiukempaa kannanottoa siihen niin että johtopäätöksissä olisi todettu että tämä lainsäädäntö laahaa perässä tältä osin arvoisa puhemies kolmantena asiana haluan nostaa sivulta johtopäätökset silpomisista lapsiasiainvaltuutettu toteaa tyttöjen sukuelinten silpominen katsotaan yksimielisesti törkeäksi pahoinpitelyksi johtopäätöksissä ei kuitenkaan ole minkäännäköistä toimenpide ehdotusta siitä miten tätä voitaisiin ennaltaehkäistä tai miten tähän voitaisiin ennalta puuttua otan elävän esimerkin viime vaalikautena ylen toimittaja oliko se nyt mot toimittaja yritti tehdä useita kuukausia juttua siitä kuinka paljon suomessa syntyneitä toisen polven maahanmuuttajia on ympärileikattu tiedän tämän siitä koska minulta kysyttiin monia asioita tässä suhteessa ei sen johdosta että olen itse kätilö vaan kätilö ja toimittaja yritti udella sitä mistä he saisivat tietää tämän kun ei kukaan suostu puhumaan siitä se on vaiettu salaisuus kuinka paljon käy synnyttämässä henkilöitä jotka on ympärileikattu no tätä juttua ei koskaan julkaistu koska se ei edennyt se torpattiin muiden henkilöiden muiden henkilöiden toimesta mutta minulle se herätti ainakin sellaisen ajatuksen että jos meillä synnyttää lapsen nainen joka on toisen sukupolven maahanmuuttaja ja joka on ympärileikattu niin eikö sen jälkeen pitäisi olla lastensuojeluviranomaisten automaattisesti kiinnostuneita siitä ja lapsiasiainvaltuutetun ettei myös heidän lapsiaan ympärileikata

ei ole olemassa ja muun muassa korkein oikeus on todennut lainsäädännön tarpeen oikeustilan selventämiseksi tässä hän peräänkuuluttaa sitten lainsäädännöllisiä toimenpiteitä samassa johtopäätöksessä otetaan vielä viimeinen esimerkki arvoisa puhemies puhemies jossa puhutaan transsukupuolisia hänen mukaansa tätä sääntelyä on yritetty uudistaa pitkään mutta valmistelu on usein keskeytynyt

lapsiasiainvaltuutettu mainitsee näin näitä molempia olisi saatettava mahdollisimman pikaisesti tasolle joka varmistaa lapsen oikeuksien toteutumisen ja erityisesti lapsen itsemääräämisoikeuden omasta kehostaan elikkä suomeksi sanottuna lapsiasiainvaltuutettu haluaisi että lapsi saisi itse määrätä omasta kehostaan ja ohjautua sukupuolenkorjausleikkaukseen tai niihin hoitotoimenpiteisiin

sukupuolenkorjausleikkauksiin arvoisa puhemies minä ymmärsin että täällä olisi ollut tänään kymmenen minuutin puheenvuorot mutta onko tämä nyt pienentynyt

arvoisa rouva puhemies ymmärrän että meillä edustajilla riittää tästä lapsiasiainvaltuutetun kertomuksesta paljon puhuttavaa ja toivottavasti myös tästä ensimmäisestä kertomuksesta niin että tämä kantaa myös seuraavien vaalien ylitse ja ja se lapsistrategia myös laaditaan kertomus tosiaan antaa erittäin kattavan ja syvällisen kuvan suomalaisesta hyvinvointivaltiosta erityisesti perhe ja lapsipoliittisesta näkökulmasta kuten kaikki tässä salissa tiedämme on suomen tie köyhästä maasta maailman rikkaimpien joukkoon ollut menestystarina jossa ovat yhdistyneet voimakas poliittinen tahto luoda parempaa yhteiskuntaa sekä ennennäkemätön talouskasvu ilmastonmuutos haastaa materiaalisen kasvun ja vaikuttaa siltä että poliittinen tahto kehittää hyvinvointivaltiota suuntaan jossa kaikki hyötyvät ei vain harvat puuttuu eriarvoisuuden vähentämisen pitäisi olla paitsi sosiaalipolitiikan myös talouspolitiikan ytimessä sillä vain siten takaamme turvallisen ja kestävän yhteiskunnan myös tulevaisuudessa tämäkin hallitus on valitettavasti leikannut koulutuksesta pienentänyt kaikista hauraimmassa asemassa olevien suomalaisten tuloja ja aiheuttanut työmarkkinoille epävarmuutta arvoisa puhemies lapsiasiainvaltuutetun kertomuksessa puhutaan lapsuuteen sijoittamisesta seuraavasti lapsuuteen sijoittaminen merkitsee vanhemmille riittävää toimeentuloa aikaa ja mahdollisuutta olla lasten kanssa sekä hyvätasoisen varhaiskasvatuksen päivähoidon ja koulun turvaamista lasten hyvinvoinnista huolehtiminen on parasta mahdollista inhimillistä resurssien hoitoa tähän meidän varmaan on helppo yhtyä lapsiin sijoittaminen merkitsee laajempaa yhteiskuntapolitiikkaa jossa näköala on tulevaisuudessa kestävissä ratkaisuissa niin taloudellisesti sosiaalisesti kuin ympäristömmekin näkökulmasta mikään ei viittaa siihen etteikö lähtökohtaisesti

tasaamiseen tähtäävä politiikka takaisi laajaa hyötyä koko yhteiskunnalle meille vasemmistoliitossa tämä ajatus on itsestäänselvyys todellista vapautta tuo se että jokainen yksilö voi edetä täyteen potentiaaliinsa eikä niukkuus estä elämässä menestymistä jokaisella on oikeus hyvään arkeen parempaan ja tasa arvoisempaan työelämään koulutukseen ja terveydenhuoltoon arvoisa puhemies elämme valitettavasti kaksikymmentäneljä kautta seitsemän yhteiskunnassa esimerkiksi palvelualoilla kauppojen laajennetut aukioloajat näkyvät entistä pirstaleisempana työaikana ja vähentyneenä aikana perheen parissa meillä ei ole enää niin sanottuja kansallisia juhlapyhiä jotka mahdollistaisivat samanaikaisen hiljentymisen ja rauhoittumisen perheen ja sukulaisten kanssa kuten ennen aina joku joutuu kuitenkin olemaan töissä toki monilla aloilla totta kai vuorotyö on ollut arkipäivää iät ja ajat mutta nykyisin tuntuu että yhä enemmän ja enemmän työelämä pirstaloituu tämä on myös luokkakysymys sillä yhteisistä juhlapyhistä on tullut ylemmän keskiluokan luksusta toisaalta ylempien toimihenkilöiden perheissä harmaalla alueella olevaa ylityötä tehdään iltaisin ja viikonloppuisin

ja jatkuva valmiudessa olo tietysti kuormittaa perheitä myös vanhemmat ovat huolissaan omasta jaksamisestaan ja vanhemmuudestaan suoriutumisesta arvoisa puhemies viime viikkoina olemme havahtuneet siihen miten turvattomassa maailmassa meidän lapset ja nuoret elävät valitettavasti kyseessä ei kuitenkaan ole uusi ilmiö vaan seksuaalista ahdistelua häirintää ja hyväksikäyttöä on esiintynyt tässä maassa aina valitettavasti mutta mitä meistä jokainen voisi tehdä estääkseen tällaisten järkyttävien rikosten tapahtumisen on selvää että poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja on lisättävä niin että seksuaalirikokset tutkitaan ja niistä langetetaan asianmukaiset tuomiot tänään ministeri häkkänen on ilmoittanut että vielä tällä hallituskaudella täytyy ruveta valmistelemaan rikoslain uudistamista seksuaalirikosten osalta suostumuksen puute tulee kirjata raiskauksen tunnusmerkistöön ja nuoren lapsen kanssa harjoitettu sukupuoliyhteys tulee aina käsitellä raiskauksena sosiaalisen median aikana meidän vanhempien täytyy olla entistä tarkempia sen suhteen miten ja kenen kanssa lapsemme viettävät internetin syövereissä digitaidot ovat nykyajan yleissivistystä ja niissä olisi myös meillä aikuisilla paljon parannettavaa nuoret tarvitsisivat myös turvallisia tiloja varsinkin kaupungeissa kodit ovat pieniä eikä niihin mahdu isoja kaveriporukoita kylään siksi pitää olla mahdollista viettää aikaa ei kaupallisissa tiloissa joissa on läsnä turvallisia aikuisia jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus harrastukseen vanhempien toimeentulosta riippumatta mutta ennen kaikkea lapset ja nuoret tarvitsevat meidän aikuisten tukea turvaa välittämistä ja rakkautta aikaa perheen kesken aitoa kuuntelua ja huomiota ja sitä huomiota ei voi korjata lainsäädännöllä vaan sen täytyy olla koko yhteiskuntapolitiikkamme ytimessä oleva tavoite arvoisa puhemies valiokunnan mietinnön päätösehdotuksena on että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto laatii kansallisen lapsistrategian itse asiassa tuntuu hieman hämmentävältä se että meiltä tämä kansallinen lapsistrategia puuttuu mutta tärkeintä on katsoa eteenpäin ja tämä lapsistrategian laatiminen on enemmän kuin tervetullut

arvoisa rouva puhemies

meillä on yli köyhissä perheissä elävää lasta se on järkyttävää kun ajatellaan

puhutaan hyvinvointiyhteiskunnasta meidän tulevaisuutemme ei ole hyvinvointia ennakoivaa meillä syntyvyys on romahtanut silloin kun itse synnyin syntyi muutamaa vaille satatuhatta tänä vuonna taitaa tulla tai viime vuonna ainakin vain

tällä ajalla toki se on pitkä aika koska olen vanha mies mutta mutta kuitenkin suunta on huolestuttava suomen kansan tulevaisuutta ajatellen eli lapsiin pitää panostaa ja nyt kun vaalit ovat edessä niin toivon että lapsiasiat nousevat vahvasti esille eivät vain tärkeät eläkekysymykset tärkeät ilmastokysymykset vaan

arvoisa puhemies toinen paljon esillä ollut asia on tämä kiusaamiskysymys jota on kouluissamme erittäin paljon edelleen siitä tässä valiokunnan lausunnossa on maininta puhutaan että täytyy olla tehokkaat toimet kiusaamisen ja häirinnän nollatoleranssin saavuttamiseksi näin on perussuomalaiset ovat esittäneet koulurauha asiamiestä joka hieman sen koulukohtaisen hallinnon ulkopuolelta olisi käytettävissä niin oppilaiden kuin tukena ja ratkaisijana silloin kun on tällaista kiusaamista erittäin tärkeä asia arvoisa puhemies kolmantena asiana tänä päivänä ei voi olla puhumatta näistä rajuista raiskaamisasioista jotka ovat tulleet viime päivinä esille ajattelen niitä kymmenen viiva viisitoista vuotiaita tyttöjä joiden koko tulevan elämän nämä tapahtumat tuhoavat tällaista ei voida sallia eikä sietää on löydettävä toimenpiteitä joilla voidaan näihin puuttua jos se on tehtäköön uudistuksia reippaalla kädellä arvoisa puhemies täällä sivistysvaliokunnan lausunnossa on kannanottoesitys jossa on neljä kohtaa me käsittelimme myös valtiovarainvaliokunnassa tätä lapsiasiainvaltuutetun kertomusta taikka selvitystä ja työskentelimme niin hieman poikkeuksellisesti että valtiovarainvaliokunnan sivistysjaosto ja kunta ja terveysjaosto jonka puheenjohtajana toimin käsittelivät tämän yhdessä yhteisissä kokouksissa koska tämä on paljolti sivistyspuolen ja paljolti sosiaali ja terveyspuolen asia ihan lyhyesti totean että

sitten valtiovarainvaliokunnassa nostimme esille tämän lapsibudjetointiasian täällä toteamme että lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan maakunnan tai valtion talousarvion tarkastelemista lap senoikeusnäkökulmasta jolloin kyse on lapsiin kohdistuvien määrärahojen jäljittämisestä ja seurannasta sekä talousarviopäätösten lapsivaikutusten arvioinnista esitimme siis jaostot yhdessä ja valtiovarainvaliokunta yksimielisesti lausunnossaan sivistysvaliokunnalle että

taidan puhua väärin tämä on sivistysvaliokunnan ei vaan sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunto no on kumman tahansa nyt en rupea tutkimaan valiokunta sisällyttäisi mietintöönsä lausuman jossa se edellyttäisi hallituksen huolehtivan siitä että kansallisen lapsistrategian valmistelussa otetaan huomioon myös lapsibudjetoinnin kehittämistarpeet ikäväkseni totean että lausuntovaliokunta ei ole lausuntoonsa joka nyt on käsittelyssä tätä meidän yksimielistä valtiovarainvaliokunnan esitystä sisällyttänyt toivon että siitä huolimatta että näin on käynyt hallitus kuitenkin nykyinen ja ennen kaikkea tuleva ottaisi lapsibudjetoinnin ja

arvioinnin mukaan budjetti ja lainsäädäntövalmisteluihin nykyistä paljon vahvemmin erityisesti niillä perusteilla jotka tässä alussa mainitsin

arvoisa puhemies

tilannetta kysehän on siis sosiaali ja terveysministeriön mietinnöstä johon sivistysvaliokunta antoi lausunnon jo viime keväänä ja siinä kun tämä varsinainen mietintö on yksimielinen niin sivistysvaliokunnassa itse asiassa oli eriäviäkin mielipiteitä esillä ja ehkä käsittely oli jos katsotaan kuulemisia kohtuullisen syvällinen suhteessa sitten tähän varsinaiseen käsittelevään valiokuntaan ja kaikki ymmärrämme mistä se johtuu mutta en voi olla nyt aloittamatta toteamalla kun edustaja niikko totesi että tämä on samanlainen kertomus kuin aina ennenkin että se on tietysti vähän erikoinen toteamus kun tämä on ensimmäinen lapsiasiainvaltuutetun kertomus eduskunnalle suomen historiassa eli tämä on ensimmäinen laatuaan ja ehkä olisi jo sellaisena ansainnut vähän toisentyyppisen käsittelyajankohdan kuin illalla tähän aikaan kun tässä esimerkiksi edustaja kankaanniemi aivan oikein totesi että tässä on varsin painavasta asiasta kyse ja myöskin tämä asiakirja joka on käsittelyn pohjana ollut on poikkeuksellisen laaja tässähän on kokonaisuudessaan kolme osaa

eritelty sekä meidän poliittista lähtökohtaa lapsiin ja lapsuuteen että suomalaista lapsipolitiikkaa aina tavallaan tuhatviisisataa luvulta lähtien ja sitten tultu ykn lapsen oikeuksien yleissopimuksen arviointiin kansallisessa lainsäädännössä eli kyseessä on noin kokonaisuudessaan varsin mittava asiakirja

ja ja sieltä sitten tulleet suositukset eli tässä yhteydessä ehkä pahoittelen eduskunnan käsittelyä mutta kiitän lapsiasiainvaltuutettua ja ja itse kertomuksen tekijöitä tästä tulee meille erittäin hyvä aineisto tulevaa ajatellen arvoisa puhemies ehkä se yleisnosto tästä koko kertomuksesta kun tätä sivistysvaliokunnassakin käsittelimme liittyy lapsiasiainvaltuutetun huomioon siitä että hyvinvointivaltio tuntuu kerta toisensa jälkeen alisuoriutuvan nimenomaan lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä siis hyvinvointivaltio siis hyvinvointivaltio alisuoriutuu ei niinkään kiinnitetä huomiota yksittäisiin lainsäädäntöpuutteisiin tai järjestelmäpuutteisiinkaan vaan tähän yleiseen alisuoriutumiseen ongelmat nähdään mutta silti meidän osaamistaso on on ollut pitkään laskussa alueellinen ja sosiaalinen epätasa arvo kasvanut

sosiaalidemokraattisena ryhmänä paneuduimme aika tarkkaankin tähän kertomukseen ja nostimme erityisesti muutamia kohtia joista haluan tässä vielä todeta pari kolme ensinnäkin lasten ja nuorten eriarvoistumiskehityksen problematiikkaan ehkä yhtenä semmoisena tehokkaimpana keinona jonka olemme monissa kaupungeissa nähneet on liittynyt myönteinen erityiskohtelu niin sanottu positiivinen diskriminaatio ja olemme ottaneet kantaa että olisi varmaan viisasta ulottaa se kaikkiin lasten ja nuorten palveluihin ja analysoida lasten ja nuorten palveluita ikään kuin nämä silmälasit päässä täällä helsingissähän me olemme saaneet sillä aika hyviä tuloksia aikaan lisäksi olemme nostaneet ajattelua ja tämä tulee olemaan myös meidän tulevassa vaaliohjelmassamme varsin keskeisellä sijalla että lasten palvelut nähtäisiin niiden kautta missä kaikki lapset ovat lapset tulevat neuvolapalveluihin varhaiskasvatukseen ja kouluun ja näin ollen haluaisimme nähdä yhä enemmän päiväkodit koulut oppilaitokset tämmöisinä lasten ja nuorten hyvinvointikeskuksina jotka tavoittavat kaikki lapset ja nuoret omassa arjessaan ja kasvuympäristössään

liittyviä suosituksia jotka ovat aivan ilmeisiä ilmeisiä myös tämän raportin luettua mainitsen niistä nyt vain kaksi keskeisintä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ulottaminen kaikkiin lapsiin riippumatta vanhempien työmarkkina asemasta liittyy aivan keskeisesti lasten eriarvoisuus ja ja tasa arvoproblematiikkaan ja sitten on tämä kokonaiskoulupolun ulottaminen kattamaan myös toisen asteen koulutus sitähän lapsiasiainvaltuutetun kertomus käsittelee ennen kaikkea syrjimättömyysvelvollisuuden näkökulmasta nykylainsäädäntömmehän mahdollistaa viisitoista vuotiaan ikään kuin valitsemaan itsensä ulos formaalista koulutuksesta ja

kertomus toteaa että tämä voidaan nähdä ikään kuin syrjivänä me emme huolehdi kaikista alle kahdeksantoista vuotiaista samalla tavalla koska heitä ei koske oppivelvollisuus arvoisa puhemies oikeastaan lopuksi sitten se kaikkein keskeisin asia mikä tästä kertomuksesta onneksi myöskin tuonne vastaavan valiokunnan mietintöön mietintöön on tullut on tosiaan tämä jo mainittukin lapsistrategia kuulimme valiokunnassa myös yhtä raportin kirjoittaneista emeritusprofessori martti rimpelää itseeni jätti kyllä suuren ja syvällisen jäljen hänen kuvauksensa juuri siitä kuinka tämä meidän pirstaleinen hankkeistettu maailmamme ikään kuin unohtaa sen että koko homman keskiössä pitäisi olla lapsi ja nuori ja juuri siksi tämä se koko strategian idea meillä on jonkun verran esimerkkejä esimerkiksi britanniasta missä tämmöistä childrens act tyyppistä lainsäädäntöä on tehty tässähän suomessa ehkä vertailukohdaksi tai analogiaksi sopisi vanhuspalvelulaki eli on ikään kuin otettu keskiöön tämä heikompi ryhmä jonka suojelusta ja hyvinvoinnista me kaikki olemme vastuussa ja tarkasteltu koko yhteiskunnan toimintaa niin lainsäädäntöä kuin kaikkea muutakin toimintaa tavallaan sieltä käsin joten nyt ei tässä vaiheessa voi kuin toivoa että tämä lapsistrategian valmistelu todellakin nopeasti etenee ja sen kunnianhimon taso on korkea tämä kertomus antaa siihen hyvän hyvän pohjan mutta valittaa täytyy

arvoisa puhemies meillä on siis käsittelyssä ensimmäinen lapsiasiavaltuutetun kertomus ja ja siitä tehty sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö johon sivistysvaliokunta ja työelämä ja tasa arvovaliokunta antoivat lausuntonsa kyllä juuri näin kyseessä on tärkeä tulevaisuusasia ja siksi olen edustaja torstin tavoin surullinen tästä

tähän olisi suonut käytettävän enemmän aikaa ja hiukan toisenlaiseen kellonaikaan nyt sitten tästä keskustellaan vähän vähän liiankin pienellä porukalla arvoisa puhemies lapsiin ja nuoriin panostaminen on paras tulevaisuusinvestointi minkä voimme tehdä tämä hallitus on valitettavasti tehnyt huolestuttavan paljon lapsiin ja nuoriin kohdistuneita säästötoimenpiteitä joista voi koitua suuria inhimillisiä ja ja yhteiskunnallisia kustannuksia tulevaisuudessa lapsiasiavaltuutetun mukaan lasten nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnissa on kaksi toisistaan poikkeavaa suuntaa suuren enemmistön hyvinvointi paranee edelleen tai pysyy ainakin samana mutta vähemmistön keskuudessa pahoinvoinnin ennuste on aikaisempaa suurempi kertomuksessa viitataan monin kohdin tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvuun alle kahdeksantoista vuotiaista yli kymmenen prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella huolestuttavaa on myös se että jo varhaislapsuudessa näkyvät sosioekonomiset terveyserot sekä sosioekonomisen aseman ja mielenterveyshäiriöiden väliset yhteydet näyttää siltä etteivät yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja etuudet paranna riittävästi heikoimmassa asemassa olevien lapsien hyvinvointia eivätkä olemassa olevat tuet ja palvelut aina kohtaa lasten nuorten ja perheiden yksilöllisiä tarpeita

lyhytjännitteisiksi ja syvälliset yhteiskunnalliset johtopäätökset jäävät jatkuvasti tekemättä lapsipolitiikan kehittäminen on ollut eri hallinnonaloilla ja ammateissa irrallista kokonaisuudesta toisin sanoen yhdessä tekemistä ei ole ollut arvoisa puhemies vaikka hyvin tiedetään että laadukas varhaiskasvatus tasaa lasten lähtökohdista johtuvia eroja ja luo mahdollisuuksien tasa arvoa niin siitä huolimatta hallitus rajasi subjektiivista päivähoito oikeutta ja kasvatti ryhmäkokoja tämä on yksi hallituksen eniten eriarvoistumista kasvattanut teko vaarana on että nämä varhaiskasvatuksen heikennykset tulevat suomalaiselle yhteiskunnalle kalliiksi ja jättävät pysyvät jäljet suomalaisten lasten ja perheiden hyvinvointiin varhaiskasvatuksen työntekijöiden mukaan heidän mahdollisuutensa lasten yksilölliseen huomioimiseen on vähentynyt ja he kertovat levottomuuden melun tilojen ahtauden ja vaaratilanteiden lisääntyneen päiväkodeissa vanhemmat taas kritisoivat muutosten heikentäneen lasten ja perheiden tasavertaisuutta ja lasten vertaissuhteiden pysyvyyttä varhaiskasvatukseen kohdistuneet säästöt ovat kuitenkin vain yksi monista lapsiin kohdistuneista säästöistä tämän hallituksen keskeisiä virheitä onkin se se säästöpäätöksiä tehdessään ole tehnyt kokonaisvaikutusten arviointia eikä ole arvioinut säästöistä syntyviä myös tutkimustiedon hyödyntäminen lakiesityksiä tehtäessä on jäänyt hallitukselta kovin puutteelliseksi vaikka tavoitteena tulisi olla tutkimusnäyttöön perustuva päätöksenteko esimerkiksi

koulutussäästöt ja säästöjen seuraukset voivat aiheuttaa huomattavia kuluja ja kasvun hidastumista tulevaisuudessa nykyinen budjettikäytäntö johtaa myös siihen että päätöksenteossa talous ja hyvinvointi kulkevat omia latujaan kun ne pitäisi saada kulkemaan rinta rinnan tarvitsemme perinteisen talousajattelun ja bktn rinnalle hyvinvointitalousajattelua sekä hyvinvointimittareita ja aivan uudenlaisia indikaattoreita näiden käytön puute näkyy tällä hallituskaudella selvästi hallitus kertoo omasta mielestään tehneensä hyviä yksittäisiä päätöksiä esimerkiksi lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi mutta kokonaisvaikutukset ovatkin miinusmerkkisiä esitysten yhteisvaikutuksia tai vaihtoehtoiskustannuksia ei ole siis arvioitu eikä laskettu tämä on vahingollista ja hölmöäkin varsinkin kun nyt olisi jo tietotaitoa tehdä päätöksiä kestävämmin ja ja fiksummin myös lapsiasiavaltuutettu kantaa kertomuksessaan huolta siitä että talousarvioon ei sisälly strategista ja eri toimenpiteitä yhteen kokoavaa analyysia talousarvion vaikutuksista lapsiin ja että valtion talousarvio ei täytä ykn lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteita lapsen edun huomioon ottamisesta ja systemaattisesta seurannasta

seuraavalla kaudella päästään tässä asiassa eteenpäin lopuksi arvoisa puhemies kannatan lämpimästi sosiaali ja terveysvaliokunnan kannanottoehdotusta jossa edellytetään valtioneuvoston laativan kansallisen lapsistrategian

ihan ensimmäiseksi totean että kertomus on erittäin ja on valitettavaa että tämäntyyppinen toimintamalli jossa hän raportoi eduskunnalle ei ole ollut käytössä aikaisemmin ja on yhdyttävä kollegojen kritiikkiin siitä että tosiaan on hyvin kuvaavaa että käsittelemme näin keskeistä asiaa tähän kellonaikaan näin pienellä kokoonpanolla tämä olisi ehdottomasti ollut vähintäänkin kunnon debatin arvoinen asia mutta tässä on kyse tällaisesta hieman rakenteellisestakin asiasta tai ilmiöstä jostain syystähän suomessa ei tehdä tällaista strategista johtamista lapsi ja nuorisopolitiikassa ja todetaan että että ykn lapsen oikeuksien komitea on todennut että suomesta puuttuu kattava lapsipolitiikan koordinaatio ja oikeastaan täällä monessa kohtaa tulee tämä sama huomio hallituskausiin sidotut politiikkaohjelmat ja kärkihankkeet ovat jääneet yksittäisiksi kehittämistoimiksi hallituskaudet ylittävien tavoitteiden ja toimeenpanon sijaan tämä on kyllä nyt niin painava viesti ja toistuu että keskitynkin puheenvuorossani nyt pääasiassa siis siihen ja väitän muutamaa asiaa väitän että lapsi ja nuorisopolitiikka on osittain hyvin sukupuolittunutta ja tarkoitan tällä sitä että näihin liittyvät asiat nostetaan useimmiten naisten toimesta esiin ja jostain syystä meidän valiokuntamme ovat myöskin hyvin sukupuolittuneita eli sosiaali ja terveysvaliokunnassa on naisten enemmistö kun taas sitten tiedämme että puolustus talous ja näissä kysymyksissä miehet ovat yliedustettuina no onko se huono asia on niin kauan kuin miehet tässä maassa päättävät suurimmasta osasta asioita eli mielestäni lapsi ja nuorisoasiat eivät päädy hallitusneuvotteluissa riittävän keskeiselle paikalle eivätkä niihin niin sanotusti kovimpiin kabinetteihin ole syytös kaikkia kohtaan vaan tämä on toteamus ja tiedän että täällä on ansioituneita miehiä jotka pitävät usein esillä sosiaali ja terveyspolitiikkaa ja lasten asioita ja heidät täältä varmaan helposti tunnistaa mika niikko antero laukkanen ja sami saviokin on paikalla eli erityiskiitos teille olen siis hieman turhautunut mielestäni meillä on tällainen ilmiö olemassa ja jostain syystä esimerkiksi sosiaali ja

salkku päätyy useimmiten naiselle eikä siinä mitään mutta tämä politiikan ala ei saa siihen nähden mielestäni riittävää painoarvoa kuin mitä se ansaitsisi budjetistahan se edustaa kuitenkin hyvin merkittävää osaa ja tuottaa valtiolle sekä aikamoisen hyvinvoinnin että myös aikamoiset kustannukset silloin kun näitä asioita ei priorisoida oikein no tämä vain tällaisena pienenä herätyksenä tähän aiheeseen että että tämä on kaikkien asia koska ihan hiljattain kyselytunnilla oli lasten ja nuorten mielenterveys pääaiheena seurasin keskustelua jossa käytettiin noin kolmekymmentä puheenvuoroa kyselytunnin aikana ja niistä yhden siis yhden käytti mies

jostainhan tämä kertoo mistä en tiedä mutta tämä ei ole hyvä juttu sitten esitän paria asiaa irti irtohankkeista me emme voi jatkaa tätä politiikkaa että meillä on tällaisia yksittäisiä kehittämishankkeita ja politiikat vaihtuvat ja resurssit vaihtuvat kun hallitukset vaihtuvat siis lapset ja nuoret ovat kansakunnan tulevaisuus se ei voi olla sellainen repaleinen asia vaan sen täytyy olla keskiössä ja olenkin esittänyt yhdessä tällaisen ollut kärkihanke jälleen kerran jossa olen toiminut eli nuorten syrjäytymisen ympärillä työskennellyt nuorisotakuun työryhmä jonka kanssa pohdimme sitä mitä näille asioille voisi tehdä ja päädyimme esittämään niin sanottua tilannehuonetta joka tarkoittaa siis sitä että valtioneuvoston välittömässä läheisyydessä olisi siis konkreettisesti tilannehuone jossa seurattaisiin sitä miten lapsilla ja nuorilla menee siellä voi olla vaikka niin sanottu digitaalinen taulu joka kertoo kuinka monta lastensuojelun asiakasta tai nuorta työtöntä meillä on juuri sillä hetkellä tämä ei voi olla näin siiloutunutta että tämä jakautuu kolmen neljän eri ministeriön alueelle jotka eivät kommunikoi riittävästi keskenään siellä tilannehuoneessa on viikoittain siis käytävä niin

täällä keskustelemassa tästä

arvoisa puhemies

kuuntelin esimerkiksi edustaja niikkoa niin täytyy muistaa että tämä on ensimmäinen kertomus lapsiasiainvaltuutetulta käsittelemme siis siis historiallista kertomusta ja sen vuoksi se onkin näin paksu ja mittava koska on ollut tarpeen käsitellä lapsipolitiikkaa pidemmän aikavälin politiikan osana ja sen takia juuri sen takia tällä lapsiasiainvaltuutetun kertomuksella on erityinen painoarvo muun muassa edustaja torsti ja edustaja mäkisalo ropponen totesivat että olisi ansainnut isomman käsittelyn ja olen siitä aivan samaa mieltä juuri tästä historiallisesta syystä että käsittelemme tällaista ensimmäistä kertaa viesti joka kaikkein suurimmin tästä lapsiasiainvaltuutetun kertomuksesta esille nousee on se että yhteiskuntamme suomi alisuoriutuu

lapsien lapsien osalta me emme pysty pitämään siinä määrin huolta lapsistamme kuin arvomme ja tavoitteemme edellyttäisivät ja odottaisivat ja se viesti on niin vakava että se on syytä kaikkien ottaa tosissaan esimerkiksi alle kahdeksantoista vuotiaista noin kymmenen prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella lisäksi kertomuksessa tuodaan esille että jo varhaislapsuudessa näkyvät sosioekonomiset terveyserot sekä sosioekonomisen aseman ja mielenterveyshäiriöiden väliset yhteydet näkyvät juuri lasten osalta erityisen huolestuttavaa on että huono osaisuus vaikuttaa kasautuvan ja kehittyvän yhä useammin ylisukupolviseksi me emme siis pysty katkaisemaan sitä kierrettä emme huono osaisuuden koulutuksen ja kouluttamattomuuden periytymistä vaikka juuri sitä varten hyvinvointiyhteiskunta on luotu olemme siis kaikkein perustavanlaatuisimpien kysymysten äärellä kun käsittelemme tätä lapsista kertovaa raporttia tämän raportin mukaan näyttää myöskin siltä että yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja ja etuudet eivät paranna riittävästi heikoimmassa asemassa olevien lapsien hyvinvointia ja tästä kyllä kertovat myöskin viime vuosien aikaiset lastensuojelun hätähuudot siis juuri ne lapset jotka ovat jo joutuneet lapsuudessaan kärsimään erilaisista tilanteista ja taustoista johtuen ovat myöskin palvelujärjestelmämme osalta niitä joita emme riittävästi pysty auttamaan

tuet ja palvelut eivät myöskään aina kohtaa lasten ja nuorten ja perheiden yksilöllisiä tarpeita ja tämä raportti nostaa esille sen että katsontakantamme ja ikään kuin tapamme tulla lapsia vastaan on edelleen hyvin järjestelmälähtöinen ei lapsilähtöinen ei yksilö eikä perhelähtöinen vaan järjestelmälähtöinen ja tähän on tultava muutos

sosiaali ja terveysvaliokuntakin haluaa erityisesti korostaa yhdenvertaisesti saavutettavissa olevien palvelujen ja etuuksien merkitystä ongelmien havaitsemisessa ja korjaavien korjaavien toimenpiteiden välttämisessä meidän kehitystoimemme jäävät myöskin sirpaleisiksi ja lyhytjännitteisiksi ja syvälliset yhteiskuntapoliittiset johtopäätökset jäävät tekemättä uskon että moni aikaisempikin puhuja on kaivannut syvällisempää yhteiskuntapoliittista näkökulmaa

myöskin lasten ja perheiden osalta sen vuoksi vähän kritisoinkin sitä että sosiaali ja terveysvaliokunta jossa myöskin minä itse

kertomuksen esille nostamiin ongelmiin hankkeiden kautta eli juuri sillä tavalla josta eduskuntaa ja ministeriöitä kritisoitiin me lähdimme myöskin vastaamaan eli lape hankkeen ja kehittämisohjelman kautta kaikki se hyvä mitä lape työssä tehdään on tietenkin tärkeää mutta kyllä kysymys kuuluu mitä tapahtuu kun hanke loppuu mitkä niistä toimenpiteistä jäävät elämään vai onko lape hanke edelleen vain yksi näistä sirpaleisista ja lyhytjännitteisistä kehittämistehtävistä joita lasten ja nuorten osalta tehdään jos voi kokea olevansa osa yhteiskuntaa on yhteiskunnan ulkopuolella tämä koskettaa erityisesti nuoriamme jos nuori kokee että hänellä ei ole paikkaa tai järjestelmä ei tunnista hänen tarpeitaan hän kokee olevansa yhteiskunnan ulkopuolella ja kun puhumme syrjäytyneistä nuorista niin osuvampaa olisi puhua syrjäytetyistä nuorista meidän tehtävämme on varmistaa se että jokainen voi kokea olevansa osa yhteiskuntaa eikä yhteiskunnan ulkopuolella se on ensimmäinen askel jolla voimme auttaa nuoria syrjäytymisen syrjäytymisen polulta pois tavoitteet pitää lapsipoliittisessa strategiassa asettaa

mutta on muistettava että budjettipanostukset vuosittain ja vuosittaiset toimenpiteet vasta itse asiassa ratkaisevat tavoitteiden toteutumiset koska aika näyttää juoksevan kovaa vauhtia totean lopuksi vain että nuoret toivotaan jatkossa nostettavan voimakkaammin esille kuin tässä kertomuksessa ja myöskin lastensuojelun tilaan on paneuduttava syvällisemmin esimerkiksi se että lapsia kuljetetaan lastensuojelussa erilaisten kuljetusyritysten toimesta joissa sitten aina lasten oikeudet eivät toteudu saa minut kysymään miten voimme elää yhteiskunnassa jossa apua tarvitsevia lapsia kuljetetaan kuin he olisivat pahantekijöitä kiitos

arvoisa rouva puhemies lapsiasiainvaltuutetun kertomus on todella ensimmäinen laatuaan ja se on hyvin laaja olen aivan samaa mieltä kuin tässä monet toisetkin jotka ovat sanoneet että sen käsittely olisi todella ansainnut aivan toisenlaisen ajankohdan kuin näin myöhäisen ilta ajankohdan sosiaali ja terveysvaliokunnassa todella käsittelimme jonkin verran tätä tätä lapsiasiainvaltuutetun kertomusta ja totesimme että se on varsin perusteellinen katsaus lapsipolitiikan historiasta nykytilanteesta ja tulevaisuudesta se tarjoaa myös varsin laajan katsauksen lasten ja lapsiperheiden tilanteesta suomessa tällä hetkellä aivan niin kuin sivistysvaliokunta sosiaali ja terveysvaliokuntakin kuitenkin toivoisi että jatkossa kertomuksissa kiinnitettäisiin huomiota erityisesti analyysiin siitä miten eri päätökset ja ohjelmat ovat näkyneet käytännön toimenpiteissä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja terveydessä lisäksi kiinnitimme huomiota siihen että tämä kertomus painottuu varsin vahvasti varhaislapsuuteen nuoria käsitellään kertomuksessa hajanaisesti eikä nuorten arkeen ja palveluihin oteta kertomuksessa juuri kantaa vaikka niin kuin me tiedämme kaikki nuorisoikä on erittäin tärkeä kehitysvaihe ihmisen elämässä pidimmekin tärkeänä sosiaali ja terveysvaliokunnassa että jatkossa kertomuksessa otetaan huomioon koko alle kahdeksantoista vuotiaiden ikäkirjo ja ajattelen myös itse niin että lapsuuden pilkkominen eri ikäkausiin auttaa tekemään näkyväksi sen että eri ikäisillä lapsilla on toisaalta samoja oikeuksia mutta aika paljon erilaisia tarpeita ja kaikkiin näihin tarpeisiin meidän aikuisten tulisi hyvin vastata sanotaan että lapset ovat meidän tulevaisuus mutta ajattelen niin että lapset ja nuoret eivät ole vain meidän tulevaisuus vaan he ovat tai heidän pitäisi olla keskeinen osa tämän päivän

lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä meillä on todella paljon parannettavaa ja tehtävää sosiaali ja terveysvaliokunnan kannanottoehdotus on että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto laatii kansallisen lapsistrategian ja todella jos me ajattelemme että sellaista ei vielä ole ollut niin lapsistrategia tarvitaan niin kuin ehkä kaikki tiedätte kristillisdemokraatit ovat olleet koko kuusikymmentä vuotisen historiansa ajan perhepuolue olemme aina puhuneet perheistä etunenässä lapsiperheistä vaikka toki tärkeitä ovat kaikenlaiset perheet ja myös ne perheet jotka muodostuvat vain yhdestä ihmisestä mutta erityisesti lapsiperheet tarvitsevat huomiota tuohon lapsistrategiaan meillä on monenlaisia näkökantoja joita mielellämme jaamme ajattelemme että välittävä ja turvallinen koti tarjoaa lapselle ja nuorelle parhaat edellytykset kasvaa vastuulliseksi aikuiseksi ja yhteiskunnan tulevaisuuden rakentajaksi nimenomaan kannustavalla ja perheiden omia valintoja mahdollistavalla perhepolitiikalla edistämme paitsi syntyvyyttä myös kestävää väestön kehitystä samalla tuetaan vanhempia hoiva ja kasvatusvastuussa että perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti aina lapsen edun näkökulmasta lapsiperheköyhyyttä on paljon aivan liian paljon ja lapsiperheiden köyhyyttä voidaan torjua muun muassa korottamalla lapsilisiä opiskelijaperheiden vuositulorajoja sekä huoltaja ja lapsivähennyksiä perheiden valinnanmahdollisuuksia on lisättävä myös kehittämällä kotihoidon tukea ja ottamalla käyttöön esimerkiksi ehdottamamme taaperobonus ja vauvaraha ensimmäisen lapsilisän yhteydessä tuhannen euron vauvaraha ensimmäisen lapsilisän yhteydessä helpottaisi lapsen syntymään liittyviä taloudellisia haasteita sen lisäksi perheen ja työn ja perheen ja opiskelun yhteensovittamista tulee useammalla tavalla helpottaa kaiken kaikkiaan suomesta tehdään lapsiystävällisempi maa ottamalla käyttöön lapsivaikutusten arviointi kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa siirtymällä lapsibudjetointiin ja tekemällä perhekeskuksista aidosti ja laajasti perheiden tarpeisiin vastaavia lähipalveluita ajattelemme että lapsiperheitä on tuettava ja autettava myös tarjoamalla matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää tukea lähipalveluina myös lastensuojeluun sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on oltava riittävät resurssit niin kuin me tiedämme monet nuoret ja monet hyvin pienetkin lapset voivat tänä päivänä huonosti ja mielenterveysongelmat ovat yksi iso haaste meidän yhteiskunnassamme ja jos tämäntyyppinen haaste on iso haaste yhteiskunnassa en näe silloin että voisimme puhua läpikotaisin hyvinvointiyhteiskunnasta tähän asiaan on tartuttava isovanhemmilla on myös tärkeä rooli heillä on tärkeä rooli oheiskasvattajina ja vanhempien erottua isovanhempien tapaamisoikeutta tulee vahvistaa näkisin että tämä on erittäin tärkeä asia kaiken kaikkiaan eroperheen lapsen oikeus etävanhemman tapaamiseen ja suhteen ylläpitämiseen on turvattava monin tavoin laadukasta koulutusta kulttuuria ja liikuntaa kaikille

ajattelen että nuorten syrjäytyminen olisi estettävä kaikin keinoin puuttumalla muun muassa yksinäisyyteen on tärkeää että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus tukeutua ainakin yhteen turvalliseen vanhempaan mieluummin niin että heitä olisi useampia ajattelen myös ydinperhettä jos vain lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä sen oman äidin ja isän yhteydessä me tiedämme

rouva puhemies

kertomus on erittäin perusteellinen ja laaja se sisältää paljon pohdintaa analyysiä nykytilanteesta ja lähtee aika kaukaa etsimään perspektiiviä nykytilanteeseen kaikki eduskuntapuolueet ovat nostaneet tulevien vaalien kärkiteemaksi lapset ja nuoret kuitenkin asiaa käsittelemässä on tällä hetkellä alle kymmenen kansanedustajaa

tämä on jotenkin surullista ja häpeällistä puolueiden ja eduskunnan puheet eivät ole uskottavia me emme ole uskottavia kun näitä asioita täällä käsitellään ja emme ole paikalla niitä käsittelemässä

ja nuoriin kohdistuvia vakavia tilanteita viikoittain ja annamme mielellämme lausuntoja julkisuuteen mutta nyt kun meillä on täällä mahdollisuus puhua tästä lasten ja nuorten tulevaisuudesta niin vain pieni osa eduskunnasta on paikalla yhdyn kyllä siihen paheksuntaan että miksi tämä asia on päätetty ottaa tänne iltaan käsiteltäväksi ehkä se on ollut ajattelematonta ja tahaton virhe mutta ikävää se kuitenkin on arvoisa rouva puhemies

joutuu toteamaan että tätä pitää useammankin kerran katsoa lainaus täältä kertomuksesta ensimmäistä kertaa annettavan lapsiasiavaltuutetun kertomuksen tavoitteena on luoda eduskunnalle edellytyksiä suomen kansallisen lapsipolitiikan rakentamiselle eduskunnan olisi tärkeää näyttää sata vuotiaalle suomelle mille tavoitteille ja miten lasten kasvu ja elinoloihin kuten lapsen saamaan tukeen ja palveluihin vaikuttaminen eli kansallinen lapsipolitiikka rakentuu toivon että eduskunta kiinnittää ensivaiheessa erityisen tarkkaa huomiota kansallisen lapsipolitiikan edellytysten rakentamiselle tässä kertomuksessa arvioidaan kertaa systemaattisesti suomen lainsäädännön suhdetta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi maassamme osaksi kansallista lainsäädäntöä tulleeseen yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimukseen kaikkien eduskuntaryhmien kesken tulisi hyväksyä lähtökohta että lapsuus luo jokaiselle ihmiselle perustan kaikelle myöhemmälle kehitykselle mitä lapsuudessa jää tavoittamatta kertautuu myöhemmin aikuisuudessa mitä lapsuudessa saavutetaan kertautuu moninkertaisena sekä yksilölle että yhteiskunnalle lapsuuden arvo on sekä tässä ja nyt että tuolla tulevaisuudessa lapsuuteen ovat kietoutuneina yhteen nykyhetki ja tulevaisuus voimallisimmalla tavalla kaikista ihmisen kasvu ja kehitysvaiheista lapsiasiainvaltuutettu vetoaa että se konkretisoisi toisi suoraan lakiin käytännön esityksiä joiden kautta lasten olo voisi parantua hän tekee monia tärkeitä havaintoja ainutkertaiseen joka todellakin näkyy vanhuusikään saakka valitettavaa on että kahdenkymmenen vuoden ajan eriarvoisuus yhteiskunnassa on lisääntynyt yksinhuoltajien asema on

lähtee töihin

vie lapset tarhaan mennessänsä ja menee iltapäivällä toiseen työhön ja hakee lapset

ja sittenkin vielä tämän lisäksi ajoittain he joutuvat hakemaan leipäjonosta leipää lapsillensa tämä asia on kaikkien poliittisten päättäjien tiedossa tämä on meillä nähtävissä lehdissä uutisissa tutkimuksissa mutta jotenkin onnistumme ohittamaan nämä asiat vaalikausi kerrallaan toivoisin arvoisa puhemies että tämä lapsiasiainvaltuutetun kertomus toimisi saisi aikaan sen minkälainen koostumus sitten meillä täällä seuraavalla kaudella on että otettaisiin todella niin kuin täällä jotkut ovat jo esittäneet kärkihankkeeksi lasten ja nuorten tilanne ja näiden konkreettisten asioiden toteuttaminen joita meillä on runsaasti arvoisa puhemies eräs kohta jota olen ihmetellyt tässä kurttilan teoksessa on jotenkin tämä hänen huomionsa ja erityinen tarpeensa kiinnittää huomiota seurakuntien antamaan lapsi ja perhetyöhön ja että sitä tulisi jotenkin aivan erityisellä tavalla valvoa ja asettaa siihen jonkinlainen valvontakomitea edustaja niikko hyvin tätä kuvasi mutta minä ihmettelen tätä asetelmaa että onko tosiaan niin että täällä satoja vuosia toimineet seurakunnat tekisivät lapsi ja nuorisotyötä jotenkin niin huonosti ja puutteellisesti tai että se olisi tämän yhteiskunnan suurimpia uhkia minkälaista lapsi ja nuorisotyötä seurakunnat tekevät minulla on sellainen käsitys tästä asiasta monessa kunnassa ei lapsi ja perhetyö onnistuisi ilman sitä rakentavaa ja huippuosaamiseen perustuvaa lapsi ja nuorisotyötä jota seurakunnat tekevät ehkä tuomas kurttila lapsiasiainvaltuutettuna voisi tätä asiaa ja lausumaansa ja näkemystään hieman pohtia tarkemmin jos meillä joissakin seurakunnissa on ollut vaikeuksia ja edesottamuksia se ei todellakaan tarkoita sitä että seurakuntien lapsi ja perhetyö olisi jotenkin erityisen valvonnan syy ja sille

aluksi edustaja tanukselle ja edustaja saloselle totean lapsiasiainvaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen toiminnastaan ja tämä on tapahtunut jo vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien tämä on ensimmäinen kertomus suoraan eduskunnalle valtioneuvoston

tiedoksi joskus tänne taloon

aikaisempia kertomuksia olen lukenut ja esimerkiksi

leikitä se oli teemana ja onko lapsella oikeusturvaa nämä kertomukset ovat kyllä erittäin arvokkaita meidän työmme tueksi mutta arvoisa puhemies haluaisin nostaa erään tärkeän asian tässä

olen hiukan huolissani siitä että että lapsiasiainvaltuutettu nostaa esille täällä

koskevan sääntelyn uudistamisen tarpeen siltä näkökannalta että lapsilla pitäisi olla olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa näiden korjaushoitojen ja hoitotoimenpiteiden osalta täällä nimittäin sanotaan että transsukupuolisia koskevaa sääntelyä on yritetty uudistaa pitkään ja lainsäädäntö olisi saatettava mahdollisimman pikaisesti tasolle joka varmistaa lapsen oikeuksien toteutumisen ja erityisesti lapsen itsemääräämisoikeuden omasta kehostaan tämä on se niin sanottu translaki mitä ovat tämänkin vaalikauden aikana monet vasemman puolen puolueet vaatineet ja

seksuaalista tasa arvoa ajavat järjestöt ovat vaatineet translain ulottumista myös lapsiin ikäväkseni olen havainnut sen että sekin on nielaistu tuosta vain sisuksiin sen enempää tutkimatta koska moni kansanedustaja on sitä translakia kannattamassa ja monet puolueet ovat puhuneet että ensi vaalikaudella se pitää ajaa eteenpäin

koska itse en ole lääkäri ja ja minua te ette kuitenkaan usko minun täytyy turvautua jonkin toisen nimen taakse ja kun nopeasti katsoin vain tuosta googlelta löysin tämmöisessä alma talentin julkaisussa kuudestoista toista kaksituhattakahdeksantoista olleen haastattelun taysin nuorisopsykiatrian ylilääkärin riittakerttu kaltiala heinon kommentteja muutama havainto täältä jotka ovat ihan tämmöistä perusmaalaisjärkeä olevia asioita täällä mainitaan että suuri osa identiteettitutkimuksiin hakeutuvista on tyttöjä joilla on pitkäaikaisia psykiatrisia ongelmia ja monenlaisia kehityksellisiä vaikeuksia sen lisäksi että tämä ilmiö tulee esille erityisesti yläasteikäisillä ja erityisesti tytöillä melko äkillisesti ja siitä ei ole minkäänlaista tutkimustietoa miksi näin on päässyt käymään hän mainitsee myös että lääkäreillä on edessään tulevaisuudessa iso eettinen ongelma tai kysymys siinä mielessä että jos on laaja alaisia psykiatrisia ongelmia ja vaikea identiteettihämmennys menossa pitääkö siinä tilanteessa hoitaa kiireellisiä asioita ensin ja palata myöhemmin sukupuoli

se on edelleen ajankohtainen elikkä hän suoraan mainitsee sen että pitäisi hoitaa tätä identiteettihämmennystä ennemmin kuin pyrkiä suoraan sukupuoli identiteettiasian korjaamisprosessiin perusteluina hänen kommenteissaan on se että esimerkiksi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista sukupuoli identiteettitutkimuksiin hakeutui lähes kahdeksansataa henkilöä ja heistä yli kaksisataa oli ja tämä kasvu on ollut hurjan hurjan suurta nimittäin vuonna kaksituhattakuusitoista tutkimuksiin hakeutuneiden nuorten määrä oli neljä kertaa pienempi elikkä se on nelinkertaistunut nytten muutamassa vuodessa tai itse asiassa

vuodessa

jos kerran kaikista identiteettitutkimuksiin hakeutuvista kolmasosa on iso kysymys tässä yhteiskunnassa mistä tulee tämmöinen äkillinen tarve todeta että pitää päästä tällaisia asioita pohtimaan kun on vasta puberteetti ikä tulossa ja seksuaalinen identiteetti muodostumassa arvoisa puhemies minun mielestäni yhteiskunnan asenneilmapiirin ei tule ylen määrin rohkaista lapsia sukupuolenkorjaushoitoihin aikana jolloin seksuaali identiteetti on vasta kehittymässä soisin että tämä olisi meillä kaikilla yhteinen linja nimittäin ei tämmöistä peruuttamatonta prosessia pidä aloittaa lapsen elämässä

ei vielä kaikkia asioita lapsi ja nuori itsekään tiedä elämässään mitä hän haluaa ja mitä hän on

arvoisa puhemies sitten on tärkeä havainto myös se että

lapsuuden identifioituminen vastakkaiseen sukupuoleen katoaa puberteetissa eli puberteetti iässä elikkä neljällä viidestä se häviää sitten elikkä tämä on tämmöinen poismenevä ilmiö useimpien kohdalla nämä johtavan ylilääkärin havainnot ovat mielestäni niin tärkeitä että ihmettelen ettei lapsiasiainvaltuutettu sen enempää puolusta lapsia myös niin ettei heitä ruveta väärällä tavalla tässä yhteiskunnassa ohjaamaan sellaisten asioiden äärelle mistä ei ole välttämättä paluuta lainkaan siinä mielessä arvoisa puhemies vaalikaudella näissä asioissa kuitenkin myös semmoinen herkkyys ja maalaisjärki seuraisivat keskusteluissa että me emme lapsia sekoittaisi aikuisten

arvoisa puhemies edustaja niikolle täällä on monesti todettu että tämä oli ensimmäinen laatuaan niin ettei pidä nyt sotkea tämä on nyt todellakin aika merkittävää nimenomaan on aikanaan päätetty kun lapsiasiainvaltuutetun toimi suomeen perustettiin että kerran neljässä vuodessa tämmöinen kertomus tehdään ja tämä on ensimmäinen ja senkin takia tätä keskustelua tänne saliin olisi kaivattu että mitä tältä kertomukselta jatkossa toivomme odotamme ja niin edelleen joten nyt se jää tavallaan käymättä siitä ei voi salissa olevia henkilöitä henkilöitä syyttää mutta on hyvä vain jo todeta ehkä tuleville historiankirjoittajillekin että onhan tämä nyt todella erikoinen tilanne suorastaan vähän hämmentävä arvoisa puhemies halusin itse asiassa toisen puheenvuoron nimenomaan kiinnittääkseni huomiota tähän nyt edustaja niikonkin nostamaan yhteen yksittäiseen pieneen ryhmään nimittäin translapsiin ja nuoriin koska tämä ryhmä oli noussut esiin me kuulimme sivistysvaliokunnassa osana käsittelyä translasten ja nuorten perheet yhdistystä ja heidän lausunnostaan poimin nyt vain kolme seikkaa ihan tietopohjaa tänne lisäämään ensimmäisenä kouluterveyskysely

uusimman kouluterveyskyselyn mukaan suomessa noin viisi pilkku viisi prosenttia nuorista miettii sukupuoltaan ja heistä noin yksi pilkku kuusi prosenttia on transnuoria muut siis joko sukupuoltaan pohtivia tai muunsukupuolisia nämä luvut ovat linjassa moniin ulkomaisiin tutkimuksiin toisena

irlanti katolisena maana saattoi voimaan varsin edistyksellisen translain siis ihmisoikeudet tunnistavan translain tämä meidän translakiuudistuksemme todella kipeä uudistamistarvehan liittyy ihmisoikeuksiin ja siellä ilmapiiri muuttui hyvin nopeasti paljon myönteisempään suuntaan ja transihmisten kiusaaminen on merkittävästi vähentynyt kolmantena tässä lausunnossahan ehkä edustaja eivät aja sitä että lapset tai nuoret päättäisivät

vaan esimerkiksi tämmöisistä blokkerihoidoista jotka siirtävät murrosikää ja tämähän taas kerran on lääketieteellisiä tutkimuksia muualla länsi euroopassa toimitaan aika toisella tavalla kuin suomessa tällä hetkellä täällä on hirveän pieni joukko mutta täytyy sanoa että tämä kuuleminen joka meillä oli oli yksi koskettavimpia mitä valiokunnassa on ollut ja olisin sen takia kauhean herkkä siinä että kun me lähdemme mestaroimaan täällä mikä on totta tai ei niin ainakin tämä kouluterveyskysely varmaan kannattaa tässä tunnistaa aineistoksi kiitos

arvoisa puhemies

kertomukseen sisältyy lukuisia hyviä uusia näkökulmia ja avauksia valitettavasti sosiaali ja terveysvaliokunta ei ole kuitenkaan sisällyttänyt tähän mietintöönsä hallitusta velvoittavia lausumaehdotuksia joita esimerkiksi sivistysvaliokunta on antamassaan lausunnossa esittänyt näihin lausumaehdotuksiin olisi sisältynyt muun muassa nollatoleranssi kiusaamiseen ja tosiasiallisten mahdollisuuksien tarjoaminen siihen että kaikilla lapsilla olisi jatkossa vähintään yksi harrastus tämänkaltaiset toimet olisivat tärkeitä syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseksi ja mielestämme nämä ja monet muut toimenpide ehdotukset olisikin tullut kirjata selkeästi ja valtioneuvostoa velvoittavasti valiokunnan

arvoisa puhemies perussuomalaiset kiinnittävät erityistä huomiota siihen että koulukiusaaminen on erittäin vakava ongelma ja sitä esiintyy yhä uusissa muodoissa kiusaaminen johtaa tutkimustulostenkin valossa usein vakaviin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin sekä lisää syrjäytymisriskiä jos siihen ei puututa tarpeeksi tehokkaasti ja riittävän ajoissa vaikuttavaan ennalta ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen on panostettava jotta kiusaamista saadaan vähennettyä yhtenä uutena ja tehokkaana keinona ovat esittäneet koulurauha asiamiehen viran perustamista

lisäksi perussuomalaiset katsovat että lasten kasvatusvastuu kuuluu ensisijaisesti aina kodille mutta myös esimerkiksi kouluilla on siinä tietty vastuunsa yhteiskunnassamme esiintyy koko ajan enemmän häiriökäyttäytymistä ja meidän on huolehdittava että oppimisen ja kasvamisen edellytykset eivät murene tämä edellyttää että perheiden mahdollisuuksia toimia ja tehdä päätöksiä omista lähtökohdistaan korostetaan vahvistetaan lainsäädännöllisin keinoin tämä koskee lapsiperheiden taloudellisen aseman parantamista mistä esimerkkinä voisi olla vaikkapa lapsivähennyksen palauttaminen tähän asiaan tulee palata viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa arvoisa puhemies edustaja niikko toi aiemmin esille lapsiasiavaltuutetun kertomuksen sivulla olevan huomautuksen jonka mukaan tulee pohtia lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista annettujen rangaistusten tasoa verrattuna teon vakavuuteen tässä todetaan on tärkeää tehdä jatkuvaa arviointia siitä ovatko tuomitut rangaistukset oikeudenmukaisia suhteessa teon vakavuuteen ja vahingollisuuteen lapsiin kohdistuvissa rikoksissa tulee lähtökohtana olla että teko on aina vahingollinen lapselle tähän lapsi asiavaltuutetun näkemykseen on kyllä helppo yhtyä tulkitsen niin että hän pitää tuomioita liian lievinä arvoisa puhemies valitettavasti viime päivinä on tullut julki useita erittäin kuvottavia alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia hallituksen on puututtava tähän asiaan pikaisesti ja erittäin tiukasti hallitus on tuonut viime syksynä eduskuntaan lakiehdotuksen jolla lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta sinänsä tähän hallituksen oikeansuuntaiseen esitykseen liittyy kuitenkin se vakava ongelma että nykyistäkin rangaistusmaksimia käytetään erittäin harvoin perussuomalaiset ovat jo siksikin pitäneet erittäin tärkeänä sitä että myös seksuaalirikosten rangaistusminimejä korotetaan tuntuvasti tänään pitämässään kriisikokouksessa eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat onneksi päättäneet viedä tätä perussuomalaisten varsin kauan esillä pitämää ehdotusta ripeästi eteenpäin koskien törkeiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia tosiaan tätä rangaistusminimien nostoa on tarkoitus viedä eteenpäin vielä tämän eduskuntakauden lopun aikana siis seuraavan kahden kuukauden kuluessa tänään eduskuntaryhmien puheenjohtajien tekemä päätös on erittäin tärkeä ja kannatettava mutta perussuomalaiset vaativat lisäksi että rangaistusasteikon minimiä tosiaan korotetaan tuntuvasti ei pelkästään näennäisesti lisäksi vaadimme minimirangaistusten korottamista muidenkin lapsiin kohdistuneiden rikosten osalta arvoisa puhemies yhteiskunnan tulee antaa selkeä viesti siitä että kyseiset rikokset eivät ole hyväksyttävissä millään muotoa lasten tulee voida kokea olevansa turvassa ja meidän päättäjien on tehtävä kaikki voitavamme sen eteen että turvallisuus toteutuu myös käytännössä

arvoisa puhemies tämä on ollut oikein hyvää keskustelua ja olen kyllä edelleenkin pahoillani siitä että meitä meitä edustajia on täällä kovin vähän kun puhumme lapsista ja nuorista niin mehän puhumme silloin tulevaisuudesta kuuntelin edustaja elovaaran puheenvuoroa suurella mielenkiinnolla ja minun mielestäni hänen analyysinsa siitä mistä tämä tilanne johtuu oli kyllä mielenkiintoinen ja ja ajatuksia herättävä hänellä oli myöskin oikein hyviä ja mielenkiintoisia ratkaisuehdotuksia tuntuu etteivät ihmiskeskeiset asiat ole niin tärkeitä kuin esimerkiksi markkinoiden toiminta nykyisin taidetaan useammin kysyä miten markkinat voivat kuin kuin että kysyttäisiin miten ihmiset lapset tai nuoret voivat

usein toissijaisiksi työelämää koskevat lakiesitykset eivät useinkaan huomioi lasten ja perheiden tarpeita markkinoiden toiminta on tässäkin asiassa tärkeämpää miksi sitten näin on siis en ole missään mielessä markkinavastainen mutta kysymys on arvoista ja prioriteeteista eli asioiden tärkeysjärjestykseen laittamisesta arvoisa puhemies sektorikohtaisuus sekä kunnissa että ministeriöissä on myös yksi ongelman aiheuttaja lasten ja nuorten asiat pitäisi katsoa kokonaisuutena ja siksi esittämäni ilmiöpohjainen budjetointi olisi kyllä testaamisen arvoinen asia ja sitten vielä edustaja elovaaran esille nostama ongelma olen samaa mieltä näistä hankkeista hankerahoitukset estävät usein pitkäkestoisen kehittämisen ja usein tai ei nyt usein mutta olen tavannut kyllä semmoisen hankkeen jossa on myöskin ihan epäeettisiä puolia eli hanke voi olla vaikka kuinka hyvä hyvä mutta sen loppuessa rahoitus loppuu ja hankkeessa mukana olleet jäävät tyhjän päälle

arvoisa rouva puhemies olin ajatellut puhua vähän

mikä rikkoo tällaista pitää meidän aikuisten ja yhteiskunnan puuttua viiveettä niin kuin ovat muun muassa edustaja savion hyvässä puheenvuorossa tulleet esiin ja laajalti mediassa nämä oulun ja helsinginkin tapaukset seksuaalisesta hyväksikäytöstä raiskauksista ja niin edelleen sehän on tietysti ääriesimerkki siitä kuinka olemme epäonnistuneet suojelemaan lapsiamme ja nuoriamme ja he ovat joutuneet tämmöisen kohteeksi me kristillisdemokraatit olemme olleet sitä mieltä ja itse kun olen naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja olen tavannut näitä potilaita ja heidän vanhempiaan pitkin vuosia voi sanoa vuosikymmeniä että kannatamme kyllä lämpimästi sitä ja olen pitkään puhunut siitä että

seksuaalirikoksiin liittyen kautta linjan tarvitsee kiristää eikä vain rangaistuksia kiristää vaan olisi ja on huolehdittava siitä että nämä rikokset tutkitaan mahdollisimman nopeasti niin että oikeuslaitoksessa poliisilaitoksessa ei tule viiveitä vaan nämä tapaukset tutkitaan mahdollisimman nopeasti ja saadaan päätökset tietysti tässä tilanteessa on sanottava että paitsi että meidän pitää paremmin suojella lapsiamme ja nuoriamme tällaisilta tilanteilta niin jos sellainen on päässyt niin kuin nyt ikävästi lisääntyvässä määrin tapahtumaan niin on viiveettä osoitettava riittävästi resursseja siihen että lapset ja nuoret ja heidän läheisensä pääsevät läpikäymään näitä karmeita tapahtumia vaikka elämä ei lopu niin kuin valitettavasti jollakin nuorella itsemurhan kautta hiljakkoin on tapahtunut niin monen lapsen ja nuoren jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan kohteeksi tärkeän elämän osa alueen se on pilannut kokonaan niin kuin jotkut ovat kuvanneet että he kokevat että he ovat eläviä mutta kuitenkin kuolleita jos päästään edes pitkällisen terapian kautta siihen että seksuaalisuuden tärkeällä elämänalueella he pääsisivät jollakin tavoin normaaleihin toimintoihin puhumattakaan nauttimaan tästä elämän osa alueesta niin siihen on monta kertaa pitkä pitkä tie eikä se kaikilla onnistu lainkaan

sitten mitä tulee lasten ja nuorten kasvu ja kehitysrauhaan myös seksuaalisella osa alueella niin haluaisin kiinnittää kyllä huomiota kouluympäristöön ja siihen

minkälaisia luennoitsijoita koulussa on viime vuosina käynyt tämä lähenee nyt translakiesityksiä edustaja torsti käytti tähän liittyen puheenvuoron ja ja edustaja niikko aiemmin lapset ja nuoret blokkerihoidot näen että se on lasten ihmisoikeuksien rikkomista meille on jotenkin tullut ihmeellinen ideologia tänne ikään kuin jotkut lapset olisivat syntyneet väärään kehoon se on kaukaa tullutta ideologiaa ja kun niitä ikään kuin tutkimustuloksia tarkemmin analysoidaan niin ne eivät kyllä tieteellisen tutkimuksen perusteita moniltakaan osilta täytä lapset ja nuoret kasvavat ja kehittyvät ja murrosikä on tässä kehitysprosessissa erittäin tärkeä vaihe ja näen että se on lasten ihmisoikeuksien rikkomista jos me alamme blokkerihoidoilla estämään normaalin kasvun ja kehityksen lapsilla ja nuorilla

eri aivolohkojen normaalin kehittymisen kuka ottaa vastuun siitä että me rikomme tällä tavalla tai joku yrittää tuoda tällaisia hoitoja meidän yhteiskuntaan lasten ja nuorten aivojen kehitys jatkuu sinne kaksikymmentäviisi vuotiaaksi jopa kolmekymmentä vuotiaaksi asti kun ajatellaan näitäkin nuoria jotka kokevat ristiriitaa kehonsa ja ja sukupuoli tai seksuaali identiteettinsä välillä niin kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentäviisi prosenttia tästä identiteettiristiriidasta häviää kun päästään aikuisikään ja aikuisuuteen sillä tavalla ajattelen kyllä että meidän aikuisten tehtävä on antaa kasvu ja kehitysrauha jotta lapset ja nuoret voivat käydä turvallisesti nämä vaiheensa läpi meidän tulee antaa heille tilaa kyseenalaistaa kapinoida ja esittää kaikkia niitä epäilyjä mitä heillä on mutta olla turvallisina vanhempina turvallisina aikuisina ja auttaa lapsia ja nuoria läpi kehitysvaiheiden sitten kun ollaan siellä aikuisiässä niin jos edelleenkin on ristiriitoja niin tokihan nämä täytyy käydä huolella läpi käydä huolella läpi mistä minkäkinlainen tuntemus ajatus ja ristiriita johtuu valitettavan usein sieltä löytyy hyvin rikkonaista taustaa kokemuksia tai laiminlyöntejä jotka täytyy käydä läpi kaikki tämä jää piiloon ja varjoon jos siinä aikuiset rupeavat mestaroimaan liian aikaisin translakiin liittyen en ole tavannut yhden ainutta transprosessin läpikäynyttä aikuista joka kannattaisi tätä translakia mikä nyt olen tavannut transihmisiä ja ollut heidän kanssaan tekemisissä kahdeksankymmentä luvulta lähtien yksikään ei ole sanonut että olisi hyvä asia että poistetaan ikäraja yksikään ei ole sanonut että että olisi hyvä että omalla ilmoituksella saisi muuttaa sukupuolensa eikä yksikään ole sanonut sitä että on hyvä lähteä sterilisaatioita tekemään on tärkeää antaa riittävästi aikaa pohdinnoille oman elämän ja identiteetin oman elämänhistorian läpikäymiselle ja antaa apua ja tukea niihin prosesseihin joissa tarvitaan viime vuosina kolmen viime vuoden aikana lähetteiden määrä nuorisopsykiatrian poliklinikoille on todella kymmeniä prosentteja lisääntynyt

mitä lääkäritkin ihmettelevät mitä tänä aikana on tapahtunut mitä ihmeellistä on tapahtunut suomessa kolmen viime vuoden aikana ainut mikä on tapahtunut on että meillä ovat seta ja seta mieliset kulkeneet kouluissa luennoimassa jokainen saa itse olevinaan päättää sukupuolensa ainut mitä tänä aikana on tapahtunut on että media on saanut tilaa ja on markkinoitu tätä että omalla ajatuksella päätöksellä voisi itse valita

arvoisa rouva puhemies sanon vain tässä loppuun sukupuoli on niin paljon syvempi arvokkaampi ja monimuotoisempi kuin se että omalla ajatuksella sitä lähdettäisiin muuttamaan tästä voidaan puhua pitkään mutta todellakin minä toivon että me arvostamme meidän nuoria ja lapsia heidän kehoaan heidän

arvoisa puhemies tapasin eilen henkilön joka on päiväkodissa töissä hän sanoi että hänen luokseen tuli pieni poika kyyneleet silmissä kysyi olenko minä poika minua järkytti tämä ja tietysti tätä tuolla päiväkodissa työskentelevää ihmistä myös hän sanoi kyllä sinä olet poika tämä kertoo siitä kuinka järkyttävä tilanne meillä on että meidän pienet lapset elävät siinä tilanteessa että heille jaetaan sellaista tietoa eri puolilta kaikin mahdollisin tavoin että he eivät olekaan tyttöjä tai poikia tämä on järkyttävää että tällainen on meillä tilanne tänä päivänä herätkää hyvät ystävät ja ottakaa vastuuta näistä meidän lapsista heistä tulee

vaikeasti hoidettavia potilaita jos heidän lapsuutensa tällaisilla pelotteluilla pilataan arvoisa puhemies toinen kysymys mikä tässä keskustelussa on tullut esille herää siitä että todellakin lapsiasiainvaltuutettu nostaa kristilliset seurakunnat tikunnokkaan ja vaatii niiden lapsityölle erillistä valvontaa kysyn ovatko edustajat ja ovatko eduskuntaryhmät

keskusta muut täällä nyt eivät ole sosiaalidemokraatteja on ja vihreä todella sitä mieltä että seurakunnat tekevät niin vaarallista työtä että sitä pitää valvoa erikseen niin kuin lapsiasiainvaltuutettu antaa ymmärtää aivan käsittämätöntä tiedämme sen että kristillinen kirkko

aloittivat suomessa kansan sivistämisen eli koulun koululaitoksen terveydenhuollon sairaanhoidon ja diakonian sosiaaliavustukset ja sosiaalityön kaikki ne alkoivat seurakuntien kristillisten järjestöjen ja toimijoiden rakkaudesta lapsia ja tätä kansaa kohtaan vasta myöhemmin kauan myöhemmin kunnat ottivat nämä tehtävät ja ne ovat nyt kunnilla mutta ne ovat erityisesti tuolla maaseudulla mutta vielä tänä päivänä myös kaupungeissa seurakunnat jotka ovat vahvasti mukana tässä terveessä kasvatustyössä sille pitää antaa kaikki tuki eikä heittää tällaisia varjoja voisin luetella järjestöjä jotka ehkä ovat kyseenalaisia lasten kasvattajia mutta en niitä halua nostaa esiin mutta puolustan kristillistä kasvatusta lapsille sitä pitää suosia eikä painaa alas

erittäin hyviä puheenvuoroja kuultu nimenomaan lasten oikeuksista ja lasten kehityksestä ja siitä miten heidän maailmaansa pyritään sotkemaan erilaisilla ajatuksilla olen hiukan huolissani niistä vaatimuksista joita lasten maailmaan esitetään jatkuvasti että heissä on joku vika jos he eivät pääse esimerkiksi tämmöisiin blokkerihoitoihin kuten edustaja torsti sosiaalidemokraateista haluaisi tällaista kehitystä tähän yhteiskuntaan vaatimukset ja pelottelut siitä

tutkimaan eivät ole kovin todenperäisiä ainakaan suomessa tehdyt tutkimukset eivät ole olleet tähän saakka mutta jos te ette usko nytten edustaja tanusta joka erittäin hyvän puheenvuoron piti tästä blokkerihoidosta niin nuorisopsykiatrian ylilääkäri kaltiala heino itse mainitsi että hänen mukaansa varhaisen puberteettia jarruttamalla aloitetun hormonaalisen intervention riskeistä ei tiedetä tarpeeksi lisäksi hän muistuttaa että sukupuolihormonin erittyminen tai erittymättä jättäminen vaikuttaa myös aivoihin ja ajatteluun ja hän mainitsee näin koko kysymys siitä saako transnuori blokkerihoitoa on väärä koska iso osa tutkittavista ei ole sellaisia joille hoito on suunniteltu arvoisa puhemies kuten aikaisemminkin mainitsin lapsuuden identifioituminen vastakkaiseen sukupuoleen katoaa neljällä viidestä joten tämä on ohimenevä puberteettiin ja seksuaalisuuteen liittyvä kehitys ja nyt tänne maailmaan jotkut lapsiasiavaltuutetut haluaisivat saada erityistä huomiota jotta heitä päästäisiin tavallaan hoitamaan hänen terminsä mukaan täytyy todeta se että on kauan varmaan mennyt ihmisen kehityksessä jotain pieleen kun aletaan näkemään asiat näin väärällä tavalla miksi tähän tilanteeseen ollaan tultu mehän tiedämme niin kuin mainitsin aikaisemmin että nelinkertaistunut tämä alaikäisten lasten sukupuoli identiteettitutkimuksiin hakeutuminen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista niitä oli yli kaksisataa nuorta no mistä tämä nyt johtuu esimerkiksi tampereella tampereella seta kiertää kaikki kahdeksannen luokan oppilaat läpi joka vuosi ja he ovat tehneet sitä muutaman vuoden ja näinä ajankohtina myös nämä lukemat ovat kohonneet he käyvät siellä valistamassa omalla tavallaan siitä seksuaalisesta tasa arvosta sitten lisäksi on viime vuosien aikana tullut niin kutsuttuja sateenkaarisia sateenkaarisia nuorisotiloja joissa jopa kolmetoista viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaat kohtaavat toisensa ja pohtivat näitä näitä sukupuoli identiteettikysymyksiä ilman että he kysyvät vanhemmiltaan mitään lupaa siihen

arvoisa edustaja kun tarinaa riittää

arvoisa herra puhemies en enää pitkää aikaa käytä näihin trans ja sukupuoliasioihin mutta kerron vain että todella näiden viimeisen kahden kolmen

vuoden aikana on tullut yhteydenottoja huolestuneilta vanhemmilta ja huolestuneilta opettajilta enemmän kuin edellisen kahdenkymmenenkahden vuoden aikana yhteensäkään ja esimerkkinä alakouluikäinen tyttö vähän samantyyppinen kuin mikä oli tuossa jonkun edustajan kertoma esimerkki äiti soittaa ja itse asiassa toinen tapaus jossa isä soittaa hyvin samantyyppisestä alakoululaisesta tytöstä joka tulee ahdistuneena koulusta kotiin ja kysyy että äiti enkö minä olekaan tyttö ja kun äiti ihmettelee niin tyttö kerkiää seuraavan kysymyksen jo kysyä että äiti olenko minä lesbo ja ja kun tämä äiti soittaa niin hän sanoo että hän ei oikein tiennyt mitä kysyä miten ihmeessä sinä nyt tuollaisia tyttö vastasi että no kun koulussa oli meillä sellainen tunti jossa sanottiin että eihän sitä varmuudella voi tietää onko tyttö tai poika tai onko jotakin muuta ja onko lesbo tai ei niin eihän sitä voi tietää ennen kuin on kokeillut minä gynekologina olen vuosien varrella hoitanut todella monenlaisia potilaita ja kaikista sukupuoli ja seksuaalivähemmistöistä voi sanoa kaiken ikäisiä sieltä muutaman vuoden ikäisestä lähes satavuotiaaseen ja voin sanoa ja kaikesta siihen liittyvästä mikä on tarkoitettu kauniiksi että jos siellä lähdetään etsimään mitä minä olen sillä että lähdetään kokeilemaan silloin käy niin kuin on ollut kuusitoista seitsemäntoista kahdeksantoista vuotiaita tyttöjä jotka tulevat että he ovat kaiken kokeneet ja he eivät jaksa ja minä kuuntelen ja sanon että voi tyttö hyvä et sinä ole oikein päässyt edes lähellekään sitä mitä näihin elämänalueisiin tulisi kuulua sinä olet kokenut jotakin ihan muuta kuin mitä olisi pitänyt kokea

niin kuin sanottu minulla on kahdenkymmenenviiden vuoden kokemus ammatissa näistä asioista en käytä tähän nyt enempää aikaa niitä tarinoita olisi niin paljon mutta niin kuin sanoin meidän aikuisten tulee huolehtia että meidän lapsilla ja nuorilla on kasvu ja kehitysrauha kaikilla osa alueilla niin fyysisen psyykkisen seksuaalisen kuin oman identiteetin rakentamisessa paitsi siellä kotona myös koulussa ja ja koulun ympäristössä sen vuoksi näen että se on lasten ihmisoikeuksien rikkomista että mennään häiritsemään esittelemään asioita mitkä eivät sinne kuulu muistuttaisin myös että meillä laissa opettajien kuuluu seurata lakia on sukupuoli sukupuoli identiteetti ja sukupuolen ilmaisu siellä ei ole minkäännäköistä mainintaa sukupuolten moninaisuudesta tai monista sukupuolista ja niin edelleen tämä on tuotu aivan vieraana ideologiana ja samaten näissä tasa arvo oppaissa ja ja muissa tästä on käyty paljon keskustelua ei ole yhtäkään sellaista asiaa mikä kuuluisi opettajien opetussuunnitelman ytimeen viime aikoina on yhteiskunnassa ollut jotenkin ihmeellinen tendenssi että kun me olemme aina puhuneet että tyttöjä on niin niin tavattoman monenlaisia että se tyttöjen jana on niin pitkä niin nyt sitä on ikään kuin kavennettu tietyntyyppisiin tyttöihin että jos sinä et tuohon sovi niin sitten sinä olet jotakin muuta tai sinä olet sukupuoleton laittakaa hyvät ihmiset tämäntyyppiset höyrytykset ja aivan harhaanjohtavat puheet sivuun ja palataan siihen aikaan kun on sanottu että erilaisten tyttöjen ja naisten jana on niin pitkä ja niin laaja että sinne sopivat ihan kaiken kokoiset kaiken näköiset kaikella lailla tuntevat tytöt ja naiset tai nekin jotka eivät tunne oikein millään tavalla ei sukupuoli ole mikään tunneasia ja samaten poikien ja miesten jana on niin pitkä että sinne sopivat aivan kaiken kokoiset ja näköiset ja kaikella lailla tuntevat tai nekin jotka kokevat etteivät tunne juuri mitenkään meillä laissa on sukupuoli niitä on kaksi erittäin harvoin syntyy sellaisia vauvoja joilla on kehityksessä tapahtunut jotakin että siellä olisi merkkejä jotenkin sekavammasta tilanteesta

itse asiassa

mihinkä alun perin halusin toisen puheenvuoroni käyttää

vanhemmat kantavat lapsensa kasvatuksesta ensisijaisen vastuun ja yhteiskunnan tarjoaman ja koulutuksen tulisi tukea

ja perusopetuksessa tarvitaan yhä enemmän sosiaali ja perhetyön osaamista sekä sen integrointia osaksi kasvatus ja koulutuspolkua nimenomaan tätä sosiaalista tukea perhetyön osaamista ja tukea tarvitsisivat monet rikkinäiset perheet tänä päivänä me puolustamme myös kristillisen kulttuuriperinnön ja arvojen välittämistä kasvatuksessa päiväkotien ja koulujen on taattava oppilailleen myönteinen uskonnonvapaus niin kuin se meillä myös perustuslaissa on oman uskonnon opetus antaa oppilaille tietoja taitoja ja kokemuksia joista hän saa myös aineksia oman identiteettinsä ja maailmankatsomuksensa rakentamiseksi tytöt saavat olla tyttöjä ja pojat poikia kukin aivan omalla tavallaan eikä tätä pidä lähteä aikuisten horjuttamaan

myös että kristilliset koulut ja päiväkodit täydentävät tärkeällä tavalla julkista palvelutarjontaa koulutukseen liittyen huomaan että aika menee taas ajattelen että kouluihin kaiken kaikkiaan tarvitaan lisää voimavaroja ryhmäkokoja pienemmiksi ja myös voimavaroja ja tukea yksilölliseen erilaisuuden huomioimiseen ja sitä kautta koulutuksellisen tasa arvon toteuttamiseen

arvoisa puhemies tämä lapsiasiavaltuutetun kertomus kaksituhattakahdeksantoista on aika laaja paketti ja antaisi mahdollisuuksia antaisi mahdollisuuksia tarttua aika moneenkin kohtaan niin kuin tässä keskustelussa on kyllä osin jo tehtykin itse arvoisa puhemies nostaisin kaksi erityistä asiaa mitä pidän erityisen tärkeinä lapsipolitiikkaa jatkokehiteltäessä ja tehtäessä tulevia ratkaisuja ensimmäinen on lapsiperheiden köyhyys ja toinen on suomen alhainen syntyvyyden taso mielestäni erityisesti nämä kaksi on monta muutakin mutta itse sanoisin että erityisesti nämä kaksi ovat semmoisia joihin huomiota täytyy kiinnittää meillä arvioiden mukaan jopa satatuhatta lasta elää köyhissä olosuhteissa totta kai on monenlaista köyhyyttä erilaisia toimeentulovaikeuksia se voi johtaa siihen että lapsilla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi harrastustoimintaan mikä on kyllä todella surullinen asia pitäisi lähteä siitä että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus edes yhteen harrastukseen ja tarvittaessa sitten seurojen tai yhteiskunnan tavalla tai toisella pitäisi tämä asia asia varmistaa on se sitten urheilua tai kulttuuria tai musiikkia tai mitä ikinä ikinä se onkaan lukemista tai tai pienoismallien tekemistä tai mitä nyt ikinä onkaan mutta että edes yksi harrastus olisi lapsella tai nuorella se olisi erittäin arvokas asia köyhyyden suhteen iso päätös on se että hallitus nostaa pienimpiä vanhempainpäivärahoja kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa se koskee köyhimpiä pienten lasten perheitä ja tulee kyllä varmasti tarpeeseen kotiapuun myöskin lisäpanostuksia ja toivottavasti myös kunnat tarjoavat sitä mahdollisuutta perheille ettei se jää vain tavoitteeksi mutta jatkotoimenpiteitäkin varmasti tarvitaan ja tämän kauden jälkeen jälkeen seuraavankin hallituksen täytyy miettiä mitä on tehtävissä voisiko pienituloisimmille perheille kohdentaa jotakin lisälapsilisää tai tai muutoin huomioida näitä köyhimpiä perheitä totta kai työpaikat ovat kaikista tärkein asia niin että silloin kun on työikäisiä ja työkykyisiä ihmisiä perheessä vanhemmat tai edes toinen vanhempi saisi töitä se olisi erityisen arvokas asia onneksi tässä asiassa on menty tällä kaudella eteenpäin sitten arvoisa puhemies tämä syntyvyyden kysymys meillä väki vanhenee tässä maassa ja syntyvyys on laskenut suurin piirtein nälkävuosien tasolle jokainen ymmärtää mitä se tarkoittaa tälle kansakunnalle tulevaisuudessa jos halutaan pitää tämmöisestä kansasta kuin suomalaiset ja suomi hyvää huolta niin kyllä meidän tähän asiaan täytyy etsiä ratkaisuja meillä täällä taida olla nappia millä me tämän asian kuntoon laitamme mutta joitakin nappeja meillä on esimerkiksi hyvä perhevapaauudistus mikä tehdään lasten ja perheiden ehdolla voi auttaa tässä asiassa se että lapsiperheiden taloudelliset etuudet ovat riittävän hyviä se että on myönteinen tulevaisuudennäkymä vakaita työpaikkoja tämäntapaisia asioita siellä voi olla millä me ehkä voimme vaikuttaa syntyvyyteen myönteisesti ja jotenkin arvoisa puhemies tarvitaan kulttuurin murrosta ylipäätänsä lapsiystävälliseen yhteiskuntaan ehkä nämä ovat sentapaisia asioita mihin me eduskuntana voimme halutessamme jonkun verran vaikuttaa jotta suomalaiset yrittäisivät

toimeentulon ja sosiaaliturvan sääntely on monimutkainen kokonaisuus joten sen ymmärtäminenkin on hankalaa yksittäiselle perheelle ja lapselle voi olla lähes mahdotonta selvittää mihin etuuksiin ja tukiin he ovat oikeutettuja missäkin tilanteessa tämä korostuu erityisesti silloin kun perheen tai lapsen tuen tarve määräytyy useammalla perusteella haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden mahdollisuudet selvittää oikeuksiaan ovat erityisen riittävien ja oikea aikaisten neuvontapalveluiden tarve on suuri lainsäädännön tulisi varmistaa entistä paremmin lapsen ja perheen oikeusturva tilanteissa joissa he tarvitsevat yhteiskunnan apua minulla on parhaillaankin avunpyyntöjä kansalaisilta jotka eivät kerta kaikkiaan saa meidän sosiaaliturvan piiristä heille kuuluvia palveluita heitä pyöritetään paikasta toiseen ja heiltä vaaditaan erilaisia lappuja ja lippuja ja ja kun he eivät kykene niitä hankkimaan niin he tippuvat sitten toimeentulosta kokonaan nyt kun tämä siirtyi kelalle niin neuvonta on vielä heikompaa eräskin rouva kirjoitti että kello yhdeksän menin kelan toimistoon kello kuudelletoista minulle ilmoitettiin että eivät ehdi tänään käsitellä asiaani näin ei voi jatkua

nyt sitten tiedämme että ensi vaalikaudella ketkä sitten täällä sosiaaliturvan uudistus on meillä varmasti yksi tärkeimpiä asioita kyllä tämä kertomus antaa valtavasti materiaalia siihen että mihin suuntaan asiaa pitäisi viedä niin että ne kansalaiset jotka todella apua tarvitsevat voivat sitä saada hakeminen alkaa olla niin vaikeaa sinulla pitää olla aivan huikeat atk taidot että sinä pystyt kaikki liitteet tekemään ja skannaamaan erilaisia papereita ja niin edelleen täytyy sanoa että että tässä on aika paljon väliinputoajia meillä tulossa sitten jos me otamme vielä nämä digisyrjäytyneet ihmiset iäkkäät ihmiset ja sitten ne ihmiset nuoretkin ihmiset joilla ei ole taitoja tai on joku muu vajavaisuus minkä takia eivät pysty hallitsemaan digitaalisia laitteita niin he tippuvat aivan kokonaan tästä yhteiskunnasta meillä on kyllä isoja asioita ensi kaudellekin

korjatakseni kun suuhuni aseteltiin tuossa sanoja en esittänyt ainuttakaan näkemystä erikseen yhteenkään vähemmistöön liittyen vaan totesin vain kouluterveyskyselyn joka sivistysvaliokunnan pyytämässä kuulemisessa tuli esiin liittyen

ja se on kuitenkin sitä dataa jota meillä nyt on käytettävissä mutta varsinaisesti oikeastaan olen ilahtunut kun edustaja kaikkonen tuli vielä tähän keskusteluun nimittäin keskustelun alussa tosiaan todettiin että on sangen valitettavaa että me historian ensimmäistä lapsiasiainvaltuutetun kertomusta eduskunnalle käsittelemme illalla muutaman edustajan voimin ja ehkä kuitenkin se iso kuva joka tästä piirtyy ovat ne kaksi kysymystä toisaalta tietysti koko kertomuksen datamäärä mutta myös siitä tehty johtopäätös tällaisesta tietystä hyvinvointivaltion alisuoriutumisesta kokonaisvaltaisessa lasten ja nuorten hyvinvoinnissa osallisuudessa ja ja nimenomaan esimerkiksi köyhyyteen liittyvässä liittyvässä eriarvoisuudessa ratkaisunahan kokonaisvaltaisesti esitetään lapsistrategiaa ja nyt kun kuitenkin hallituskauden vaihtumisen kynnyksellä niin on ensiarvoisen tärkeätä että meillä syntyy tämmöinen ikään kuin laaja konsensus siitä että siihen suuntaan mennään koska sitä tämä yhteiskunta kaipaa että tämä alisuoriutuminen lakkaisi uskon että tämä on tämmöinen puoluepoliittiset rajat ylittävä ylittävä näkemys ja varmasti hallituksen piirissä jo valmistellaan sitä että sen sijaan että ehkä poimitaan yksittäisiä asioita joita on tehty tai jätetty tekemättä tässä asiassa lähdettäisiin katsomaan sitä strategista tasoa mikä olisi yhteiskunnan kannalta todella tärkeää

jotka kuitenkin ovat pieniä tässä kokonaisuudessa

arvoisa puhemies olen siis jättänyt lakialoitteen jossa ehdotan että oleskelulupaa hakevilla maahanmuuttajilla olisi mahdollisuus osoittaa oleskelukelpoisuutensa aktiivisen ja onnistuneen kotoutumisen perusteella ja heille voitaisiin myöntää niin sanottu sisuviisumi siinä lyhyesti asiasisältö tosiaan lakialoite on saanut nimen sisuviisumi siitä ajatuksesta että että tällä hetkellä maahanmuuttajalla ei ole mahdollisuutta osoittaa omaa aktiivisuuttaan juurikaan eli tavallaan oleskelulupaa hakiessa sillä ikään kuin ei tällä hetkellä lain silmissä ole hirveästi merkitystä mitä mitä tekee tai tämä on ikään kuin kädenojennus niille ihmisille jotka osoittavat sisukkuutta siinä että he haluavat olla suomessa oppia mahdollisesti suomen kielen päästä työhön opiskella perustaa yrityksen yhtenä esimerkkinä nuori turvapaikanhakija joka on käynyt suomalaisen lukion hyvin menestyksekkäästi on opetellut lyhyessä ajassa suomen kielen ja haluaa ehdottomasti hakeutua korkeakouluun ja maksaa takaisin sen yhteiskunnan panoksen joka häneen on sijoitettu tällaisissa tapauksissa on ikään kuin meidän resurssiemme hukkaamista jos me käännytämme suomesta pois tällaiset henkilöt jotka voisivat tuoda meille meille tänne hyvinvointia ja osaamista on tärkeää tunnistaa maahanmuuttajista ne ihmiset joilla on on jo olemassa olevaa osaamista ja ja ottaa se hyöty käyttöön tämä ei siis rajaa mitenkään turvapaikan saamisen perusteita tämä ei vie oikeuksia keneltäkään tämä tuo tällaisen elementin lainsäädäntöön

suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään jatkuva oleskelulupa jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hänen terveydentilansa suomeen syntyneiden siteiden aktiivisen ja onnistuneen kotoutumisen tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi kun erityisesti otetaan huomioon olosuhteet joihin hän joutuisi kotimaassaan

on tärkeää että tunnistamme että se pitää sisällään hyvin erityyppisiä ihmisiä ja hyvin erityyppisiä ryhmittymiä ja ja koska me toivomme että ne ihmiset jotka meille tänne suomeen saapuvat tänne kotoutuisivat ja olisivat aktiivisia siitä syystä toivon että eduskunta antaisi kannatustaan tälle asialle ja olisimme siinä mielessä nyt tasapainoisella linjalla suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa toivonkin että tämä herättää hieman keskustelua täällä salissa kiitos niille edustajille jotka vielä näin myöhään illalla jaksavat täällä olla

herra puhemies nyt on oltava aika varovaisia siinä ettemme lisää humanitäärisen maahanmuuton vetovoimaisuutta suomen vetovoimaisuutta siinä suhteessa sen tähden on hyvin tarkkaan harkittava tällaisia laajennuksia meillä on vakava tilanne monella tavalla koska turvallisuustilanne suomessa on heikentynyt nopeasti ja merkittävästi osin epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan johdosta erityisesti meidän nuoret lapset tytöt ovat ovat vaarassa on siis katsottava mitä

siitä lähtökohdasta miten parannetaan tilannetta niin meillä kuin myös lähtömaissa ja niiden ihmisten osalta jotka ovat haavoittuvissa oloissa suomeen tuli kolme vuotta sitten valtavan paljon nuoria terveitä miehiä monet myivät kotinsa ja omaisuutensa siellä lähtömaissa ja miehet lähtivät sitten tuolle vaaralliselle matkalle ja tulivat tänne lapset naiset vanhukset ja sairaat jäivät sinne sodan jalkoihin kurjiin oloihin he ovat jotka tarvitsevat erityistä tukea ja turvaa pakolaisleirit ovat tehokkaita ikävä että niitä tarvitaan mutta kun määrät ovat miljoonia niin niitä tarvitaan ja niiden kautta annettu tuki on paljon tärkeämpää kuin se että meille lisätään vetovoimatekijöitä mitä osittain katson tämän lakialoitteenkin merkitsevän

joita vielä viikko pari sitten jyrkästi vastustivat tämä on tietysti positiivista että näin tapahtuu mutta kun hallituksessa vaikutetaan niin nyt odotan että hallitukselta tulee sitten sellaisia esityksiä jotka todella tehoavat tähän tilanteeseen suomen kansa odottaa hallitukselta toimenpiteitä ei vetovoimatekijöiden lisäämistä vaan vastuullisia suomen turvallisuutta parantavia toimia ja

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja elovaaralle että olette tuonut tämän lakialoitteen tänne eduskuntaan ja käynnistänyt näkemykseni mukaan toivottavasti älyllisen ja järkevän keskustelun siitä millä tavalla me vastaamme tähän aikaan ja tämän ajan vaatimuksiin

tämän ajan sana ei ole lynkkausmieliala vaan järkevä selvitys siitä kuinka me saamme täällä olevat tai jossain vaiheessa tänne tulevat turvapaikanhakijat kotoutettua ja heistä erotettua ne henkilöt jotka eivät tähän maahan sovi sopeudu heidät on poistettava asiallinen kotouttaminen merkitsee sitä me olemme kolme ja puoli vuotta keskustelleet me emme ole onnistuneet kotouttamisessa ja me emme ole vieneet kotouttamista järkevällä tavalla loppuun saakka nyt edustaja elovaara on saanut liikkeelle keskustelun jossa nimenomaan ne henkilöt jotka haluavat kotoutua ja integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja kertoa avoimesti ja läpinäkyvästi keitä he ovat saavat siitä palkkion ja ne roistot roikaleet raiskaajat poistetaan maasta jotka eivät tänne kuulu se on tämän kolikon toinen puoli ja se meidän pitää hyväksyä mutta se pitää hyväksyä että joka on hyvä haluaa kotoutua tulee antaa siitä ikään kuin pisteitä mahdollisuuksia niin että hyvät ihmiset ymmärtävät jäädä maahan ja huonot poistetaan tämähän ei vaaranna millään lailla maahanmuuttoa vaan nimenomaan parantaa turvallisuutta ja edelleen korostan sitä että olen kriittisen maahanmuuton ihminen ja ja haluan että ne ihmiset jotka tekevät täällä pahojaan ja tuhoavat meidän eivät kuulu suomeen meillä on ollut selkeitä näyttöjä siitä että ne henkilöt jotka ovat tänne tulleet eivät ole halunneetkaan kotoutua meillä on työelämä ja tasa arvovaliokunnassa keskusteltu tästä kotouttamisesta meillä on käynyt sellaisia ihmisiä siellä puhumassa jotka kertovat kotouttamisesta sen epäonnistumisesta

mutta me kerromme että sinulla on velvollisuus kotoutua ja että jos sinä haluat kotoutua me palkitsemme sinua sinä pääset suomalaisen yhteiskunnan osaksi kun hyväksyt ne suomalaisen yhteiskunnan lainalaisuudet joita tämä yhteiskunta todellakin tarvitsee eli pidän tätä lakiesitystä hyvänä ja toivon asiallista ja viilipyttymäistä suhdetta tähän asiaan nämä viime päivien ikävät teot eivät ole tämän asian arvoisia

puhemies edustaja elovaaran ehdotus ja aloite on hyvin kannatettava kiitoksia edustaja elovaaralle siitä että olette tämän aloitteen tehnyt nythän

keskustelussa ja monessa muussa keskustelussa tässä istuntosalissa viime viikkoina ja kuukausina olemme tuoneet esille huolen siitä että suomessa syntyvyys on laskenut äskeisessäkin keskustelussa todettiin että nälkävuosien tasolle suunnilleen me tiedämme että suomeen tarvitaan lisää ihmisiä ja meidän pitäisi kehittää keinoja siihen miten me saamme hallitusti nimenomaan sellaisia ihmisiä tänne jotka voivat auttaa meitä suomessa syntyneitä ja meidän suomessa syntyneitä jälkeläisiämme pitämään suomalaista yhteiskuntaa hyvänä toisaalta tiedämme että turvapaikanhakijoissa on on monia sellaisia tapauksia

täyttävätkö he sinänsä hyvin tiukat kriteerit mitkä turvapaikan saamiselle on laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa

me tiedämme myös että suomessa on turvapaikanhakijoita jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen ja sitten pakkopalautuspäätöksen ja heidät on palautettu kuolemaan suomesta pakkopalautettuja on palautettu kuolemaan mielestäni tämä edustaja elovaaran aloitteen mukainen malli että ihminen voisi opiskelemalla ja työnteolla ikään kuin osoittaa kansalaiskuntonsa on oikein kannatettava haluaisin nostaa nyt yhden tämmöisen esimerkin esille viime syyskuussa yleisradio kertoi tampereella lukiota käyvästä afganistanissa syntyneestä hasan khademista joka hyvin nopeassa ajassa on oppinut suomen kielen saa kahdeksikkoja yhdeksikköjä kymppejä todistukseen esimerkiksi suomi toisena kielenä yhdeksän ja matematiikka yhdeksän hän on elänyt koko ajan siinä pelossa että hänet karkotetaan tämä ensimmäinen juttu tehtiin syyskuussa ja lokakuussa tuli tieto siitä että hänen valituksensa siitä että turvapaikkahakemusta ei oltu hyväksytty oli oli hylätty ja seuraavaksi sitten katsotaan ottaako korkein hallinto oikeus tämän käsiteltäväksi mielestäni tässä on kysymys tapauksesta jossa ihminen kaikin puolin vaikuttaa sellaiselta että meille suomelle ja myös hänelle itselleen olisi hyvä tähän maahan aivan riippumatta siitä mikä se päätös siinä itse turvapaikka asiassa on

hyvän puheenvuoron edellä rakkautta ja rajoja on kristillisdemokraattien otsikko ajatellen maahan tulevia ulkomaalaisia ja myös turvapaikkapolitiikkaa sekä rakkauteen että rajoihin liittyy inhimillisyyttä joustavuutta mutta toisaalta molempiin käsitteisiin liittyy myös jämäkkyyttä ja tiukkuutta ja selkeyttä silloin kun ajatellaan turvapaikanhakijoita niin niin siinä on tietysti ne tietyt kriteerit joiden pitäisi olla kuitenkin selkeitä jotka pitäisi asianmukaisesti jokaisen kohdalla läpikäydä ja ja tietysti pitäisi oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti tasapuolisesti tehdä päätökset sillä tavalla että ketään ei kuoleman riskiin lähetetä kautta vuosien olemme painottaneet kiintiöpakolaissysteemiä jolloin jolloin pakolaisleirillä jo jo sinänsä käydään asioita läpi ja varsinkin vammaisten osalta jotka eivät pääse liikkeelle olemme painottaneet että kiinnittäisimme huomiota heihin jotka ovat ikään kuin kaikista heikoimmassa asemassa toisaalta olemme puhuneet paljon siitä kuinka monta enemmän voisimme samalla euromäärällä ehkä siellä lähialueilla auttaa eli tähänkin puoleen tätä problematiikkaa pitää kiinnittää huomiota mutta sitten kun edustaja elovaara on nostanut esiin tätä sisuasiaa ja kotoutumisasiaa niin se on myös erittäin tärkeää ja itse olen puhunut pitkän aikaa siitä että kun meille tulee maahan ulkomaalaisia tulee turvapaikanhakijoita niin samalla kun ensimmäisenä päivänä opetamme heille ensimmäiset suomenkieliset sanat pitäisi lähteä opetus kotouttaminen paitsi kieleen myös kulttuuriin kertoa miten täällä toimitaan ja myös kertoa mitenkä täällä ei saa toimia ajatellen myös että alkuvaiheessahan kommunikaatio pitkälti tapahtuu tulkkien kautta meidän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota miten tulkit tulkkaavat siihen tapahtuuko meillä tämä kommunikaatio ja vuorovaikutus sillä tavalla että myös tulija ymmärtää mistä on kyse sitten tähän sisuviisumiin sinänsä meidän tarvitsee tarkkaan tietysti katsoa tämä aloite toisaalta tietysti turvapaikanhakijoilla pitää olla yhdenmukaiset päätökset tarvetta saada turvaa mutta toisaalta aivan niin kuin edustaja hassi sanoi ja edustaja elovaara silloin kun on kotoutunut on kouluttautunut ja ja kuuluu ehkä sellaiseen luokkaan jota me kaikin puolin täällä tarvitsemme ja voisi paitsi toteuttaa itseään myös olla hyödyksi yhteiskunnalle niin minusta tässä pitäisi miettiä mikä on se

tällaiset ehkä voisivat tulla suomeen jotkuthan pystyvät hankkimaan itsellensä työpaikan saavat työluvan ja sitä kautta oleskeluluvan jotkut tulevat muutenkin opiskelemaan voisiko se olla sitä kautta mutta ajattelisin että se että huomioidaan kokonaisvaltaisesti tässäkin tilanteessa on kyllä kannatettava ja hyvä aloite sinänsä

arvoisa puhemies

auki meillä on jo nyt aikamoinen määrä kotouttamassa ja kuuntelemassa näitä tuhannen ja yhden yön tarinoita tässä on listaa monikulttuurisuusasiantuntija maahanmuuttokoordinaattori tulkkipalvelukoordinaattori asioimistulkki kulttuuriluotsi vertaisosaaja maahanmuuttajien erityisryhmän linjavastaava päivähoidon

sopeuttamistyöntekijä kotoutussihteeri monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija monikulttuurisen opetuksen suunnittelija suomen askeleet linjan opettaja lyhytkurssivastaava aikuisperuskoulun linjavastaava alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja monikulttuurisuusaktivisti aktivistimaahanmuuttajakouluttaja

maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja sosiokulttuurinen tasapainottaja pakolaisneuvonantaja vähemmistöoikeuksien valvoja avustusanomusten esitäyttäjä maahanmuuttajien asunto oloja pohtiva virkamies maahanmuuttajapalveluiden päällikkö maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja monikulttuurikonsultti kerjäläistyöryhmä maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon maahanmuuttoyksikön psykologi maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja sisäasiainministeriön maahanmuutto osaston ylitarkastaja siirtolaisinstituutin johtaja vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja ja lista jatkuu tässä oli vasta pieni osa mutta luen sitä kuitenkin

puheenjohtaja naapuruussovittelija kotouttamisohjaaja avustamistulkki aputulkki kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija minä en kehtaa tätä arvoisa puhemies enää lukea tämän pitempään mutta tähän on jo aika paljon satsattu no jos nyt vielä perustetaan muutama sata virkaa lisää näitä kotouttamaan mehän voimme lukea nyt tuloksia mitä on tapahtunut ei se ole sen kummempaa lisää tulee tapahtumaan

tämän lakialoitteen ajatushan on juurikin se että kun yhteiskunnan varoja ja resursseja käytetään maahanmuuttoon ja siihen liittyviin toimiin niin tämä aloite vahvistaa sitä että tämä meiltä oleskelulupaa hakeva henkilö ikään kuin myös maksaa takaisin sitä apua ja resurssia jota hän on saanut osoittamalla sillä aktiivisuudella jota hän tekee sen että hän haluaa olla tasavertainen suomalaisen yhteiskunnan jäsen ja sitä kautta myös työskennellä opiskella ja palauttaa sitä verorahaa meille koska moni täällä katsoo tätä myös tästä taloudellisesta näkökulmasta tämä ikään kuin peilautuu nyt vaikka tähän edelliseen puheenvuoroon mielestäni siten että nyt nimenomaan vastuutetaan henkilöitä itseänsä toimimaan siten että he löytävät paikkansa tässä yhteiskunnassa ja me haluamme siinä heitä myös auttaa tässä tavallaan on mielestäni tasapainossa sekä yhteiskunnan että yksilön vastuu omasta elämästään ja siitä minkä verran resursseja me eri asioihin käytämme jolloin itse ajattelisin että että tämä on aloite johon esimerkiksi

tulisi suhtautua aika myönteisesti koska tässähän todella edellytetään henkilöltä itseltäänkin sitä ja mahdollistetaan sitä että hän tätä onnistunutta kotoutumista siinä ehkä lyhyesti kommenttini hienoa lähettää tämä aloite matkaan